lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

arvoisa rouva puhemies sata vuotias suomi on kansakuntien joukossa menestystarina vailla vertaa me nousimme euroopan rajamaasta maailman elintason kärkeen historiallisesti katsottuna todella nopeasti avaimet tuohon olivat ahkeruus yhtenäisyys

mennyt menestys ei kuitenkaan ole tae tulevasta viimeisen vuosikymmenen aikana kansantaloutemme on kaikkea muuta kuin menestynyt reaalinen bruttokansantuote asukasta kohden ei ole vieläkään vuoden kaksituhattakahdeksan tai edes vuoden ilman todella nopeaa julkista velkaantumista olisi elintason kehitys ollut vielä huonompaa olemme eläneet velaksi kymmenen vuotta tämä rujo totuus on pidettävä mielessä nykytilaa arvioidessa ja päätöksiä tehdessä nyt talous kasvaa ja työllisyys paranee ja siitä me tietysti olemme kaikki iloisia iso kokonaisuus on kuitenkin pidettävä koko ajan mielessä päätöksiä tehdessä arvoisa puhemies käyn ensin läpi julkisen talouden suunnitelman kokonaiskuvaa ja sen jälkeen siirryn puolivälitarkastelun päätöksiin suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen kuten tiedämme hidas talouskasvu teollisuuden rakennemuutos ja väestön ikääntyminen ovat heikentäneet julkista kuitenkin taloudessa on tapahtunut selkeä muutos me voimme sanoa että taantuma on takana ja taloutemme on pysyvästi kasvu uralla valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennustaa tälle vuodelle yhden pilkku kahden prosenttiyksikön kasvua ja tuleville vuosille noin yhden prosentin kasvua kasvuluvuista on puhuttu viime aikoina enemmän kuin aikoihin mikä sekin on hyvä asia taloudessa ja tunnelmassa on paljonkin positiivisia merkkejä viimeisten kuukausien kasvu on ollut jopa yli kolmen prosenttiyksikön luokkaa mutta taloutta ei voi ennustaa eikä talouden suunnittelua voi tehdä valitettavasti muutaman kuukauden

lukua painavat kansantalousosaston käytössä olleet lopulliset luvut viime vuodelta ne kertoivat että loppuvuoden kasvu oli heikkoa ennusteeseen on kuitenkin otettu mukaan myös viimeisten kuukausien positiivinen vire syksyllä budjettiriihessä hallituksella tulee olemaan käytössään uusi ennuste sen myötä näemme onko alkuvuoden vahva kasvu jatkunut ja tietenkin tämän eteen teemme töitä ja tätä toivomme me olemme ikään kuin vedenjakajalla meillä on mahdollisuus päästä pysyvän kasvun saada yhä useampi suomalainen työn syrjään kiinni taittaa velkaantuminen turvata suomalainen hyvinvointi ja rakentaa parempaa suomea vedenjakajan toisella puolella on valuminen takaisin nollakasvun aikaan jossa työttömyys on korkealla ja julkiset menot ylittävät jatkuvasti tulot tämä johtaa vääjäämättömästi hyvinvointiyhteiskunnan heikkenemiseen ja suomalaisten kannalta huonoon kehitykseen meidän tehtävämme on estää ajautuminen vedenjakajan väärälle puolelle siksi tarvitaan määrätietoista politiikkaa julkisen talouden epätasapainon taustalla olevat syyt ovat pääosin rakenteellisia talouspolitiikan linjan tulee siksi nojautua julkista taloutta välittömästi kohentavien toimien ohella talouden kasvumahdollisuuksia ja julkisen talouden kestävyyttä vahvistaviin uudistuksiin tämä tarkoittaa hallitusohjelmassa suunniteltujen toimien määrätietoista toimeenpanoa ja myös jatkuvasti uusia päätöksiä yhtä totta kuin talouden positiivinen käänne on se että nyt tapahtunut taantuman väistyminen ja suhdannetilanteen normalisoituminen eivät riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys on

talouden kasvupotentiaalin arvioidaan asettuvan yksi viiva prosenttiyksikön tietämille ensi vuosikymmenellä
talouskasvun mahdollisuuksia rajoittavat korkea rakenteellinen työttömyys sekä työikäisen väestön määrän supistuminen työmarkkinoilta poistuu koko ajan enemmän ihmisiä kuin sinne tulee ja myös tuottavuuskehitys näyttäisi olevan heikompaa kuin on odotettu julkisten menojen kasvu on kuitenkin jatkumassa nopeana kaksituhattakolmekymmentä luvulle asti eläkemenojen kasvu alkaa vähitellen tasaantua suurten ikäluokkien jäätyä eläkkeelle mutta hoito ja hoivamenojen nopein kasvuvaihe on vielä edessä lisäksi hävittäjähankintojen uusiminen ja muut investointitarpeet luovat merkittäviä paineita julkiseen talouteen kaksikymmentä luvulla saavutettu talouskasvu ei

tilaa finanssipolitiikan löysäämiselle velkaantuminen alkaa olla emun ja luottoluokittajien sietokykyjen rajoilla ja se on saatava taittumaan siinäkin olemme oikealla uralla mutta huomattavasti omia tavoitteitamme hitaammassa tahdissa velkaelvyttäminen ei valitettavasti ole suomen tilanteessa mahdollista liian pitkään olemme elvyttäneet talouttamme elämällä velaksi hallitusohjelman kymmenen miljardin euron toimenpidekokonaisuuden mittaluokasta tai toimeenpanosta ei ole syytä tinkiä kehysriihessä varmistettiin miljardin euron suorat säästöt julkiseen talouteen pitävät vaikka joidenkin päätösten osalta ei ole saavutettu säästötavoitetta tai keinoista on on luovuttu tarkemman arvion perusteella on näiden tilalle haettu korvaavia toimia säästötavoitteen toteutumista seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa hallitus tekee lisää päätöksiä hallituksen mielestä finanssipolitiikan linja on myös esimerkiksi riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto sekä lukuisat itsenäiset ekonomistit muun muassa nobel voittaja bengt holmström ovat ilmaisseet olevansa samaa mieltä finanssipolitiikan virityksestä julkisten palvelujen rahoituksen turvaaminen pitkällä aikavälillä edellyttää sote ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa siten että uudistuksella tavoitellut säästöt varmistetaan hallitus on myös laatinut suunnitelman miten julkista taloutta tehostetaan miljardilla eurolla tulevien kymmenen vuoden aikana haastavin osuus kymmenen miljardin euron kokonaisuudessa on talouskasvun ja työllisyyden vahvistaminen työllisyyden ja talouden kasvun edellytyksiä hallitus pyrkii vahvistamaan verotuksen keinoin sekä talouden kilpailukykyä ja tuottavuuden kasvua tukevin toimin vuonna kaksituhattakuusitoista

sovittu kilpailukykysopimus osaltaan tukee tavoitteen saavuttamista palkkamaltille ja suomen kansainvälisen kilpailukyvyn huomioimiselle on kuitenkin edelleen selkeä tarve hallitus toivoo syksyn työmarkkinapöydistä työllisyyttä ja kilpailukykyä vahvistavia työrauhan takaavia ratkaisuja arvoisa rouva puhemies työttömyys on yhteiskuntamme pahin ongelma se on inhimillisesti raastavaa enkö minä kelpaa miten rakennan oman tai perheeni tulevaisuuden työttömyys aiheuttaa monia ongelmia ihmisille ja yhteiskunnalle se johtaa pahimmillaan syrjäytymiseen yksinäisyyteen ja terveydellisiin ongelmiin yhteiskunnassa työttömyys lisää eriarvoisuutta ja luo maaperää vastakkainasettelulle ja

kannalta työttömyys on suuri haaste me käytämme yli kuusi miljardia euroa julkisia varoja vuodessa työttömyydestä aiheutuviin kuluihin siis paras tapa rakentaa suomesta ihmisille parempi on auttaa työttömät töihin ja antaa nuorille mahdollisuus siihen ensimmäiseen omaan työpaikkaan työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaankin tehokkaita toimia sekä työn kysynnän että tarjonnan lisäämiseksi keskeistä on työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen sillä rakenteelliseksi muututtuaan työttömyys ei välttämättä alene suhdannetilanteen parantuessakaan taantuman väistyminen ja vakaa talouskasvu luovat hyvät puitteet kasvun edellytyksiä ja julkista taloutta kohentaville toimille hallituskauden toinen puolisko on siten otollista aikaa varmistaa hallitusohjelmassa kaavaillun toimenpidekokonaisuuden toteutuminen ja tehdä jatkuvasti uusia päätöksiä muissa pohjoismaissa työllisyysaste on yli seitsemänkymmentäviisi prosenttia tässä viitekehyksessä suomen seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoite on tuohon tavoitteeseen meillä on vielä matkaa mutta emme ole siitä ole valmiita tinkimään arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelma sisältää niin sanotun menokehyksen se asettaa raamit ministeriöiden budjeteille tulevina vuosina pääasiassa kehys ohjaa hallituskauden aikaista rahankäyttöä koko menokehyksen tasosta on sovittu jo aikoinaan hallitusohjelmassa kehyksen tarkoitus on suojata

veronmaksajia maksettavaksi tulevien kokonaismenojen määrä lukitsemalla tälläkin kertaa hallitus pysyi pysyi kehyksessä kuten suomalaiseen vastuulliseen talouspolitiikkaan kuuluu kaikki lisäpanostukset tehtiin tämän kehyksen sisällä liikkumatilaa löytyi muun muassa siksi että maahanmuuttoon liittyviä menoja arvioidaan syntyvän aiemmin sovittua huomattavasti vähemmän lisäksi hallitus teki viisaan linjauksen jolla panostuksia keskitetään muutamiin keskeisiin avainkysymyksiin eikä vähää liikkumavaraa ripoteltu käytettäväksi laajasti hyviin asioihin näin pystyttiin osoittamaan osaamiseen turvallisuuteen työllisyyteen sekä välittämiseen aidosti vaikuttavia lisäpanoksia arvoisa puhemies siirryn seuraavaksi hallituksen puolivälitarkastelun päätöksiin niitä tehtiin paljon enkä tässä käy niitä kaikkia läpi muutamia poimintoja hallitus reagoi voimakkaasti muuttuneen turvallisuusympäristön haasteisiin turvallisuuteen lisätään yhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa vuodesta kahdeksantoista alkaen tästä viisikymmentäkaksi miljoonaa on puolustusministeriön ja neljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa sisäministeriön hallinnonaloille suunnattuja varoja poliisimiesten ja naisten määrä voidaan säilyttää tämän vuoden tasolla mutta myös suojelupoliisi ja rajavartiolaitos saavat lisäresursseja teimme myös täydentäviä linjauksia harmaan talouden torjumiseksi puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti valmiuden ylläpitoon suunnataan viidenkymmenen miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus niin sanotun kanervan ryhmän sadanviidenkymmenen miljoonan euron vuotuinen tasokorotus jatkuu kehyskauden loppupuolella ja hornetien korvaushankinnan ensimmäiset rahat on osoitettu vuodelle kaksikymmentäyksi kuten aiemmin kävin läpi työllisyyden parantaminen on kansakuntamme kohtalonkysymys koska yhtä ihmelääkettä työllisyyden parantamiseksi ei ole hallitus tekee jatkuvasti uusia päätöksiä viimeksi päätöksiä tehtiin syksyllä riihessä vuodenvaihteessa tuli monta työllisyyttä edistävää uudistusta voimaan ja taas saimme tehtyä joukon lisätoimia työllisyyden parantamiseksi nostan tässä muutaman esimerkin viime syksynä päätetty työttömyysturvan aktiivimalli etenee ja se vahvistettiin malli kannustaa olemaan aktiivinen hallituksen esitys lähtee lausunnoille lähiaikoina ja eduskuntaan laki lähtee vielä ennen kesää työvoimapalveluja vahvistetaan kolmenkymmenenviiden miljoonan euron lisäpanoksilla yhteensä aktiivimallin työllisyysvaikutukseksi arvioidaan jopa kahdeksantuhatta työllistä päivähoitomaksuja alennettiin noin yhdeksälläkymmenellä yhdeksälläkymmenellä miljoonalla eurolla päätös purkaa kannustinloukkuja erityisesti pieni ja keskituloisilta kuusituhattaseitsemänsataa perhettä pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tämä on erinomaista myös mahdollisuuksien tasa arvolle koska varhaiskasvatus on tutkimusten mukaan vaikuttavin osa meidän koulutusjärjestelmäämme maksujen tämänhetkisen alentamisen työllisyysvaikutus on arviolta yli neljätuhatta työllistä lisää edelleen päätimme uudistaa myös ulosottoa ja konkurssilainsäädäntöä ulosottosäännöstöä muutetaan siten että ulosottomiehen tulee lähtökohtaisesti myöntää pitkän työttömyyden jälkeen työllistyneelle velalliselle lykkäystä ulosmittauksen alkamiseen jos velallinen sitä pyytää tämä antaa lisätilaa monille yritteliäille ihmisille jotka tahtoisivat tehdä töitä

uudistaminen aloitetaan siten että henkilökohtainen konkurssi on jatkossa mahdollinen näille kahdelle toimenpiteelle voidaan arvioida jopa tuhannen henkilön työllistävä vaikutus mutta myös konkurssilainsäädäntö voi tuoda merkittävän buustauksen meidän yrittäjäpolitiikkaan ja yrittäjien toimintaan lisäksi edistimme alueellista liikkuvuutta muun muassa verovapaiden päivärahojen aikarajaa pidentämällä ja liikkuvuusavustusta laajentamalla arvoisa puhemies hallitus päätti riihessä tehdä myös asumistukeen muutoksia tämä on tarpeen menot ovat paisuneet kestämättömällä tavalla lähes kahden miljardin luokkaan asumistuelle asetetaan neliövuokrakatto ja tuki sidotaan jatkossa elinkustannusindeksiin näillä päätöksillä rajoitetaan asumistukimenojen kasvua pysäytetään asumistuen kannustinongelmien pahentuminen sekä hidastetaan vuokrien nousupaineita nämä kaksi päätöstä eivät poista kaikkia asumisen tukemisen ongelmia mutta pienentävät niitä

yksi pahimmista kannustinloukkujen aiheuttajista muun muassa kelan entinen pääjohtaja liisa hyssälä tämän taas taannoin totesi pystyimme tekemään siis konkreettisia päätöksiä kannustinloukkujen purkamiseksi ja työn kohtaannon parantamiseksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen asumistuen muutokset ja velkaantuneiden aseman parantaminen ovat vaikuttavia päätöksiä nämä ovat tärkeitä toimia tilanteessa jossa talous kasvaa ja uusia työpaikkoja syntyy työttömät ja työpaikat pitää saada kohtaamaan arvoisa puhemies mahdollisuuksien tasa arvo on suomalaisen tasa arvoisen yhteiskunnan perusta tämän vuoksi hallitus käynnistää uusia toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi

matalan kynnyksen palveluja tarjoavan ohjaamo toiminnan ohjaamo toiminnan rahoitus vakiinnutetaan kohdennamme myös kolmen miljoonan euron lisärahoituksen päihdeäitien hoitoon arvoisa puhemies olen erityisen iloinen siitä että pystyimme suuntaamaan tiukassa tilanteessa lisärahoitusta osaamisen kehittämiseen pärjäämme maailman kovassa kilpailussa vain mikäli taloutemme uudistuu ja kehittyy osaamisperusteisesti osana tätä kokonaisuutta hallitus panostaa yritysten tuotekehitykseen uudistumiseen huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen osoittamalla tekesille määrärahoja yhteensä seitsemänkymmentä miljoonaa vuosina kahdeksantoista ja yhdeksäntoista rahoitusta suunnataan kasvua vauhdittaviin vauhdittaviin yritysten tutkimuslaitosten ja valtion yhteishankkeisiin suomen akatemiaa rahoitetaan viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla kaiken kaikkiaan opetus ja kulttuuriministeriö sai riihessä seitsemänkymmenen miljoonan lisäpanostukset vuodelle kahdeksantoista sekä osaaminen kokonaisuudessaan kahdensadan miljoonan euron pääomituksen tämä yhdessä koulutusjärjestelmän historiallisen suurten reformien kanssa antaa toivoa ja luo luo hyvää pohjaa

savonlinna päätetään lisätalousarvion yhteydessä arvoisa puhemies aivan lopuksi muutama huomio iloitsen suuresti siitä että pystyimme suuntaamaan metso ohjelman laajentamiseen viiden viiden miljoonan vuotuisen lisämäärärahan aikana jolloin metsiemme käyttö biotaloudessa kasvaa on entistä tärkeämpää huolehtia vanhoista metsistä ja luonnon monimuotoisuudesta hyvät kollegat maailma ei tule valmiiksi näilläkään päätöksillä mutta olemme ottaneet aimo askeleita eteenpäin riihessä tulemme päättämään veroista tulemme linjaamaan lukiokoulutuksen uudistusta ja monia uusia tärkeitä päätöksiä ehkä yksi kauaskantoisimpia päätöksiä jota lähdemme valmistelemaan valmistelemaan on sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus muun muassa kannustinloukkutyö kohtaanto ongelmat ovat osoittaneet sen että meidän on aloitettava merkittävän suuri uudistus meidän

uudistamiseksi arvoisa puhemies aivan lopuksi me olemme vedenjakajalla meidän talous on selkeästi lähtenyt kasvuun viimeisten kuukausien aikana onnistumalla vahvistamaan sitä ja työllisyyskehitystä me voimme saavuttaa ne tavoitteet jotka olemme asettaneet ja turvata suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja sen erinomaiset palvelut toivon hyvää keskustelua julkisen talouden suunnitelmasta sitten

arvoisa puhemies oppositiopuolue sdpn viesti vappua juhliville suomalaisille oli pääministeri ja hallitus erotkaa se ei yllättänyt valitettavasti se oli tuttu väite teiltä vailla omaa vaihtoehtoa te väititte että tuloksia ei ole saatu aikaan onneksi oikea elämä eri puolilta maata kertoo kuitenkin päinvastaista vihdoin suomen talous kasvaa vihdoin työllisyys paranee käänne on hyvä oppositio tapahtunut kaikilla toimialoilla maaliskuun lopussa työ ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä lähes kolmekymmentäneljätuhatta työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin talous kasvaa veroja kertyy enemmän ja konkurssit ovat vähentyneet huomattavasti käänne ei ole tapahtunut itsestään sen aikaansaamiseen on tarvittu sekä päättäväistä uudistuspolitiikkaa että poikkeuksellista yhteistyötä kilpailukykysopimuksesta alkaen etenkään pääministerin itsensä likoon laittaminen ei ole mennyt hukkaan kiitos kuuluu myös työmarkkinajärjestöille ja tietysti koko hallitukselle arvoisa puhemies on myönteistä että saamme täällä tänään kertoa mitä viime vuosina on tehty vielä myönteisempää on että voimme toivottavasti yhdessä katsoa kauemmas ja arvioida suomen tulevaisuutta mitä seuraavaksi miten tästä eteenpäin moni taho ennustaa talouteen merkittävää kasvua valtiovarainministeriön ennuste on itse asiassa huomattavasti varovaisempi kuin vaikka esimerkiksi vakuutusyhtiö ilmarisen tuorein ennuste nämä merkittävät erot kertonevat siitä että elämme hetkeä jolloin talous ja työllisyyskäänne on jo tapahtunut ja se voi olla parhaimmillaan vaikutuksiltaan todella merkittävä heikompikin ennuste tarkoittaa vuosien alamäen vaihtumista kasvuksi arvoisa eduskunta myös taloudessa luottamus on kaiken perusta kun ihmiset ja yritykset luottavat tulevaisuuteen ne uskaltavat kuluttaa ja investoida tuoreen kotitalouksien suhdannekyselyn mukaan suomalaiset uskovat nyt omaan taloudelliseen turvallisuuteensa merkittävästi enemmän kuin vuosi sitten hallituksen tärkeä viesti tukee tätä kotitalouksien kokemaa säästöpäätökset on nyt tehty myöskään kokonaisveroaste ei nouse meidän on eduskuntana kyettävä vahvistamaan luottamusta talouden elpymiseen ja uskoa tulevaisuuteen toivottavasti myönteistä kehitystä pystytään vahvistamaan myös työmarkkinoilla syksyn neuvotteluissa oppositioltakin kysytään jatkuuko vappupuheiden kaltainen meno vai pystyykö se tukemaan osaltaan myönteisen kehityksen voimistamista itsenäisyytemme sata vuotisjuhlavuoden yhdessä teeman mukaisesti arvoisa eduskunta suomen suunta on muutettu mutta ongelmia on edelleen ratkaistavana vakavin ongelmista on pitkäaikaistyöttömyyden suuri määrä ja eriarvoistumisen kasvu pysyvä köyhyys joidenkin elämässä suomi on kunnossa vasta silloin kun jokainen on saatu mukaan ja jokainen ihminen tässä maassa kokee elämänsä merkitykselliseksi että ei olisi vain meitä ja heitä vaan vain meitä sipilän hallitus teki puoliväliriihessä monia päätöksiä työllisyyden parantamiseksi osallisuuden vahvistamiseksi ja eriarvoisuuden torjumiseksi osaamiseen ja koulutukseen tehtiin panostuksia ja työn tekemistä tehtiin kannattavammaksi arvoisa puhemies keskusta on tyytyväinen että etenkin perheitä tuetaan merkittävin yksittäinen työllisyyttä parantava ja samalla ennen muuta pieni ja keskituloisten perheiden toimeentuloa helpottava päätös oli varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kuten valtiovarainministeri totesi noin kuusituhattaseitsemänsataa pienituloista perhettä vapautuu päivähoitomaksuista ja monen muunkin perheen maksut alenevat osalla jopa pitkälti toista sataa euroa kuussa arjessa se tarkoittaa aika montaa vaippapakettia talvihaalaria ja ruokakassia tämä on arvovalinta joka kohtelee eri hoitomuotoja käyttäviä perheitä tasapuolisesti se ei ole pois keneltäkään suurin osa lapsista kun on sekä koti että päivähoidon piirissä kasvaessaan keskustalle oli myös tärkeää että varhaiskasvatuksen laatuun halutaan panostaa eriarvoistumista torjutaan myös esimerkiksi keskustan pitkään ajamalla opintotuen huoltajakorotuksella joka helpottaa perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa lisäksi päihdeäitien kuntoutus saa vihdoin rahoituksen valtion budjetista ja turvakotien toimintaa tuetaan puoliväliriihessä puututtiin myös ylivelkaantuneiden tilanteeseen ulosottoon tulee helpotuksia velkaneuvontaan ja sosiaaliseen luototukseen tullaan panostamaan lisäksi säädämme lain yksityishenkilön konkurssista joka mahdollistaa vakavasti ylivelkaantuneille uuden alun elämässä ne ovat tärkeitä päätöksiä myös nuorten asia on vahvasti keskustan ja hallituksen sydämessä peruskoulun tasa arvorahat ohjaamo toiminnan tukeminen ja raha ammatillisen koulutuksen reformin tueksi tulevat tarpeeseen arvoisa puhemies huolenpitoa heikoimmista on myös se että sosiaali ja terveyspalvelu sekä maakuntauudistus viedään yhdessä sovitun mukaisesti maaliin perusterveydenhuoltoa on parannettava perusterveydenhuoltoa tarvitsevat etenkin heikompiosaiset on myös erittäin tärkeää että suomessa pystytään toteuttamaan jo lähivuosina sosiaaliturvan kokonaisuudistus sille on vahva tilaus perusturvasta on tehtävä kannustavampi ja yksinkertaisempi onneksi puoliväliriihessä sovittiin tämän työn aloittamisesta arvoisa puhemies turvallisuus huolettaa monia hallitus osoittaa tässä tilanteessa tuntuvasti lisää rahaa maanpuolustukseen poliisille rajavartiolaitokselle sekä suojelupoliisille se on oikea ratkaisu kansainvälisesti levottomana aikana arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa julkisen talouden suunnitelmalle ja tuleville vuosille puoliväliriihi osoitti että hallitus pitää osaltaan suomea pystyssä ja työntää vauhtia eteenpäin rohkeasti eteenpäin ongelmat on tehty ratkottaviksi tunnelmassa on sarastusta paremmasta keskustajohtoisen hallituksen politiikalla on onnistuttu luomaan toivoa ja tulevaisuudenuskoa hyvät kollegat mikä voisi olla työssämme tärkeämpää

kunnioitettu puhemies julkisen talouden suunnitelma on keskeisin suomen valtion taloudenhoidon työkalu samalla kun olemme tehneet hallituksen talouslinjauksen vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva

tehneet myös vakausohjelman joka puolestaan toimitetaan komissiolle talous on lähtenyt kasvuun oppositio tullee esittämään väitteen että hallituksen toimilla ei mukamas saada talouden käännettä aikaan tämä ei luonnollisesti pidä paikkaansa koska taloutemme on jo lähtenyt kasvuun tämä käänne on tapahtunut jo noin vuosi sitten kasvuennusteita on alkuvuodesta nostettu suomen pankin bkt ennuste on jo noin muutkin ennustelaitokset ja pankit kohentavat näkymiään suomen taloudesta maailmantalouden kasvuvauhtiin me emme ihan yllä mutta tämä hyvä hallitus tekee töitä että saisimme tämänkin etumatkan kiinni kasvua tukevia tekijöitä on paljon vienti vetää useilla toimialoilla hyvin oikeastaan viennin kasvua on tasaisesti kaikkialla mutta mikä on positiivista suomen taloudelle on syntymässä myös uusia tukijalkoja jos otetaan vaikka lääketieteen teknologia niin sen vienti on lähes tuplaantunut muutaman viime vuoden aikana matkailuala puolestaan työllistää yhä useampaa matkailualasta saatava tulo on aivan vastaavaa kuin viennistä saatava tulo kilpailukykysopimus on puolestaan kohentanut suomen kustannuskilpailukykyä tämä näkyy vientiluvuissa sekä työpaikkojen synnyssä tilauksia syntyy helpommin ja tilauskannat kasvavat investointihalukkuus on puolestaan kasvanut huomattavasti jos katsotaan vaikkapa metsäteollisuuden jättimäisiä investointeja ne heijastuvat laajalle alueelle samaten kuten kuten uudenkaupungin autotehtaan imu sekä telakkatilaukset tuovat työtä paitsi etelä suomeen myös koko suomeen kuluttajien luottamus on puolestaan ennätystasolla koskaan ei ole mitattu tällaisia lukemia aikaisemmin ennen kaikkea tässä on huomattavaa se että luotetaan suomen talouden siis kansantalouden nousuun ja sen kohentumiseen kotitaloudet ovat viime aikoina luottaneet myös omaan talouteensa tämä taas puolestaan johtaa siihen että kotitaloudet ovat lähteneet investoimaan asuntoihin tai vaikkapa auton vaihtoon tämä lisää kaikkinensa hyvinvointia työpaikkoja me olemme päässeet sellaisesta hankalasta noidankehästä hyvään positiiviseen talouskehään kuluttajien ostovoima on puolestaan kohentunut hieman me teemme edelleen töitä että saisimme pieni ja keskituloisten ostovoimaa nostettua lisää matkailusta vielä ulkomailta suomeen suuntautuva matkailu pelkästään aasialaisten osalta on kasvanut viidestäkymmenestätuhannesta yöpymisestä kahteensataanviiteenkymmeneentuhanteen yöpymiseen jos me pystymme tuplaamaan elikkä päästään sinne puoleen miljoonaan yöpymiseen niin se tuo yhdeksäntoistatuhatta uutta työpaikkaa palvelualalle ja ne työpaikat syntyvät monestikin sellaisiin kuntiin missä on pulaa palvelualan työpaikoista eli pohjois suomeen ja itä suomeen hallitus panostaa matkailuun ja viennin edistämiseen viisikymmentä miljoonaa matkailu neljä piste nolla hanketta pidämme todella hyvänä päätöksenä julkisen talouden näkymät ovat kohentuneet huomattavasti menoaste on alentunut eli julkisten menojen suhde bkthen on laskenut ja tämä on taas johtanut siihen että kuntatalous on tasapainottunut tästä tietenkin kiitos myöskin kuntapäättäjille työllisyyden iso kuva on positiivinen työttömyys laskee ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt myöskin työttömyysjaksojen kesto on lyhentynyt me olemme tässä hallituskauden puolivälissä pystyneet luomaan edellytykset neljänkymmenenviidentuhannen työpaikan syntymiselle tasaisen vauhdin taulukolla se tahtoo sanoa sitä että me pääsemme noin yhdeksäänkymmeneentuhanteen työpaikkaan mutta kun talouden vauhti näyttäisi kiihtyvän se satatuhattakin on mahdollinen täysin mahdollinen ja jos suhteutetaan edellisen hallituksen aikaansaannoksiin silloin saatiin satatuhatta työtöntä kehysneuvotteluissa päätettiin lisäpanostuksista osaamiseen välittämiseen kasvuun työllisyyteen ja uudistumiseen lippulaivainstituuteille kuusikymmentä miljoonaa tekes kuusikymmentä miljoonaa ammatillisen osaamisen osaamiskeskukset kahdeksankymmentä miljoonaa suomen akatemia viisikymmentä miljoonaa poliiseille neljäkymmentäkuusi miljoonaa puolustusvoimat viisikymmentäkaksi miljoonaa supo sai nyt sitten siihen mitä julkisen talouden suunnitelma antaa pienituloisille päivähoitomaksujen alennus tämä tuli käsiteltyä jo aikaisemmin kahdessa puheessa kymmenillätuhansilla nämä maksut alenevat ne ovat niitä säästettyjä satasia jotka lähtevät heti kulutukseen yle maksu puolestaan poistuu kahdeltasadaltatuhannelta hengeltä eli tämän hallituskauden aikana noin

on yle maksu poistunut käytännössä siis tämä tahtoo sanoa sitä että tonnin voi tienata kuussa niin että se tulee puhtaana käteen nyt jos katsotaan sitä miten ylivelkaantuneitten asemaa kohennetaan tähän työhön panostetaan aluksi kahdeksan miljoonaa jatkossa kolmetoista miljoonaa asumismenojen kasvua hillitään tekemällä indeksimuutos asumistukeen työvoimapalveluihin lisättiin huomattava panostus minun lukuni on miljoonaa tässä aikaisemmin tuli esille että kolmekymmentäviisi miljoonaa täytyy vielä katsoa kumpi on oikeampi huomattava kuitenkin opintotukeen tuli edellä mainittu huoltajalisä ulosottolainsäädäntöä uudistetaan eli pitkän työttömyyskauden jälkeen työllistyneelle velalliselle myönnetään lykkäystä ulosmittauksen alkamiseen päihdeäideille annettiin tukea sitten tämä neet toimenpidekokonaisuus yhdeksäntoista toimenpidettä todella hyvä no mistä sitten säästettiin maahanmuuton kustannukset ovat laskeneet koska suomeen on saapunut noin kolmetuhatta henkeä ennakoitua vähemmän eli kuntien kotouttamiskoulutuksesta miljoonaa pois ja kuntien kotouttamistuesta viisisataayksitoista miljoonaa nyt mennään kohti uutta budjettia ensi vuoden budjettia tätä valmistellaan jo nyt tulevien päätösten tulee olla edelleen pieni ja keskituloisten ostovoimaa lisääviä kasvua tukevia työllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä alueellista kehitystä tulee tukea yhdyn siihen toiveeseen että käydään suomen ja tulevaisuudesta hyvä keskustelu toisiamme kunnioittaen suomi nousee vain yhteistyöllä yhdessä tillsammans

arvoisa puhemies

kaksi prosenttia luku jota vielä kaksituhatta luvulla olisi pidetty huolestuttavan alhaisena otetaan tässä ajassa vastaan ilolla suomen taloushistoria on ollut kasvun historiaa lähes sadanviidenkymmenen vuoden ajan talouskasvumme on ollut maailman toiseksi nopeinta pienen kansakunnan tervan viennistä alkanut kasvutarina on ainutlaatuinen valitettavasti finanssikriisin ja teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena tämän tarinan kirjoitus on ollut jäähyllä lähes kymmenen vuotta saavutuksia joita kirjata taloutemme historiaan ei juuri ole markkinatalous kasvaa ja suomalaisille tuotteille ja osaamiselle olisi jälleen kysyntää globaaleilla markkinoilla taloushistoriamme seuraavan luvun kirjoittaminen on tämän hallituksen eduskunnan työmarkkinajärjestöjen käsissä suomi ei enää kestä toista menetettyä vuosikymmentä siksi meidän on toimittava nyt kun asiat vielä ovat omissa käsissämme arvoisa puhemies alkuvuoden kasvulukujen lisäksi yrityksien ja kuluttajien vahvistunut luottamus talouteen on tervetullut uutinen positiiviset tulevaisuuden odotukset ja kohentunut taloustilanne osoittavat hallituksen olevan oikealla tiellä työn verotuksen kevennykset norminpurkutoimet ja kilpailun lisääminen sote palveluiden uudistaminen vastuullinen finanssipolitiikka sekä

ovat kaikki vahvistaneet suomalaisten toivoa paremmasta huomisesta meidän poliitikkojen tärkeä tehtävä on tuoda ihmisten arkeen toivoa realistinen näkemys siitä että huominen päivä on tätä päivää parempi olisi houkuttelevaa maalailla pilvilinnoja pastellivärein mutta halkeilevaa ja rapistuvaa seinää ei voi vain peitellä maalilla hallitus ei rakenna tulevaisuudenuskoa tyhjien lupausten varaan vaan olemme joutuneet tekemään myös vaikeita päätöksiä tinkimään tämän päivän hyvinvoinnista jotta myös huomisen hoiva ja sivistys voidaan turvata kestävästi arvoisa puhemies maamme nuorisossa on valtava potentiaali joka viides kahdeksantoista viiva kaksikymmentäneljä vuotias suomalainen miettii yrittäjyyttä vaihtoehtona itselleen lähitulevaisuudessa vielä kaksituhatta luvun alussa samaa mieltä oli vain noin pari prosenttia nuorisosta yrittäjäinnon kasvu on erityisen arvokasta kun huomioimme että uudet työpaikat syntyvät lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kokoomukselle on tärkeää että puoliväliriihen päätöksillä vahvistetaan juuri nuorten uskoa tulevaisuuteen kasvukehitystä tuetaan huippututkimuksen sekä innovointitoiminnan panostuksilla suomen akatemiaa ja tekesiä päätettiin rahoittaa ja pääomittaa yhteensä kahdellasadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla osaamista vahvistetaan käynnistämällä lukiokoulutuksen modernisointi panostamalla lisää ammatillisen koulutuksen uudistukseen ja laajentamalla työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta

tuki tuplattiin ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tukea lisätään

varmistaa että talouskasvun synnyttämä hyvinvointi jakautuu oikeudenmukaisesti digitalisaation ja robotisaation kiihtyminen kasvattavat hyvinvointiamme mutta kääntöpuolena ovat perinteisten työpaikkojen väheneminen ja työmarkkinoiden polarisaatio siksi nyt aloitettava sosiaaliturvan kokonaisuudistus on välttämätön keino vastata muutokseen ja hyvä tilaisuus viedä sosiaaliturvaa osallistavampaan suuntaan jossa työn ja turvan yhdistäminen on joustavampaa arvoisa rouva puhemies lisäpanostukset rahoitettiin tiukan menokehyksen sisältä ja myymällä valtion omaisuutta kokoomus pitää tärkeänä hallituksen tavoitetta taltuttaa julkisen talouden velkaantuminen ja kestävyysvaje valtiovarainministeriön tuorein ennuste kuitenkin karusti osoittaa ettei nykyinen kasvu riitä poistamaan julkisen talouden alijäämää tai nostamaan työllisyysastetta tavoitellulle prosentin tasolle prosenttikasvu lämmittää mutta on muistettava että koko hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus on laskettu huomattavasti nopeamman kasvuoletuksen varaan todettakoon siis suoraan etteivät hallituksen nykytoimet vielä riitä työsarkaa on siis riittävästi kahdessa vuodessa ehditään tehdä vielä paljon jos tahtoa ja rohkeutta on kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä jo ensi syksyn budjettiriihessä olisi veroratkaisujen lisäksi tehtävä uusia työllisyyttä parantavia ratkaisuja yhtään kiveä ei voida jättää kääntämättä kasvun ja työllisyyden tieltä siksi katsomme että perhevapaiden uudistaminen työpaikkakohtaisen sopimisen lisääminen ja yritystukien uudelleenarviointi on pidettävä harkittavien keinojen valikoimassa arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelman huolestuttavin viesti on että vaatimaton kasvumme on itse asiassa lähellä pitkän aikavälin kasvupotentiaaliamme korkea rakenteellinen työttömyys yhdistettynä työikäisen väestön absoluuttiseen vähenemiseen ovat ajaneet meidät vaikeaan nurkkaan tämä tarkoittaa että kotimaista kysyntää vahvistavilla toimenpiteillä on vain inflaatiota kasvattava vaikutus oppositionkin toivoisi pitävän tämän mielessä tässä suhdannetilanteessa että elvytyskortti voidaan pitää visusti taskun pohjalla olemme suhdannekuopan sijaan rakenteellisessa kuopassa josta voimme nousta vain työn tarjontaa kasvattavien ja työmarkkinoiden joustavuutta lisäävien muutosten avulla poppakonsteja ei tarvitse etsiä vaan on vietävä loppuun juha sipilän hallitusohjelman toimenpiteet jotta tavoitteisiin päästään vetoan hallituskumppaneiden lisäksi myös työmarkkinajärjestöihin uskon vahvasti että tavoitteet kaikilla ovat yhteneväiset saada suomeen lisää työtä ja hyvinvointia hallitus ei yksin voi tehdä tätä kaikkea ja siksi on löydettävä tie yhdessä sopien reilusti ja vastuullisesti saamme joustavoitettua työmarkkinoitamme esitän tämän toiveen työmarkkinajärjestöille erityisesti yli työttömämme ja heidän perheidensä toimeentulon ja hyvinvoinnin vuoksi hallitus ja työmarkkinajärjestöt voivat yhdessä kukistaa yhteiskuntamme suurimman eriarvoisuutta aiheuttavan tekijän työttömyyden ja näin kirjoittaa taloushistoriaamme uuden menestystarinan

arvoisa puhemies piti tulla työllisyysriihi tuli tussahdus hallitus kokoontui hallitus kokoontui puolivälitarkasteluun tilanteessa jossa oli selvää että se ei tule saavuttamaan talouspolitiikan tavoitteitaan riihen riihen päätökset eivät anna aihetta tältä osin uudelleenarvioon politiikan suunta pysyi entisenä uudet toimet jäivät näpertelyksi eikä talouden suuri kuva muuttunut työpaikkoja odottavat ihmiset joutuivat jälleen pettymään hallitus tavoittelee työllisyyden vahvistamista sadallakymmenellätuhannella ihmisellä tämän hallituskauden aikana tähän tavoitteeseen ei tulla pääsemään edes puoliväliin myös seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteesta ollaan jäämässä kauas valtiovarainministeriön ennusteen mukaan työllisyysaste jää seitsemäänkymmeneen prosenttiin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista myös velkaantumistavoitteet jäävät saavuttamatta velaksi eläminen ei lopu vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi hallitus on joutunut luopumaan omasta velkatavoitteestaan koska se ei kykene tekemään työllisyyttä parantavia päätöksiä hallituksen päätöksentekokyky osoittautui heikoksi se nosti kädet pystyyn eikä tehnyt odotettuja uudistuksia jotka se vielä voinut tehdä työllisyyden kannalta myönteinen päätös oli varhaiskasvatusmaksujen alentaminen se tukee työssäkäyntiä ja helpottaa monien lapsiperheiden arkea panostukset tutkimukseen tuotekehitykseen viennin edistämiseen ja elinkeinopolitiikkaan ovat tärkeitä ja tarpeellisia suurin osa näistä panostuksista on kuitenkin kertaluontoisia ja aivan eri mittaluokkaa kuin hallituksen aiemmin tekemät pysyvät leikkaukset kyse on laastarin laittamisesta itse aiheutetun märkivän haavan päälle tämä sitaatti vuodelta kaksituhattaneljätoista sopii hyvin tähän tällaisia paketteja on helppo tehdä ensin leikataan sitten palautetaan ja palautusta mainostetaan kasvupakettina tämä oli teiltä silloin hyvin sanottu pääministeri sipilä siis tällaisia paketteja on helppo tehdä ensin leikataan sitten palautetaan ja palautusta mainostetaan kasvupakettina arvoisa puhemies tälläkään kertaa uusilta leikkauksilta ei vältytty hallitus markkinoi asumistuen heikennyksiä kannustintoimena mutta todellisuudessa kyse on jälleen yhdestä iskusta pienituloisten ihmisten toimeentuloon juuri kukaan asiantuntija ei tunnu uskovan että tällä leikkauksella pystyttäisiin hillitsemään vuokrien nousua hallitus on yhä toteuttamassa työttömyysturvan aktiivimallia ja siihen liittyviä leikkauksia tämä aktiivimalli tarkoittaa viiden prosentin leikkausta työttömien ihmisten toimeentuloon leikkaukset johtavat toimeentulotukiriippuvuuden kasvuun ja se taas tarkoittaa kannustinongelmien kannustinongelmien pahenemista tätäkään kokonaisuutta ei ole mietitty aivan loppuun asti maakunnilta hallitus päätyi leikkaamaan rahoitusta ennen kuin niitä on edes perustettu maakuntaindeksin puolitus vuonna kaksituhattakaksikymmentä tarkoittaa

lovea palveluiden rahoitukseen jo nyt on selvää että monilla maakunnilla tulee olemaan suuria taloudellisia vaikeuksia selvitä tehtävistään on kummallista että hallitus päätti tietoisesti kasvattaa näitä riskejä sotkut jäävät seuraavan hallituksen selvitettäviksi arvoisa puhemies mitä sitten pitäisi tehdä tarvitaan todellisia rakenneuudistuksia työllisyyden vahvistamiseksi sellaisia mihin hallitus ei ole kyennyt perhevapaita pitää uudistaa tarvitaan malli joka tukee pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä jakaa vastuuta lasten hoidosta nykyistä tasaisemmin ja lisää perheiden valinnanmahdollisuuksia tällaisen uudistuksen tarpeen tunnustavat kaikki paitsi sipilän hallitus useita hyviä malleja on esitetty sdp omansa ja nyt tarvitaan vain päätös uudistuksen toteuttamisesta arvoisa puhemies aivan liian moni nuori on tällä hetkellä ilman koulutus tai työpaikkaa meidän on on huolehdittava siitä että kaikki nuoret pysyvät mukana ja ja että kaikkien tulevaisuus näyttää valoisalta ja turvatulta sdp on esittänyt oman uuden nuorisotakuumallin oppivelvollisuuden pidennys olisi tehokkain keino korjata ilman koulutusta jäämisen ongelmaa arvoisa puhemies retuperälle jätetyn työllisyyspolitiikan kehittämiseen on otettava uusi ote suomi on kaukana muista pohjoismaista tarvitsemme aktiiviseen työvoimapolitiikkaan kuten koulutukseen ja ihmisten työllistämiseen yrityksiin järjestöihin ja kuntiin sdp on jo pitkään esittänyt omaa malliaan jossa työttömyysturvaa voisi käyttää laajemmin työllistämiseen näin voisimme parantaa monien monien ihmisten mahdollisuuksia löytää työpaikka tai mielekästä tekemistä esimerkiksi järjestöistä tai työpajoista lopuksi arvoisa puhemies tarvitsemme yhä tulevaisuusinvestointeja ja talouskasvun edellytysten vahvistamista homekoulut on saatava kuntoon ja asumisen ja liikenteen pullonkauloja on purettava tällaisilla investoinneilla luomme työpaikkoja tässä ja nyt ja luomme pohjaa tulevalle kasvulle arvoisa puhemies ikävä kyllä hallituksen kehyspäätös ei tuo muutosta talouden tilannekuvaan jos talouspolitiikkaan ei saada uutta otetta tavoitteista jäädään kauaksi uuden otteen ottaminen on on jäänyt nyt eduskunnan tehtäväksi sosiaalidemokraatit ovat valmiita yhteistyöhön jonka tavoitteena on korkeampi työllisyys korkea osaaminen ja kaikkien mukana pitäminen

puhemies vihreät antaa hallitukselle kiitoksen niistä puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä joilla paikattiin jo tehtyjä leikkauksia etenkin koulutukseen ja osaamiseen on kuitenkin harhaanjohtavaa puhua isoista satsauksista kun valtavasti ja sitten paikataan vähän kaksikymmentätuhatta lasta huoltavaa opiskelijaa ovat helpottuneita kun hallitus päätti opintotuen huoltajakorotuksesta tästä huolimatta yhteenlaskettu tuloskin on pienempi kuin tilanne ennen leikkauksia ammatillisesta koulutuksesta on leikattu satayhdeksänkymmentä miljoonaa nyt ammatillisen koulutuksen reformiin osoitettiin viisitoista miljoonaa kahdelle seuraavalle vuodelle se ei tuo takaisin menetettyjä aloituspaikkoja irtisanottuja opettajia eikä poistettuja lähiopetustunteja vaikka pääomittamisen osalta puhutaan isoista summista itse tutkimukseen ja koulutukseen sen kautta kanavoituu lisärahaa alle kymmenen miljoonaa euroa vuodessa arvoisa puhemies vihreät jokaisesta myönteisestä uutisesta joka liittyy talous ja työllisyyskehitykseen suomi pystyy kuitenkin parempaan niin rakenteiden uudistamisen kuin konkreettisten ihmisten arkea helpottavien ja työllisyyttä lisäävien toimien osalta vihreät sitoutuu sote uudistuksen toteuttamiseen yhdessä hallituksen kanssa kunhan hallitus sitoutuu uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen on ennenaikaista sanoa että sote uudistuksella saavutetaan kolmen miljardin euron kustannuskehityssäästöt jos kaikkia sote esityksiä ei ole annettu valinnanvapauslaki joutuu perustuslakivaliokunnan syyniin tietojärjestelmäratkaisua ei ole olemassa ja maakuntia ei ole perustettu hallituksen valinnanvapausmallin toteutuessa säästöjen sijaan riskinä on kokonaiskustannusten nouseminen hyville ehdotuksille on nyt tarvetta sillä hallituksen itse itselleen asettamat talous ja työllisyystavoitteet ovat jäämässä vajaiksi kun tämänkaltaisessa tilanteessa linjataan että lisää leikkauksia ei tule kokonaisveroaste ei saa nousta ja perhevapaiden tai yritysverotuksen uudistaminen ei käy keinot talous ja työllisyyskäänteen aikaansaamiseksi ovat rajallisia hallitus jättääkin siis paljon odotusarvoa perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeiseen sekä syksyn budjettiriiheen ilman uusia ja vaikuttavia työllisyystoimia ja rakenneuudistusten toimeenpanoa on vaikea saada aikaan kestävää käännettä parempaan arvoisa puhemies yksi isoimpia haasteitamme on pitkäaikaistyöttömien suuri määrä samoin sen muuntuminen rakenteelliseksi työttömyydeksi pitkäaikaistyöttömät eivät ole mikään yhtenäinen ihmisjoukko ja sen vuoksi tarvitaan erityisiä toimia nuorten tilanteeseen moniongelmaisten ihmisten tukemiseksi sekä niille joiden työttömyys on on alkanut toimialarakenteen muutoksesta elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemän tuoreen selvityksen mukaan suomessa on jo nyt parhaassa työiässä olevaa miestä jotka eivät tee tai eivät edes hae töitä puoliväliriihen työllistämistoimissa oli paljon hyviä pieniä toimia joilla helpotetaan ja huomioidaan niin työttömien työnhakijoiden asemaa itsensätyöllistäjien tilannetta kuin yrittäjien asemaa ja luodaan esimerkiksi sääntöjä nollatuntisopimusten käyttämiseen hallituksen on kuitenkin syytä arvioida aikaisempien työllisyystoimiensa vaikutukset pitkäaikaistyöttömyyteen kuten kiky sopimus vuosiloma ja työttömyysturvalain muutokset sekä julkisten työvoima ja yrityspalveluiden uudistaminen arvoisa puhemies kuntavaalien aikana väitettiin että perhevapaiden uudistaminen veisi perheiltä itsemääräämisoikeuden tai romuttaisi kotihoidon tuen täysin tämänkaltaiset puheet ovat tietämättömyyttä esitetyistä vaihtoehdoista ja siitä miksi niitä esitetään perhevapaajärjestelmä vaikuttaa yhteiskuntaan monella tapaa kyse on perheiden hyvinvoinnista taloudesta työllisyydestä tasa arvosta sekä sosiaalipolitiikasta nykyisen perhevapaajärjestelmän ongelmat ovat hyvin tiedossa ja lähes kaikki eduskuntapuolueet ja useat eri järjestöt ovat esittäneet omia vaihtoehtojaan siitä miten perheiden hyvinvointia voitaisiin lisätä työllisten määrää kasvattaa ja sukupuolten välistä tasa arvoa edistää tästä huolimatta hallitus jätti perhevapaat uudistamatta vihreiden vaihtoehdossa molemmille vanhemmille korvamerkitään viisi kuukautta ansiosidonnaista perhevapaata ja yhden viiden kuukauden jakson vanhemmat voivat jakaa keskenään parhaalla mahdollisella tavalla kotihoidon tuki muuttuisi joustavammaksi hoitorahaksi vihreät haluaa antaa mahdollisuuden tukien käyttämiseen myös pätkissä ja osa aikaisesti kauan puhuttua joustoa sekä valinnanvapautta vihreät antaa vilpittömän kiitoksensa hallitukselle varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta ja muutokseen satsatuista euroista tästä on hyvä kulkea kohti osa aikaista maksutonta varhaiskasvatusta yhä useamman lapsen saaminen laadukkaan varhaiskasvatuksen pariin on tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä samalla se edistää erityisesti naisten työllisyyttä

arvoisa puhemies hallituksen ilmasto energiastrategian toteuttamiseen varataan lisärahaa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ja kohteet ovat pääosin hyviä enemmän on kuitenkin tehtävä hyvä uutinen on se että monet ilmastonmuutoksen vastaiset toimet eivät tuota lisäkustannuksia päinvastoin kannustamme hallitusta ensimmäisenä karsimaan niitä yritystukia jotka ovat selvästi haitallisia ympäristölle eivätkä uudista taloutta tällaisia ovat esimerkiksi uusi päästökauppakompensaatio sekä teollisuuden energiaveroleikkuri kumpikaan tuki ei ole ollut perusteltu myöskään tukea saaneiden yhtiöiden talouden kannalta korostamme kokonaisuudessaan että talouden osoittaessa toipumisen merkkejä olisi hyvä aika laatia pitkän aikavälin suunnitelma tehottomien tukien karsimiseksi tukien uudelleensuuntaamiseksi koulutus tutkimus innovaatiot ja osaaminen ovat suurimmat voimavaramme ja ilmastonmuutos suurin uhkamme tämän pitää näkyä päätöksenteossa jo tänään jotta voimme vastata muuttuvaan maailmaan huomenna vihreät sitoutuu tuomaan jatkossakin omia vaihtoehtojaan tulevaisuuden puolesta mutta korostamme että tässä työssä tarvitaan teistä kansanedustajista jokaista puoluekannasta riippumatta kunnioitetaan siis toisiamme ja toimitaan yhdessä

arvoisa puhemies pitkän taantuman jälkeen suomeen on nyt luvassa maltillista kasvua ja myös investoinnit ovat nousussa käänne kohti kasvu uraa on ehdottoman tervetullut se oli myös vääjäämättä edessä jossain vaiheessa vaikka kaikki nyt yrittävät ottaa siitä kunnian itselleen vaikka suomi nyt saa vetoapua maailmanmarkkinoilta on kasvua valtiovarainministeriön ennusteen mukaan luvassa tulevien vuosien aikana vain noin reilun prosentin edestä matalan kasvun olosuhteissa on entistä keskeisempää että talouspolitiikassa tähdätään työllisyysvaikutusten maksimoimiseen samalla kun huolehditaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tuloerojen kaventamisesta tämä hallitus on epäonnistunut molemmissa hallituksen työllisyystavoitteeseen pääseminen edellyttäisi paljon rohkeampia toimenpiteitä vanhempainvapaajärjestelmän uudistamiseksi työttömyysturvan ja ulosoton byrokratialoukkujen purkamiseksi työllisyysmäärärahojen lisäämiseksi sekä mittavia panostuksia liikenneinfrastruktuuriin ja korjausrakentamiseen hallitus on sen sijaan rapauttanut osaamista ja sosiaaliturvaa neljän miljardin säästöin kasvattanut tuloeroja veronalennuksin sote uudistuksen myötä se on takaamassa kymmenen miljardin euron markkinat isoille yrityskonserneille arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmasta käy ilmi että kilpailukykysopimuksen hinta valtiontaloudelle on kahdeksansataa miljoonaa arvoisat ministerit tästä on järkevä taloudenpito ja järkevä työmarkkinapolitiikka kaukana suomalaiset duunarit saivat työajan työajan palkattoman pidennyksen pienennetyt nettoansiot ja monet heistä lomarahojen leikkauksen melkein kolmanneksella ja sen lisäksi me saamme kaikki veronmaksajina paikata tämän sopimuksen jättämää lähes miljardin kokoista reikää valtion budjettiin koulutukseen ette löydä rahaa sosiaaliturvaan ette löydä rahaa mutta palkanalennusten kustantamiseksi löysitte melkein miljardin verran myös hävittäjähankintoihin löytyy rahaa ja kaiken lisäksi sitä paljon parjattua velkarahaa työllistäviin investointeihin valtio ei hallituksen mielestä missään nimessä saa ottaa lainaa mutta hävittäjäostoihin se sitten kelpaa pääministeri sipilän mukaan tätä velkaa ei huomioida velaksi elämisen lopettamisessa velaksi eläminen lopetetaan siis siten että vain päätetään olla huomioimatta tietty osa julkisesta velasta eikö tätä samaa periaatetta sitten soveltaa työpaikkoja luovaan asunto ja liikenneinvestointiohjelmaan arvoisa puhemies kiitosta saa päätös alentaa varhaiskasvatusmaksuja mutta muuten hallituksen linja ei juurikaan muuttunut puoliväliriihessä panostukset olivat pieniä määrärahalisäyksiä samoille kohteille joista aikaisemmin on leikattu paljon ammatilliselle koulutukselle viisitoista miljoonaa kun puoli vuotta aikaisemmin hallitus leikkasi satayhdeksänkymmentä miljoonaa opiskelijat saavat nyt kymmenen miljoonaa kun opintotuesta leikataan yhteensä satakaksitoista suunta ei muuttunut myöskään mitä tulee pienituloisten huomioimiseen puoliväliriihessä hallitus päätti niin sanotun aktiivimallin käyttöönotosta se on työttömyysturvan leikkuri joka kohtelee työttömiä eriarvoisesti mallin järjettömyyttä kuvastaa se että työtön voi säilyttää oikeutensa täyteen työttömyysturvaan käymällä töissä hallitus päätti myös uusista heikennyksistä asumistukeen tuen leikkausta on perusteltu sillä että asumistuki toimisi vuokrankorotusautomaattina todellisuudessa vuokrat ovat nousseet nopeammin kuin asumistuki myös sellaisina vuosina kun asumistuen vuokra normeja ei ole korotettu ovat vuokrat nousseet kuluttajahintoja nopeammin opintotuen asumislisään on tehty parannuksia viimeksi vuonna kaksituhattaviisi tästä huolimatta vuokrat ovat nousseet välillä kuuluu jopa ministereitä myöten väitteitä siitä että asumistuki kattaisi vuokran kokonaan tämä ei pidä paikkaansa viime vuonna prosentilla vuokralla asuvista yleisen asumistuen saajista todellinen vuokra ylitti normivuokran jonka perusteella asumistuki lasketaan asumistuessa on sekä perusomavastuu että yläraja hyväksytyille asumismenoille vaikka olisit niin pienituloinen että omavastuuta ei ole on asumistuki enintään kahdeksankymmentä prosenttia hyväksytyistä asumismenoista jotka siis usein ovat pienemmät kuin todellinen vuokra tuen heikennykset tulevat nyt kohdistumaan pienituloisiin vuokralla asuviin eivätkä vuokranantajiin inhimillisempi keino puuttua ylikorkeisiin vuokriin on kohtuuhintaisen asumisen merkittävä lisääminen sekä vuokrankorotuksia hillitsevien toimenpiteiden selvittäminen arvoisa puhemies pienituloisetkin suomalaiset kaipaavat hyviä uutisia tässä puoliväliriihessä hallituksella olisi ollut mahdollisuus keskittyä inhimillisten uudistusten eteenpäinviemiseen kestävä työllisyyspolitiikka luodaan panostamalla koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin tuen heikentämisen sijaan työllisyyttä voi edistää myös purkamalla erityisesti työttömiin kohdistuvia byrokratialoukkuja helpottamalla opiskelua työttömyysturvalla nostamalla työttömyysturvan suojaosaa sekä nostamalla ulosoton suojaosuuden esimerkiksi kahdeksaansataan euroon kuussa

arvoisa rouva puhemies sipilän hallitus on pitänyt hallitusohjelmansa puolivälitarkastelun ja päivittänyt julkisen talouden suunnitelman lopputulos on lievästi positiivinen mutta melko vaatimaton on selvästi nähtävissä että perussuomalaisten surkea ja keskustan kovin heikko tulos kunnallisvaaleissa on saanut hallituksen hyvin varovaiseksi hallituksen tärkein tavoite työpaikkojen lisääminen ja työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin jää saavuttamatta siitä huolimatta että suhdanteet ovat kääntyneet parempaan suuntaan

ei tullut mitään perhepolitiikan uudistamisesta ei tullut mitään vaikka on olemassa hyviä malleja jotka sekä parantaisivat naisten asemaa työmarkkinoilla että lisäisivät miesten mahdollisuuksia olla pidempään lastensa kanssa kotona niiden ollessa pieniä

hallitukselta miksi ette tartu tilaisuuteen joka nyt tarjoutuu asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä että sote ja maakuntauudistus merkitsee verojärjestelmän perinpohjaista muutosta eikö pitäisi tarttua tilaisuuteen ja tehdä samanaikaisesti tämän muutoksen kanssa muita veropäätöksiä jotka ovat järkeviä ja pienentävät meillä työhön kohdistuvaa ankaraa verotusta

ruotsalainen eduskuntaryhmä olisi toivonut selkeämpiä linjauksia työmarkkinoiden uudistamisesta ja pienyrittäjyyteen kannustamisesta meidän pitäisi välittömästi poistaa ulkomaista työvoimaa koskeva työvoimaa koskeva tarveharkinta erityisesti uudet startup yritykset ovat vaatineet tätä sen sijaan hallitus laatii laskelmiaan jotka lähtevät maahanmuuton vähenemisestä on surullista ja täydellinen harhaluulo kuvitella että suljetumpi suomi voisi voisi tarjota enemmän hyvinvointia turvaa

arvoisa puhemies hallituksella on on ollut kunnianhimoiset tavoitteet työllisyysasteen noususta ja sote uudistuksen tuomista säästöistä nyt puoliväliriihessä ei tullut merkittäviä toimenpiteitä työllisyyttä ajatellen ja soten tietojärjestelmiin tullaan laittamaan neljän vuoden aikana miljardi euroa rahaa

en varmasti ole yksin kun sanon että tämä kaikki tuntuu vähän oudolta sanotaan että työllisyys kasvaa ja saamme miljardiluokan säästöt mutta asiantuntijat sanovat että tämä on lähinnä utopiaa hyvä hallitus miten te olette laskeneet että tämä yhtälö oikein toimii kun hallitus sikäli kuin oikein ymmärrän ensi viikolla antaa ehdotuksensa valinnanvapausmallista myös pienten ja keskisuurten yritysten rooli on turvattava sosiaali ja ter veydenhuollostamme ei saa tulla suurten terveysjättien temmellyskenttää tässä hallituksen on otettava vastuunsa eikä oltava naiivi

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja östman olkaa hyvä edustaja östmanin puheenvuoron jälkeen puheenvuorot ensin ministeri orpolle ja sitten pääministeri sipilälle kummallekin viisi minuuttia ja sitten debatti

arvoisa rouva puhemies värderade talman suomen talous on pikkuhiljaa kääntymässä nousuun ja tämähän on hyvä uutinen

arvoisa puhemies hallituksen puheet ennen puolivälitarkastelua antoivat aiheen odottaa suuria hallituksen ministerit olivat jo pitkään viitanneet puoliväliriiheen puheissaan ja antaneet ymmärtää että silloin tuodaan uusia ratkaisuja talouden ja työllisyyden haasteisiin kehysriihen ajankohtaa jopa siirrettiin yli kuntavaalien jotta hallitus pystyisi valmistelemaan esityksensä huolella mitä sitten jäi käteen no mielestämme liian vähän työllisyysreformeja työllisyysreformeja ei nähty paikallista sopimista ei haluttu edistää eikä huonosti kohdennettuihin yritystukiin puututtu kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä odotti ja odottaa hallitukselta enemmän puoliväliriihen yhtenä mottona oli uudistaminen turvallisuuden työllisyyden huolenpidon ja uudistamisen riihi kuten hallitus sen itse ilmaisi pienet lisäpanostukset työvoimapalveluihin ovat toki tervetulleita mutta eivät riittäviä suomen tukijärjestelmä ei edelleenkään kannusta tarpeeksi ottamaan työtä vastaan työllisyyttä lisäävistä selkeistä toimista olisi pitänyt päättää puoliväliriihessä ja ne pitänyt saada voimaan ripeästi hallitus päätti kylläkin joistakin toimenpiteistä mutta liian moni näistä on edelleen selvitettävien asioiden listalla ei voi olla niin että ne tulisivat voimaan vasta ensi vaalikaudella velka juoksee koko ajan ja kustannukset kasvavat kun ihmiset ovat työttöminä arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmassa on toki myös hyvää kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää perheellisille opiskelijoille palautettua huoltajakorotusta erittäin tervetulleena olemme esittäneet huoltajakorotuksen käyttöönottoa vaalikauden alusta lähtien valitettavasti lapsiperheille kohdistettu korotus jäi kovin pieneksi se ei riitä korvaamaan edes aiemmin tehtyä leikkausta opintotukeen vaihtoehtobudjetissamme esitimme kahdensadan euron huoltajakorotusta kannustinloukkujen purkamiseksi tehdyt toimet ovat myös oikeansuuntaisia tosin nekin jäivät kovin vaatimattomiksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen perheen toisesta lapsesta on tervetullut uudistus monen keskituloisen perheen osalta kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä olisi kuitenkin toivonut hallitukselta rohkeampaa otetta perhevapaiden ja päivähoidon kehittämisessä tarjosimme jopa hopeisella tarjottimella tarjottimella valmista mallia taaperobonukseksi nimetty kdn malli olisi tuonut joustavuutta selkeyttä ja valinnanvapautta lapsiperheille nyt hallitus meni sieltä aita oli matalin arvoisa puhemies asumistukiuudistus on sekin oikeansuuntainen asumistukijärjestelmää tulee uudistaa sillä alati kasvavat asumistuet valuvat vuokranantajille ja nostavat yleistä vuokratasoa hätäisesti valmisteltu asumistuen leikkaus aiheuttaa kuitenkin suuria ongelmia monille ihmiset tulevat ajautumaan toimeentuloluukuille uudistus olisi pitänyt kytkeä yhteen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen kanssa ja toteuttaa niin ettei kukaan tuesta riippuvainen ajaudu kohtuuttomaan tilanteeseen kristillisdemokraattien kannustava perusturva mallissa tämä asia on huomioitu toivomme todella että mallimme huomioidaan käynnistettävässä sosiaaliturvan kokonaisuudistushankkeessa arvoisa puhemies lisäykset tutkimukseen kehitykseen viennin edistämiseen ja koulutukseen ovat ilman muuta tervetulleita nämäkin panostukset jäävät kuitenkin verrattain pieniksi esimerkiksi hallitus palauttaa teknologian tutkimukseen vain kolmasosan siltä viemistään rahoista ja ammatillisen koulutuksen reformiin kohdennettu viisitoista miljoonaa euroa kahdelle vuodelle on mahdottoman pieni summa verrattuna sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkauksiin arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää turvallisuuteen tehtäviä panostuksia erittäin tärkeinä ja kannatettavina määrärahalisäykset puolustusvoimille rajavartiolaitokselle ja poliisille tulevat todella tarpeeseen ilman lisämäärärahoja esimerkiksi poliisien määrä olisi laskenut reippaasti alle seitsemäntuhannen millä olisi ollut katastrofaaliset seuraukset ryhmämme haluaa muistuttaa siitä että mikäli hallitus toteuttaa kaavaillut muutokset maamme alkoholipolitiikkaan tarkoittaa se samalla poliisin työmäärän lisääntymistä merkittävästi silloin nämäkään määrärahalisäykset eivät riitä vaan poliisi tulee tarvitsemaan huomattavasti lisää resursseja arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallituksen toimia osittain oikeansuuntaisina vaikkakin riittämättöminä mutta vaalikausihan on vasta puolessavälissä vielä on aikaa tarttua toimeen ja tehdä kunnollisia ratkaisuja ja todellisia uudistuksia suomi tarvitsee nyt

arvoisa puhemies kiitoksia eduskuntaryhmille hyvistä valmistelluista puheenvuoroista ehkä se perusasetelma mikä tässä nyt on näen tämän niin että katsotaan mitä kahden vuoden aikana on tapahtunut niin kiistatta talous on lähtenyt kasvuun kiistatta työllisyyskehitys on positiivista kiistatta mennään oikeaan suuntaan se on iso muutos ja jos siinä on jotain entisen hallituksen pohjalle tekemää hyvää niin kaikki kiitos siitä mutta tämä hallitus tekee määrätietoista talous ja työllisyyspolitiikkaa joka tulee varmasti johtamaan siihen että me menemme kohti parempaa koko ajan mutta koska meidän rakenteelliset ongelmat yhteiskunnassa ja taloudessa ovat sen verran suuria plus että maailmantalous ei ole antanut meille vetoapua niin tämä vauhti ei ole ollut talouden kasvussa vielä niin nopeaa kuin me itse olemme toivoneet mutta me olemme siis menossa tällä hetkellä vauhdilla seitsemänkymmenen prosentin työllisyysasteeseen se mikä tavoitteesta kovan on se että suuret ikäluokat jäävät vuosittain eläkkeelle ja se että työllisten määrä nousee vaatii vaatii todella kovaa työtä mutta mennään oikeaan suuntaan me tarvitsemme jatkuvia toimenpiteitä niitä on hallitusohjelmassa niitä tehtiin viime syksynä riihessä kymmenen kohdan ohjelma vuodenvaihteessa pantiin toimeen työllisyystoimia nyt tehtiin taas uusia työllisyystoimia ja me teemme niitä koko ajan ja ajatuksella että viimeisellä viikolla ennen vaaleja tehdään viimeiset reformit jotka luovat työtä ja työpaikkoja ei ole yksittäistä ratkaisua ja kun kuuntelin opposition puheenvuoroja niin kyllä kovin tussauksiksi jäivät ne teidän keinonne millä millä työllisyyttä saadaan nousuun esimerkiksi sdpllä oli oli työttömyyskorvausten uudistaminen siihen suuntaan että sen voi käyttää työnhakuun tähänhän suuntaan me olemme kehittämässä työttömyysturvaa voi käyttää starttirahana koulutukseensa itsensä kehittämiseen lisäksi teillä nousivat esille homekoulut ja ja liikennehankkeet liikennehankkeisiin hallitus jo ohjelmassaan on panostanut merkittävällä tavalla homekouluongelma on asia johon pitää puuttua yhteiskunnassa mutta rakennusalahan on itse asiassa itsessään niitä aloja joilla tällä hetkellä menee kaikkein vahvimmin suomessa suomessa rakennetaan paljon ja pidetään pidetään siitä suhdanteesta kiinni mutta kaiken kaikkiaan tuli kyllä sellainen olo että mikään ei riitä edustaja östman käytti tätä termiä ainakin viidesti puheensa aikana kun mikään ei riitä panostamme työvoimapalveluihin mutta ei riittävästi koulutukseen mutta ei riittävästi peruskoulujen tasa arvon parantamiseen mutta ei riittävästi teemme työllisyystoimia lukuisia työllisyystoimia tulee tuhansia työllisiä vaikutusarvioiden mukaan ei riitä mutta näistä päätöksistä yksi kerrallaan kasataan se kokonaisuus joka joka vie suomea eteenpäin ja joka luo mahdollisuuden ihmisille jotka ovat työttöminä päästä töihin saatikka se että me loimme näillä päätöksillä pohjaa tulevaisuuden menestykselle panostukset huippututkimukseen huipputuotekehitykseen innovaatioihin suomen akatemian lippulaivahankkeisiin pääomittamisen kautta kuusikymmentä miljoonaa tekesin kasvumoottoreihin pääomittamisen kautta kuusikymmentä miljoonaa annetaan se huippututkimukseen siihen mitä tehdään yhdessä yritysten kanssa jotka tuovat konkreettisesti nopealla tähtäimellä hyvää meille viennissä ja ja uusia tuotteita silloin kun rahaa on vähän niin se pitää käyttää viisaasti ja mielestäni se oli tämän kehysriihen yksi keskeisiä sanomia käytetään vähä liikkumavara viisaasti turvallisuuteen

järkevää määrätietoista politikkaa minä olen aivan varma siitä että kun me jatkamme hallitusohjelman viitoittamalla linjalla nämä uudistukset alkavat purra kovemmin ja kovemmin me kannattelemme viemme eteenpäin sitä talouskasvua luomme edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle emme me niitä synnytä ne syntyvät yrityksiin nyt yrityksillä muun muassa kiitos kilpailukykysopimuksen jota sitäkin on täällä arvosteltu on kilpailukykyä selkeästi vientikin on lähdössä parempaan suuntaan meillä on meriteollisuutta autoteollisuutta monia muita aloja joilla nyt näyttää paremmalta sitä pitää tukea vielä viimeisenä asiana edustaja anderssonille totean vielä kerran tästä kilpailukykysopimuksesta työmarkkinajärjestöt eli työntekijäjärjestötkin yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa sopivat sen rakenteen sen sisällön millä sitä kilpailukykyä parannetaan hallitus ei tehnyt niitä sisällöllisiä on tärkeää muistaa ja veronkevennykset ovat oleellinen osa sitä työn veron keventäminen on hallituksen näkökulmasta työllisyyttä kasvua tukeva toimenpide ihmisten ostovoimaa parantava toimenpide ja se suuri ero ehkä vasemmistoliittolaiseen ajatteluun on se että kun teillä menot ja veronkevennykset menevät autuaasti sekaisin ihan niin kuin ne rahat olisivat valtion rahoja niin eivät ne ole vaan ne ovat ihmisten rahoja ja me haluamme ottaa niistä mahdollisimman vähän jotta heidän kannattaa tehdä töitä
pääministeri sipilä viisi minuuttia sen jälkeen debatti

arvoisa puhemies hallituksen puoliväliriihessä kävimme ensin läpi hallitusohjelman toteutumisen tilanteen talouden puolella tehtävämme on ollut löytää ratkaisut noin kymmenen miljardin euron kestävyysvajeeseen tästä urakasta on nyt tehty linjaukset noin kahdeksankymmentä prosenttisesti jo kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana hallituksen ohjelmassa sovittu neljän miljardin raskas säästötavoite on nyt kasassa sdpn puoli vuotta pelottelema kahden miljardin lisäleikkaus ei ole toteutunut pidimme lupauksemme siitä suuret uudistukset etenevät aikataulussa sote ja maakuntauudistuksen arvioidaan kurovan kestävyysvajetta vajaan kolmen miljardin euron edestä

kehittämiseen osoitimme kehysriihessä peräti noin miljardi euroa talouden saralta kuuluu hyviä uutisia päivittäin talous kasvaa työllisyysaste nousee ja työttömyys vähenee parantunut tilanne näkyy myös pitkäaikaistyöttömyydessä huomio on edelleen kasvua ja työllisyyttä edistävissä toimissa niiden onnistumisesta riippuvat loput kaksikymmentä prosenttia kestävyysvajeurakastamme meillä on nyt kaksi vuotta aikaa tehdä täysillä töitä myös talous ja työllisyystavoitteisiin pääsemiseksi talouden realiteetit ovat selvät eikä työllisyysaste nouse itsestään pitkässä juoksussa edes tuo prosentin työllisyysaste ei tule riittämään vaikka eteenpäin on menty tehtävää riittää uudistaminen jatkuu arvoisa puhemies tilanneanalyysin jälkeen päätimme keskittyä puoliväliriihessä neljään kokonaisuuteen osaaminen kasvu ja työllisyys välittäminen uudistaminen turvallisuus me kaikki tiedämme että talouden liikkumavara on todella pieni pystyimme silti hyvin suuntaamaan käytettävissä olevat eurot näihin neljään kokonaisuuteen osaamisen ja työllisyyden vauhdittamiseksi panostamme yritysten tuotekehitykseen uudistumiseen huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen innovaatiorahoituskeskus tekesille osoitetaan lisää valtuuksia yhteensä seitsemänkymmentä miljoonaa ja suomen akatemialle viisikymmentä miljoonaa euroa vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista lisäksi lippulaivahankkeita ja tekesiä varaudutaan pääomittamaan kumpaakin kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla uskon tämän vauhdittavan talouden käännettä ja luovan uusia korkean arvonlisän työpaikkoja valtio myös varautuu pääomittamaan ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksia yhteensä kahdeksallakymmenellä miljoonalla eurolla työvoiman kysyntä on kasvanut nyt pitää saada työntekijä ja työpaikka kohtaamaan tätä varten osoitetaan miljoonaa euroa vuodessa lisäresursseja työvoimapalveluihin ja alueellista liikkumista työn perässä tuetaan pieni ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksuja alennetaan arvoisa puhemies teimme myös tärkeitä panostuksia erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi lähes kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa esimerkiksi peruskoulun tasa arvoa vahvistetaan päihdeäitien päihdeäitien hoitoon satsataan opintotukeen tulee huoltajakorotus työllisyys ja yrittäjätoimissa palkkatuen käyttöä tehostetaan ylivelkaantuneiden työllistymistä helpotetaan yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaikaa lyhennetään sekä itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa parannetaan päivähoitomaksuja alennetaan pieni ja keskituloisilta koko suomen ja kaikkien suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan teemme vahvan panostuksen maanpuolustukseen poliisille rajavartiolaitokselle ja suojelupoliisille yhteensä vajaan sadan miljoonan vuotuinen korotus
hallituksen energia ja ilmastostrategiassa suomi on päättänyt luopua kivihiilen energiakäytöstä puolittaa tuontiöljyn käytön ja nostaa uusiutuvan energian osuuden yli viiteenkymmeneen prosenttiin näillä toimilla suomi täyttää sitoumuksensa pariisin ilmastosopimukseen tähän tarkoitukseen lisätään kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa jokaiselle kehyskauden vuodelle palaan ajan nyt loppuessa sdpn erikoiseen puheiden ja tekojen ristiriitaan tässä keskustelussa nyt voidaan aloittaa debatti pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan

arvoisa puhemies täällä kuulluista puheenvuoroista mieleeni jäi erityisesti valtiovarainministerin viisas toteamus siitä on rahaa vähän käytetään se viisaasti hyvä että näin viime viikon neuvotteluissa hallitus toimi pääministeri sipilä puolestaan totesi tehdään täysillä töitä seuraavat kaksi vuotta on aivan oikein ja välttämätöntä että hallitus katsoo yhtä uutterasti tulevaa kahta vuotta uudistukset ovat kesken työ on kesken sen sijaan oppositiojohtaja rinteen puheenvuoro joka alkoi syyttelyllä tussahduksesta jäi itse kyllä vaihtoehdon osalta pelkästään tussahdukseksi olen pannut merkille kun kovasti arvostelette työllisyysastevajetta hallituksen toimissa että

ja pitkäaikaistyöttömiä tuli seitsemäntoistatuhatta lisää en pidä tuota erityisen ansiokkaana jos täällä arvostelee muita

puhemies ihan muutama huomio edustaja aalto nosti hyvin esille kadonnutta työmiestä hallituksella on tämä yhdeksännentoista kohdan neet toimenpidekokonaisuus jolla näitä henkilöitä koetetaan saada koulutuspolun alkuun ja edelleen sitten työpaikkaan edustaja östman pohti työpaikkojen luontia kilpailukykysopimus toimii tällä hetkellä meidän eduksemme pelkästään teknologiateollisuuden alalla yksitoistatuhatta työpaikkaa kolmen ensimmäisen tämän vuoden alkukuukauden aikana kustannuskilpailukyvyssä saavutetaan saksaa vauhdilla sdpllä oli maininta homekouluista meidän täytyy kehittää sinne puolelle uusia hankintamalleja tällä hetkellä kun me hankimme seiniä niin jatkossa meidän täytyy hankkia sitä että meillä ei ole lapsille sisäilmaongelmia siellä eli näihin yli tuhanteen kouluun meidän täytyy keksiä

rouva puhemies suomen talous kasvaa työllisyys paranee velkaantuminen hidastuu kansalaisten kotitalouksien ja yritysten usko tulevaisuuteen on paljon parempi voidaan sanoa että hallituksen toimet alkavat purra ja suomen talouden käänne on tapahtunut suunta on oikea kuitenkin kun kuuntelee esimerkiksi vasemmistopuolueiden ja opposition vappupuheita siellä vaaditaan suunnanmuutosta ja puhutaan että väärin väärin mennään on pakko kysyä kyllä arvoisan opposition edustajilta mihin suuntaan te haluaisitte nyt tämän talouden kääntää kun se vihdoinkin menee positiiviseen suuntaan

kansalaisten kannalta hyvinvointipalveluiden ja turvaverkkojen kannalta tärkein asia on se mitä tapahtuu työllisyydessä ja nuorten työttömyydessä tämän hallituksen tavoitteet seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta ja sadastakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta ovat jäämässä saavuttamattomiin niin kuin hallitus itsekin toteaa valtiosihteeri martti hetemäki totesi että tarvitaan jopa kahdeksankymmenen prosentin työllisyysaste jotta hyvinvointivaltio voidaan turvata tulevaisuudessa nyt kysymys kuuluu millä tavalla tämä hallitus meinaa korjata tämän tilanteen nyt puoliväliriihen jälkeen ei ole olemassa vastauksia siihen miten työllisyysastetta nostetaan vahvalla tavalla miten vahvistetaan työttömien asemaa työpaikoilla uusia työpaikkoja synnyttämällä täytyy muistaa se että sosiaalidemokraattien ollessa hallituksessa oltiin erittäin vaikeassa globaalissa taloustilanteessa oltiin vastatuulessa nyt te te olette myötätuulessa ja teidän tavoitteenne eivät toteudu

arvoisa rouva puhemies tiedustelisin arvoisalta valtiovarainministeriltä jos kerta kaikki eduskuntapuolueet ja useat järjestöt ovat todenneet että meidän nykyinen perhevapaajärjestelmämme kaipaa uudistusta ja iso osa toimijoista on esittänyt omia on varmaan helppo valita tosiaan sellainen minkä pystyisi myös hallitus ottamaan omiin nimiinsä niin minkä takia perhevapaajärjestelmä jäi täysin uudistamatta toinen kysymys pääministeri sipilän suuntaan arvoisa pääministeri kuuntelisitteko saisinko huomionne niin arvoisa pääministeri hieman flunssa pitää ääntä matalana mutta koetan puhua kovempaa jos sallitte eikö olekin hieman ennenaikaista laskea kestävyysvajelaskelmiin tuota kolmea miljardia euroa sisään soten osalta jos kerta valinnanvapauslaki puuttuu vielä eduskuntakäsittelystä eikä se ole käynyt perustuslakivaliokuntaakaan läpi ict ratkaisu puuttuu eikä maakuntiakaan perustettu kuka on laskenut että tämä kolmen miljardin kustannuskehityssäästö toteutuu ehkä valtion menojen osalta kyllä mutta julkisen talouden

arvoisa valtiovarainministeri orpo te tiedätte yhtä hyvin kuin me tässä salissa että tämä kilpailukykysopimus ei olisi syntynyt ilman hallituksen toimia hallitus löi heti vaalikauden alussa lukkoon tavoitteen työvoimakustannusten alentamisesta ja oli valmis edistämään tätä myöskin pakkolakien kautta eli suoraan leikkaamalla palkkoja lainsäädännön kautta tämä oli se tilanne jossa pakotettiin työmarkkinajärjestöt tästä kokonaisuudesta sopimaan

hallitukselle ennen puolivälitarkastusta esittänyt omat ehdotuksensa työllisyyden parantamiseksi me haluamme panostaa työntekijöihin ja helpottaa yrittäjyyttä meillä on myös pienempiä konkreettisia ehdotuksia miten yrittäjyyttä helpotetaan tarjotaan palkkahallintoa pienyrittäjille kohdennetaan työnvälitys paremmin ja luodaan uutta keskustelevampaa kulttuuria työpaikoilla yksi oiva ja tehokas keino parantaa työllisyyttä ja samalla ehkäistä harmaata taloutta on kotitalousvähennys onko hallituksella valmiutta korottaa kotitalousvähennystä nyt syksyllä

ministeri orpo väitti että olisin sanonut puheessani viisi kertaa että mikään ei riitä tarkistin puheeni ja olen oikeasti huolissani joko tämä oli työtapaturma ministeriltä tai sitten valtiovarainministeri ei osaa laskea koska en löytänyt yhdestäkään kohdasta yhdessä lauseessa löytyi sellainen lause että hallituksen

riittäviä eli yksi kerta mutta me me kehuimme hallitusta neljä kertaa ja kyseenalaistimme ja kritisoimme neljä kertaa tämä on se oikea luku miksi miksi anteeksi saanko puhua loppuun miksi me olemme kriittisiä valtiovarainministeriön alkuvuoden raportista voimme lukea että julkisen talouden tehtäviä ja ja velvoitteita karsimalla tavoiteltu yhden miljardin säästö ei ole vielä puoliksikaan koossa siksi tarvitaan lisää varmuudella taloutta vahvistavia toimia kyllä tekemistä riittää nämä asiat halusimme nostaa omassa ryhmäpuheenvuorossamme mutta sanon edelleen katsokaa pöytäkirjasta en kertaakaan sanonut että ei riitä

arvoisa arvoisa puhemies ehkä on hyvä kuka asetti kaikkein kovimmat tavoitteet tälle kehysriihelle se oli hallitus itse joka totesi että nyt on viimeinen hetki tehdä niitä päätöksiä joilla hallitus saavuttaa omat tavoitteensa pääministeri vielä maaliskuussa totesi työllisyydestä että päätösten aika on kehysriihessä ja nyt katsotaan mitä päätöksiä on tehty perhevapaauudistus jäi tekemättä laittamatta käyntiin nuorten miesten tilanteeseen oppivelvollisuudelle ei tapahtunut mitään pienyrittäjiä ei tuettu esimerkiksi arvonlisäverovapaan toiminnan alarajaa nostamalla

päivähoitomaksuista voi plussan antaa mutta muuten tästä kyllä tulee mieleen se vanha sanonta kun hallituksen puheita kuulee että on kamalan työlästä olla tekemättä mitään ja jos ette meitä usko niin uskotaan hallituksen omaa asiakirjaa miten on käymässä niille tavoitteille valtion alijäämä tulee olemaan minkä olette hallitusohjelmassa tavoitteeksi asettaneet työllisyystavoite on jäämässä alle puoleen tästä ei voi vetää johtopäätöksenä kuin sen että hallitus on nostanut kätensä pystyyn velkaongelma jää tuleville

kyllä olen myös huolissani siitä että teillä on nyt hallituksessa kädet jostakin syystä pystyssä valtiovarainministeriö itse arvioi että hallituksen omat tavoitteet eivät toteudu minusta on aika erikoista että valtiovarainministeriön virkamiehet itse arvioivat että hallituksen omat tavoitteet eivät toteudu ja kun pääministeri sipilä te otitte aika kovat tavoitteet tälle hallituskaudelle ja olette niitä myös itse puolustaneet tähän asti niin jostakin syystä näitä tavoitteita ei enää laitetakaan käytäntöön kuitenkin vielä te arvoisa pääministeri sipilä itse viime hallituskaudella silloisen hallituksen puolivälitarkastelussa totesitte kyselytunnilla pääministeri kataiselle arvoisa pääministeri teidän tilanteessanne en kitkuttelisi vaan eroaisin näin totesitte siis silloiselle pääministerille samassa tilanteessa kun oli hänen puoliväliriihensä nyt me olemme tilanteessa jossa ihmettelemme riittävätkö nämä toimet ja aivan asiallisesti kysymme että riittävätkö

tarvitse pitää kynttilää vakan alla suomen vienti vetää talous kasvaa ja työllisyys kohenee tämä käänne ei ole kuitenkaan tapahtunut itsekseen edellisen vaalikauden jälkeen tuo käänteen aikaansaaminen on edellyttänyt päämäärätietoisuutta ja myöskin erityistä yhteistyökykyä ja yhteistyöhakuisuutta aina kilpailukykysopimuksesta aina kilpailukykysopimuksesta alkaen kuntatalousohjelma vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksikymmentäyksi kertoo kuntatalouden voivan pääosin melko hyvin vielä viime vaalikaudella kunnille ennustettiin katastrofia eikä ihme silloinen suurkuntahanke keskeytti kuntien kehitystyön kuntapalveluista leikattiin miljardeja ja kunnille lykättiin uusia tehtäviä mutta ei resursseja hoitaa niitä nyt on kuitenkin tehty suunnanmuutos arvoisa ministeri vehviläinen kuntien ottama lisävelka on käytetty pääosin

arvoisa rouva puhemies kehysriihessä oli monia hyviä monia hieman huonompia ratkaisuja mutta on ilman muuta selvää että kaikkein kylmintä kyyti on meille savonlinnalaisille meiltä savonlinnasta päätettiin lakkauttaa vuosi sitten opettajankoulutuslaitos hallituksen avustuksella se tarkoittaa sitä että meiltä lähtee yhdeksänsataa opiskelijapaikkaa kolmesataa työpaikkaa ja neljätoista miljoonaa kaupunkilaisten ostovoimasta tätä voi hyvät kollegat suhteuttaa sillä että tämä tarkoittaa samaa kuin helsinkiläisille se että helsingin yliopistosta lakkautettaisiin kolmestakymmenestäkahdestatuhannesta opiskelupaikasta puolet puolet te voitte ymmärtää että tämä päätös on kauhea pääministeri sipilä te kuitenkin lupasitte että hallitus on valmis sellaisen ratkaisun synnyttämiseen joka pitkässä juoksussa olisi myöskin alueen elinvoimaa nykyisestä kasvattava ratkaisu takkia lähdettiin tekemään tuluskukkaro tuli siinäkin on reikä pohjalla nyt kysyn mitä olette valmis tekemään jotta savonlinna saa ansaitsemansa kompensaatiopaketin kokonaisena

arvoisa rouva puhemies täällä valtiovarainministeri orpo on ihmetellyt sitä kun oppositio on kritisoinut riittämättömiksi toimenpiteitä no katsotaan hivenen hallitus leikkasi opintotuesta satakaksitoista miljoonaa euroa ja nyt antaa takaisin kymmenen miljoonaa ammatillisesta opetuksesta hallitus leikkasi satayhdeksänkymmentä miljoonaa ja antaa nyt takaisin viisitoista miljoonaa jos minulla olisi taikurin takki päällä ja kaivaisin sieltä kahdenkymmenen euron setelin esille panisin sen nyrkkiin puhaltaisin ja laittaisin sen takaisin niin se tulisi sieltä kahdensadan euron setelinä takaisin mutta se tuleekin sieltä vain kahdenkymmenen euron setelinä takaisin kysymykseni kuuluukin valtiovarainministeri orpo oletteko te taikuri joka kahdenkymmenen euron setelin muuttaa kahdensadan euron seteliksi nimittäin näihin teidän lukuihinne kun sanotte että mikään ei riitä te olette tehnyt sellaisen lisäyksen jossa kahdenkymmenen euron seteli on muuttunut yhtäkkiä hokkuspokkus kahdensadan euron seteliksi

arvoisa puhemies kiitokset ministereille ja kiitokset ryhmäpuhujille täällä huumori ja taikuusnumerot jatkuvat mutta jatkaakseni itse aiheesta pääministeri toi hyvin esiin tärkeimpiä kohtia säästötavoite hallituksella on kasassa lisäleikkauksia ei tullut eikä tule eläkeuudistus on tehty sote uudistus etenee kilpailukykysopimus tehty talouskasvu saavutettu työllisyys paranee kyllä tämän hallituksen ansioluettelo jo puolessavälissä on huomattavasti komeampi kuin niiden tahojen jotka meitä täällä edelleen arvostelevat nyt sitten arvostelun kohde on muuttunut siihen että tavoitteet ovat kovat no tulokset ovat kaikkein tärkeimmät ja tavoitteistakin pidetään kiinni mutta jo nyt hyviä ja tulokset tulevat paranemaan vaalikauden loppua kohti yhä vahvemmiksi jos katsotaan sitten näitä viimeisimpiä päätöksiä vielä työvoimapalveluihin lisää rahaa päivähoitomaksuja alas ulosottoon helpotuksia ja uusi alku uusi mahdollisuus konkurssilainsäädäntöön ja ulosottoon me teemme koko ajan vielä lisää päätöksiä jotka vahvistavat hyvää kehitystä tämä tulee päättymään entistä paremmin

tavoitellun kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttamiseen liittyy edelleen monia riskejä jotka tulee huomioida jatkovalmistelussa millä tavalla tämä tullaan huomioimaan

puhemies hallitus lupasi ennen puoliväliriihtä että kansalaisiin kohdistuvat etuusleikkaukset ovat ohi kuitenkin tämä hätäisesti valmisteltu asumistuen muutos aiheuttaa kyllä suuria ongelmia monille pienituloisille ihmisille ja ajaa heitä toimeentulotukiluukulle uudistus olisi pitänyt kytkeä yhteen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen kanssa ja varmistaa sitä kautta että kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen tänä aamuna lisäksi kuulimme että sinällänsä ihan tärkeä päivähoitomaksujen alennus aiotaan olla kompensoimassa kiinteistöveron nostolla pitääkö tämä paikkansa valtiovarainministeri onko niin että erityisesti pienituloisten eläkeläisten kohdalla joilla tällä hetkellä jo asumismenot saattavat olla noin neljäkymmentä prosenttia tuloista tämä kiinteistöveron korotus entisestään tulee nostamaan asumisen kuluja arvoisa puhemies millä tavalla te aiotte varmistaa että tämä asumiskulujen hillitön kasvu ei aja ihmisiä ahdinkoon erityisesti pienituloisten ja erityisesti eläkeläisten kohdalla
arvoisa rouva puhemies on todella erinomainen asia että suomen talous on nyt noussut taantumasta ja selvä käänne on tapahtunut investointeja tehdään työpaikkoja aukeaa ja yhä useampi ihminen pääsee töihin tässä tilanteessa hallitus on nyt tehnyt vastuullisia päätöksiä kehysriihessään pysynyt kehyksessä varmistanut talouden sopeutuksen neljän miljardin pohjan kestävyyden mutta edelleen elämme yli velkaannumme velkaantuminen ei ole paha jos on velanmaksukykyä mutta onko meillä sitä tulevaisuudessa työllisyysasteemme on edelleen liian alhainen kolmentoista vuoden päästä meillä on kolmesataatuhatta yli seitsemänkymmentäviisi vuotiasta enemmän ennätysmäärä koulutettua työikäistä väkeä muuttaa ulos maasta työperäinen maahanmuutto ei vedä ja syntyvyys on ennätyksellisen alhainen tämän takia velkaelvytys jota vasemmalta ehdotetaan ei ole vaihtoehto työllisyyden kohentaminen on vaihtoehto ja sen takia hallitus jatkaa työn linjaa ja näitä toimenpiteitä jatketaan budjettiriihessä ja mennään eteenpäin tämä puolivälinkrouvin tulos on hallitukselta hyvä mutta tämä ei meille riitä me jatkamme edelleen työskentelyä näiden asioiden parissa

kyllä se niin on että se mikä tässä kehyspäätöksessä on hyvää on peruuttaminen se on peruuttaminen se on sitä että hallitus peruuttaa aiemmista leikkauksista tämä siitäkin huolimatta että eräs puolue taisi olla kokoomus on joskus käynyt suurta vaalikampanjaakin teemalla peruuttamalla ei pääse eteenpäin no hyvä että nyt onneksi peruutatte huonoja pähkähulluja leikkauspäätöksiänne ylpeilette sillä suurena saavutuksena mutta mitä tämä tarkoittaa tosiasiassa se tarkoittaa sitä että ensin te leikkaatte peruskouluilta neljäkymmentä miljoonaa ja annatte viidentoista takaisin te markkinoitte opiskelijoille suurta parannusta ensin te leikkaatte kahdeksankymmentäkuusi euroa ja annatte osalle opiskelijoista takaisin eli te leikkaatte vain yksitoista euroa tässä on se totuus onneksi tässä tapauksessa peruutetaan kokoomuksen vaalikampanjoista huolimatta mutta nähkää myös totuus että näillä päätöksillänne te lisäätte epätasa arvoa ettekä jälleen kerran huolehdi työllisyydestä ja siksi me peruutamme tosi vahvasti suomessa taaksepäin jos tämä linja

on ilahduttavaa on hyvä uutinen että hallituksen työlinja tuottaa tulosta talous kasvaa työpaikkoja tulee lisää yrittäjyyttä edistetään oli erittäin hyvä kuulla se kun korkeasti kunnioittamani valtiovarainministeri orpo totesi että työ jatkuu tavoitteet ovat kunnianhimoiset työtä ei lopeteta työtä tehdään sitkeästi kohti budjettiriihtä monta asiaa jäi tekemättä vielä maailma ei ole valmis perhevapaauudistus on yksi asia jossa täytyy

mitä puheenvuoroissa oli vähättelitte kaikkea mikään ei ole mitään montako vaihtoehtoa tuli opposition puheenvuoroissa itse en kuullut yhtään arvoisa edustaja rinne sanoitte että hallituksen työ oli tussahdus mutta mikä oli teidän puheenvuoronne en kuullut edes sitä tussahdusta toivon että kerrotte nyt muutaman vaihtoehdon rakenteellisista uudistuksista joita peräänkuulutitte ja huomasitteko että hallitus esimerkiksi aloitti sosiaaliturvan uudistamisen sote uudistus etenee monta asiaa menee eteenpäin toivon että esitätte vaihtoehtoja

arvoisa arvoisa puhemies perhevapaauudistus joka tukee työllisyyttä ja luo perheille joustavammat mahdollisuudet jakaa vapaita oppivelvollisuusiän pidentäminen jota esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja roope uusitalo on suositellut pienyritysten arvonlisäverovapaan toiminnan alarajan nostaminen kolmeenkymmeneentuhanteen euroon ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tukeminen kyllä täältä löytyy mutta valitettavasti on niin että nämä eivät löydy hallituksen listalta

turha kiistellä kenen ansiota se on mutta fakta on se että kun täällä hehkutetaan että talous on kääntynyt ja hyvä niin niin siitä huolimatta teidän tavoitteenne karkaavat yhä kauemmaksi arvoisa pääministeri ovatko hallituksen taloustavoitteet vielä voimassa
pääministeri sipilä kaksi minuuttia
arvoisa puhemies edustaja rinne te sanoitte että globaalitalous maailmantalous oli syynä edellisen hallituksen lukuihin globaalitalouden kasvu oli kolme pilkku yhdeksän prosenttia vuonna kun sdp aloitti hallituksessa seuraavana vuonna se oli kolme pilkku kaksi kun tämä hallitus aloitti se oli kolme pilkku kolme ja tipahti siitä kolmeen pilkku yhteen täältä emme löydä sille selitystä hallitusohjelmassanne oli työllisyysasteen tavoitteena seitsemänkymmentäkaksi kun te aloititte se oli kuusikymmentäkahdeksan pilkku yhdeksän kun te lopetitte se oli kuusikymmentäseitsemän pilkku yhdeksän yksi prosenttiyksikkö alaspäin työttömiä tuli satatuhatta lisää pitkäaikaistyöttömiä melkein viisikymmentätuhatta lisää rakennepoliittiset uudistukset ovat kokonaan tekemättä voin kokemuksesta sanoa sen että

yksi prosentti bktn kasvu niin työllisyysaste tulee olemaan noin seitsemänkymmentä jos se on kaksi niin kuin ilmarinen ennusti eilen niin se on noin seitsemänkymmentäkaksi eli eli kaikki on nyt siitä tulevasta kasvusta kiinni te olette tyrmänneet kaikki ehdotuksemme siitä millä tätä kasvua rakennetaan joka ikisen ehdotuksen olette tyrmänneet kiky sopimuksesta lähtien juuri tänä päivänä saimme eklta suhdannebarometrin teollisuudesta joka on paras kymmeneen vuoteen siellä sanotaan että yksi keskeisistä tekijöistä on se että suomeen on saatu historiallinen kiky sopimus aikaiseksi

tässä on turha kiistellä siitä kenen ansiosta tämä talouskasvu lähti liikkeelle haluan todeta sen kuitenkin että stubbin hallituksen miljoonaa euroa ylimääräisiä infrainvestointipäätöksiä äänekoski laitettiin liikkeelle silloin laitettiin satakaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa alemman asteiseen tieverkkoon tieverkkoon ja rautateihin pistettiin kehärata liikkeelle näillä päätöksillä on sitä talouskasvua lähdetty talouskasvua lähdetty rakentamaan ja ne sitten vaikuttavat teidän aikananne mutta hyvä näin että sataa teille koska tärkeintä suomalaisten kannalta on se että talous kasvaa arvoisa pääministeri silloin kun sdp tuli hallitukseen kaksituhattayhdeksän oli todellakin vahva vastatuuli eurooppalaisessa taloudessa kuusikymmentä prosenttia meidän viennistä meni euroopan unionin alueelle siellä oli erittäin heikko talouskasvu tämä pitää muistaa te te olette nyt myötätuulessa rakentamassa talouskasvun ja ja työllisyyden eväitä ja ette pääse kuin puolivälin tavoitteeseen jos siihenkään

puhemies edustaja rinne puhui liikenneinvestoinneista kyllä se tilanne oli juuri näin kuten korjausvelkatyöryhmässä todettiin että silloin liikennepolitiikka oli päässyt rapautumaan tämän hallituksen aikaan siihen panostetaan voi sanoa pyöreästi liki miljardin euron verran ja se on se on todella uutta rahaa jolla kunnostetaan tiestöä rakennetaan uutta ja viedään eteenpäin arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan voi todeta että kyllä hallitus ansaitsee tunnustuksen eikä moittimista siitä että se tekee parhaansa saavutetaanko tavoitteet sen aika näyttää mutta nimenomaan esimerkiksi biotalouden kannalta on erittäin suuria mahdollisuuksia saada saada uusia työtilaisuuksia ne näkyvät äänekoskella ne tulevat näkymään kuopiossa finnpulpin puitteissa samalla lailla kiky sopimus on vaikuttanut selkeästi myös esimerkiksi

mutta silti sipilän hallitus ansaitsee näistä kyllä parhaan tunnustuksen siitä vastustuksesta huolimatta mitä erityisesti sdpltä opposition taholta on tullut
arvoisa rouva puhemies kyllä tässä salissa rehellinen saa olla ja kyllähän tosiasia on että varmasti hallituksen täytyy se tunnustaa että on hyvä että perusväylänpitoon sen korjaamiseen ja siihen korjausvelkaan panostetaan mutta ne rahat otettiin sieltä kehittämishankkeista ja kehitysvelkaa syntyy koko ajan samalla tavalla käy päivähoitomaksujen alentamisen osalta joka on erittäin positiivinen ja hyvä asia mutta rahoitatte sen kiinteistöverojen korotuksella tämän hallituskauden aikana kuntaliiton arvioiden mukaan te olette korottaneet kaksikymmentä prosenttia kiinteistöveroja ja kun perheillä köyhyyttä tai taloudellisia huolia korkeat asuinkustannukset niin samalla te aiheutatte näitä taloudellisia ongelmia myös eläkeläisille kuten täällä on jo aiemmin sanottu rehellinen saa olla jokainen haluaa suomelle varmasti puolueesta riippumatta hyvää mutta keinoista olemme kovin eri

rouva puhemies nyt oppositionkin kannattaisi lukea tämä käsittelyssä oleva julkisen talouden suunnitelma erityisesti sivun alareunassa on valtionvelan kehitys ja kuntien velan kehitys viime vaalikaudelta tai oikeastaan kaksituhattakymmenen lähtien ne ovat synkkää luettavaa ja se oli lähtökohta josta tämä hallitus aloitti nyt hallitus on puolivälissä aina hallitukselta menee yksi vuosi alussa siihen että rakennetaan perusta saadaan säädösvalmistelut vauhtiin ja talouden suunnitelmat kuntoon sen jälkeen menee puoli vuotta että ne päätökset alkavat nyt olemme siinä vaiheessa että ne näkyvät ja näin kirkkaasti edustaja terho moni muu tuossa luetteli eli näkyy todella reipas muutos suomen taloudessa ja työllisyydessä ja se on valtaosin nykyisen hallituksen ansiota tästä eteenpäin on syytä jatkaa samalla linjalla ja tuloksia tulee

puhemies tuntuu että mikään byrokratia ei ole hallitukselle liikaa silloin kun kysymys on työttömistä viime vuosina on tehty työttömyysturvan ehtoihin kymmeniä muutoksia joista suurin osa on ollut paitsi kiristäviä myös monimutkaistavia tämä on johtanut paitsi siihen että tulottomien kotita louksien määrä on ennen muuta siihen että järjestelmä on työttömän kannalta mielivaltaisempi ja vaikeammin hallittavissa mikä ehkäisee kaikkea oma aloitteisuutta ja ja nakertaa luottamusta tähän systeemiin no nyt hallitus on päättänyt jossa paitsi leikataan monen työttömän toimeentuloa myös lisätään monimutkaisuutta entisestään hyötyjä tälle uudistukselle on on vaikea dokumentoida eikä hallituskaan ole niitä pystynyt esittämään mutta haitat ovat kyllä valitettavan hyvin jo tiedossa
arvoisa herra puhemies

on tunnustettava että eduskuntaryhmillä on aivan eri suuntiin toisistaan poikkeavia näkemyksiä perhevapaiden uudistamisesta ne ryhmät jotka vaativat lisää kiintiöitä isille ja äideille samalla tosiasiallisesti haluavat rajoittaa perheiden valinnanvapautta itse päättää kuka perheestä kulloinkin lasta hoitaa äiti ja isä ovat parhaita lapsensa ja oman elämänsä asiantuntijoita päätös alentaa päivähoitomaksuja on tervetullut mutta mielestäni jos liikkumavaraa on olisi kuitenkin viisainta kohdentaa se yli kolme vuotiaisiin lapsiin niin että esimerkiksi maksuton esiopetus voitaisiin asteittain ulottaa viisi vuotiaille ja mahdollisesti toivon mukaan myös neljä vuotiaille lapsille myönnän

arvoisa puhemies useiden ryhmäpuheiden punainen lanka on se ettei hallituksen toimissa ole mitään työllisyyttä edistäviä rakenteellisia uudistuksia kuten perhevapaauudistus tai pienyrittäjyyttä parantavat toimet

ja vaatinut vahvempia toimia kuntien tueksi nostan yhden tärkeän työkalun esiin thln oirekyselyt ne olisivat todella tärkeä lisä sillä homeongelmat eivät riittävän ajoissa löydy ja liian monen nuoren ja lapsen terveys pilataan lopullisesti kun oireita ei oteta todesta ja vakavasti kysynkin mitä hallitus tekee asian eteen

arvoisa puhemies orpo esitellessään asiaa täällä salissa totesi että kasvun ja työllisyyden kannalta olemme nyt vedenjakajapaikassa olen samaa mieltä siitä

tulevina vuosina niin se on erittäin iso haaste hoitaa meidän työllisyyttä tämän vuoksi me tarvitsemme vientivetoista kasvua osaamisperusteista kasvua enemmän jotta syntyy työtä ja investointeja ja tässä mielessä huolemme on se että korkean teknologian jalostusarvon osuus meidän viennistä on laskenut kymmenessä vuodessa kahdeksantoista prosentista seitsemään prosenttiin me olemme jäämässä tässä kansainvälisessä globaalissa arvoketjussa vähän sivuraiteille tämän vuoksi tarvitaan uuden ajan kasvua ja työllisyyttä edistävä elinkeino ja teknologiapoliittinen strategia me olemme sellaisen valmistaneet me toivoisimme että hallitus ottaisi tällaisen laajan vientiä tukevan kasvua tukevan työllisyyttä tukevan strategian omaan ohjelmaansa ja kysyisin oletteko te valmiita edistämään sitten lopuksi sanoisin työntekijöitten ja työpaikkojen kohtaamisen eteen että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken asetettaisiin työryhmä joka ottaisi tämän kysymyksen vakavaan harkintaan koska tämä on tulevien

arvoisa puhemies ensinkin edustaja ihalaiselle kiitos rakentavasta puheenvuorosta kyllä se juuri niin on että me tarvitsemme meidän vientiä kipeämmin kuin varmaan koskaan se on ollut meidän hyvinvointimme turva ja niin se on tulevaisuudessakin nimenomaan siksi kun vähän on panoksia niitä nyt suunnattiin suomen akatemiaan lippulaivahankkeiden kautta ja tekesille jossa haetaan nimenomaan tähän huippuvientiin korkean teknologian vientiin vauhtia mutta sitten myöskin uusia innovaatioita ja sitten siihen päälle vielä se kahdensadan miljoonan panostus tämä on tämä on täsmätoimi juuri siihen suuntaan kilpailukykysopimus tuo myöskin tätä hintakilpailukykyä mikä on äärettömän tärkeää ja toivottavasti nyt syksyn syksyn liittokierroksella tosiaan löytyy työllisyyttä tukevia ratkaisuja mutta sitten muihin puheenvuoroihin erityisesti sdpn suuntaan minusta se on mahtavaa että nyt suuri kiistan aihe tuntuu olevan se onko kasvun saanut aikaan sdp ollessaan hallituksessa vai nykyinen hallitus siinä ei vielä paljon työllisyystoimia ole silloin pöytään pistetty on totta että perhevapaauudistuksessa ei löytynyt ratkaisua millä edetään mutta ette te voi täysin pistää kai sentään maton alle esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentamista

edustaja lindtman sanoi monta kertaa että ei tehty mitään ja hallitus ei tee mitään mutta me parannamme ylivelkaantuneitten asemaa me teemme lukuisia yksittäisiä toimia jotka muodostavat vahvan kokonaisuuden ja kun ne pistetään aikajanalle missä hallitus toimii se on looginen kokonaisuus hallituksen perustalous ja työllisyyspolitiikka lähtee tiukasta finanssipolitiikan linjasta joka tähtää velkaantumisen taittamiseen olemme rehellisiä ja sanomme että vielä nykyinen talouskasvu ja riitä sen vahvistamiseen riittävän nopeasti ja teemme lisää mitä tehdään sen lisäksi on työllisyyden ja kasvun vahvistaminen kaikin keinoin ja siinä ollaan oikealla polulla taas sanomme rehellisesti itsellemme piiskaa antaen että lisää pitää tehdä ja teimme taas lisää toimia tämä hallituksen

puhemies ensinnäkin täällä edustaja katainen kysyi näistä kannustimista kunnille että mitä aiotaan tehdä olemme tosiaankin linjanneet kolmesta eri kokonaisuudesta kannustimien osalta ehkä näistä keskeisin kuntien kannalta on se että kun tiedetään että kuntien palveluitten tuottaminen maksaa kunnissa hyvin eri tavalla keskimäärin kaksituhattakuusisataa kalleimmillaan kolmetuhattakuusisataa ja halvimmillaan tuhatviisisataa niin tarkoitus on kuntakentän kanssa etsiä yhdessä ne kriteerit voitaisiin kannustaa kaikkia kuntia löytämään hyvä tasapaino ja tehdä edullisemmin omia palveluitaan toinen kokonaisuus liittyy liittyy digitalisaatioon meillä on ollut viime vuodesta lähtien käynnissä kuntadigihanke ja siinä on arvioitu myös sitä miten nopealla ja vähän pidemmällä aikavälillä pystyttäisiin löytämään digitalisaation paremmalla hyödyntämisellä kunnissa säästöjä ja saamaan aikaiseksi parempia palveluita kolmas asia liittyy tilaohjelmiin valtion puolella meillä on ollut senaatin toimesta tilaohjelma jolla on saatu aika paljonkin tilatehokkuutta ja säästöjä aikaiseksi ja nyt jos katsotaan niin vaikka kunnilla on todellakin oma itsehallinto omista tiloistaan lienee viisautta että me yhdessä teemme tämmöisen julkisten tilojen tilaohjelman jolla pystytään edustaja rinne myös tähän

tutkijat ja meillä on tietynlainen polku siitä mitä me voisimme kuntien kanssa yhdessä tehdä mutta tässäkin salissa sanon että jos julkisten rakennusten korjausvelka on yksi pilkku kuusi miljardia niin ei ole rehellistä sanoa että kehyskaudelle voitaisiin valtion budjettiin löytää yksi pilkku kuusi miljardia jolla voitaisiin kuntia yhtäkkiä

jatkamme debattia

selitys viime vaalikauden sadastatuhannesta uudesta työttömästä oli aika onneton täällä puheenjohtaja rinne sanoi että pantiinhan me pari infrahanketta liikkeelle kyllähän tämä on tulosta siitä että sipilän hallitus on tehnyt määrätietoista politiikkaa siinä on menosopeutusten lisäksi ollut rakenneuudistuksia kasvupanostuksia sekä luottamus työmarkkinajärjestöjen kanssa aivan kuten puheenjohtaja andersson sanoi tätä kiky sopimusta ei olisi syntynyt ilman että hallituksella oli hyvä luottamus työmarkkinajärjestöihin

joka on hallituksen yhteistyön ansiosta saatu aikaan sillä että tulee vääriä ratkaisuja työmarkkinoilta sen takia pitää toivoa että se hyvä yhteistyö mitä hallituksella on työmarkkinajärjestöjen kanssa johtaa tuloksiin ja järkeä myöskin työmarkkinaratkaisuissa mutta se sdpn selitys että ne pari infrahanketta jotka te laitoitte liikkeelle panivat talouden kasvun liikkeelle sehän on aivan hohhoijaa
arvoisa puhemies palaan tälle tussahdusten tielle ministeri grahn laasonen puhui kauniisti näistä yksittäisistä lisäyksistä annamme arvoa esimerkiksi

tekesin ja ja myöskin suomen akatemian lisäyksille mutta te puhuitte vielä vuosi sitten yliopistoille kohdennettavasta merkittävästä pääomittamisesta miljardiluokasta sitä ei näy missään se oli tussahdus

puhemies täytyy nyt kuitenkin edustaja gustafssonin jälkeen sanoa että pääministerin lupaus arvioidaan muutaman vuoden päästä savonlinnan savonlinnan opiskelupaikkoja ei täysmääräisesti ole voinut korvata mutta se ei ole niinkään pääministeristä ollut kiinni savonlinnassahan on myöskin ihan totta sellainen ongelma että siellä on tietyille aloille ja tiettyihin paikkoihin vähän vaikea saadakin opiskelijoita mutta näitten opiskelijapaikkojen saaminen savonlinnaan on äärimmäisen tärkeätä

savonlinnalaiset tarvitsevat pääministeriä nykyistä ja seuraaviakin pääministereitä siinä että savonlinnan talousalueen kasvu saadaan nousemaan sieltä on aivan selvää että tässä tulee notkahdus mutta nyt haluan sanoa sen että rähjäämällä ja huutamisella ei saa mitään ja siitä näyttää olevan esimerkkiäkin että pikkusen diplomatiaa peliin mukaan

ministeri grahn laasoselle joka ei ole enää paikalla olisin sanonut miksi ei tule kehuja kehuja ei tule sen takia että jos ensin leikataan satayhdeksänkymmentä miljoonaa ja sitten annetaan viisitoista niin tämä kokonaisuutena ei ole panostus se on kokonaisuutena edelleen leikkaus se on vain hivenen pienempi leikkaus kuin mitä se oli ennen arvoisa puhemies mitä tulee kilpailukykysopimukseen niin uskon itse että jos sillä positiivisia vaikutuksia on niin ne ovat ennen kaikkea psykologisia ja johtuvat siitä että suomeen saatiin ylipäätään työmarkkinasopimus aikaiseksi koska se luo ennakoitavuutta työmarkkinoille joka silloin myöskin on työnantajien ja yritysten tiedossa sen sijaan tämän kiky sopimuksen sisältöä en anna koskaan anteeksi hallitukselle hallitus on syyllinen juuri siihen että siinä jouduttiin tekemään suomalaisten työntekijöiden kannalta erittäin vaikeita palkanalennuksia jotka kaiken lisäksi ovat haitallisia valtiontaloudelle ja valtiontalouden tasapainolle liian kova hinta
arvoisa

viimeisen kahden vuoden aikana tässä salissa on käyty kiivasta suhdannepoliittista keskustelua vedoten myös keynesin ajatuksiin siitä että taantuman aikana on syytä lisätä julkista alijäämää ja se on hyvä keyneshän oli viime vuosisadan epäilemättä suurin taloustieteilijä mutta nähdään tämän asian toinen puoli nythän viimeisten ennusteiden valossa ollaan selvästi siirtymässä trendikasvua nopeampaan kasvuun ja silloin on tietysti aika etsiä budjettia vahvistavia säästötoimia jotta voidaan taas varautua seuraavaan taantumaan tällaisia kannattaa koko tämän salin miettiä ja minä olen varma että ne otetaan

arvoisa puhemies on suorastaan huolestuttavaa että hallitus ei käytä tilaisuuttaan suomen talouden uudistamiseksi yksi tehottomille yritystuille ette ole tehneet yhtään mitään miten on mahdollista että meillä on varaa löysään julkiseen rahaan näinä aikoina kaksi perhevapaauudistus tällekään asialle te ette ole tehneet mitään miten on mahdollista että

tätä ei korjata tämä olisi uudistus joka saisi työllisyysastetta ylöspäin arvoisa hallitus miksi te ette hoida näitä asiantuntijoiden kannattamia suhteellisen itsestäänselviä ratkaisuja suomen talouden kohentamiseksi

värderade talman soten myötä näyttää siltä että sote kiinteistöt jäävät kuntiin lainoineen samalla ei ole minkäänlaista varmuutta siitä että maakunta vuokraa kiinteistöt enää kolmen vuoden päästä soten myötä kuntien luottokelpoisuus uhkaa heikentyä veropohjien hupenemisen myötä kannattaako tässä tilanteessa raskaasti velkaantuneen kunnan laittaa rahaa sote kiinteistön ylläpitoon jos samalla viivalla saattaa olla päivähoidosta leikkaaminen kannattaako kunnan tänään käynnistää peruskorjaushanke vai lykätä sitä viiden vuoden päähän sote kiinteistöratkaisuista uhkaa tulla seuraava homepommi koska hyvin erityiseen käyttöön rakennetut sote kiinteistöt jäävät lainoineen kuntiin tilanteessa jossa vuokralaisesta ei voi olla varma kysyn ministeriltä eikö olisi paitsi talouden myös terveyden kannalta syytä siirtää myös kiinteistöt maakuntiin jolloin syntyisi aito insentiivi myös ylläpitää niitä vai voisitteko harkita kuntaliiton ehdottamaa mallia jossa kunnat ja maakunnat muodostaisivat yhteisen kiinteistöyhtiön

näissä debateissa tahtoo aina käydä niin että tullaan siihen vastakkainasettelutilanteeseen että joko liioitellaan negatiiviseen suuntaan tai sitten toisaalta positiiviseen suuntaan mutta vielä olen hiukan huolissani siitä aikaisemmasta tilanteesta kun ministeri orpo sanoi että olisin käyttänyt ei riitä sanaa viisi kertaa ja ja huomasin sitten että eräs lehti joka siteerasi meikäläisen puheenvuoroa muisti vain kirjoittaa että me kyseenalaistimme hallituksen tekemiä päätöksiä neljä kertaa kehuimme neljä kertaa sanon ne vielä kerran julkisen talouden suunnitelmassa on myös hyvää eduskuntaryhmämme pitää perheellisille opiskelijoille palautettua huoltajakorotusta hyvänä kestättekö kuunnella näitä hyviä päätöksiä siinä oli todella hyviä hyviä asioita mitä myöskin tehtiin väliriihessä se että lisättiin resursseja tutkimukseen kehitykseen ja viennin edistämiseen oli se että lisättiin poliisien määrärahaa oli myöskin hyvä asia toivottavasti nämä positiiviset asiatkin saisivat joskus tulla esille debatissa
arvoisa puhemies tässä puoliväliriihen kohdalla on syytä kuitenkin hahmottaa talouden iso kuva täytyy muistaa että hallitus asetti itse omaksi tavoitteekseen kuroa umpeen kymmenen miljardin euron kestävyysvaje tämä piti tehdä neljä miljardia säästöillä kolme sote uudistuksella tehokkuutta lisäten kaksi miljardia työllisyyttä parantaen ja miljardi piti karsia kuntien menoja no mitä tästä kaikesta nyt jää käteen kun puolivälissä ollaan näyttää siltä että toteutuu vain nämä neljän miljardin säästöt työllisyys ei parane odotetusti ja nämä sote säästöt ovat kyllä niin synkkien epäilysten varassa että niihin ei taida uskoa oikein kukaan joten näyttää siltä että julkisen talouden rahoitusasema ei parannu ja uusia toimia tarvitaan aivan kuten te hallitus olette sanoneet tulee kysyneeksi miksi te ette tehneet niitä päätöksiä nyt kun tilaisuus oli miksi te ette nyt käyttäneet tätä puoliväliriihtä niitten päätösten tekemiseen joita te valtiovarainministeri orpo olette peräänkuuluttanut ja vielä tärkeämpää miksi ette tehneet niitä rakenteellisia uudistuksia joilla parannettaisiin työllisyyttä kuten perhevapaauudistus

herra puhemies suuri kuvahan tässä on se että viime vaalikaudella suomi oli vielä näivettymiskierteessä ja menossa taloudessa kuilun partaalle sen takia on erittäin hyvä että on tapahtunut käänne

lähden nimenomaan siitä että tämä hallituksen strateginen ohjelma kilpailukykysopimus ja toimet luovat sitä vakautta ja ennustettavuutta millä suomi nyt nousee yllättävänkin hyvin puhemies jäin ihmettelemään kun suuri oppositiopuolue sosiaalidemokraattinen puolue ei pysty tämän parempaa esittämään kuin puhumaan tussahduksista ja hallituksen erosta ei se hyvät ystävät kyllä isänmaan

toinen mitä ihmettelen kun suomi on ottanut satatuhatta euroa velkaa jokaista syntyvää lasta kohden niin vihreä puolue jatkuvasti esittää tämmöistä yli varojen elämistä ennen vanhaan kun soininvaara oli täällä puhuttiin kestävästä kehityksestä ja ylisukupolvisuudesta missä menee vihreä puolue tänä päivänä tulkaa nyt tänne rakentavalle linjalle tekin

arvoisa puheenjohtaja edustaja ilmeisesti kuunnellut ryhmäpuheenvuoroani jossa toin monta kertaa esiin niitä hyviä ajatuksia ja esityksiä mitä puoliväliriiheen myös sisältyy joissa ehdotettiin rakenteellisia uudistuksia perhevapaita monia muita asioita vuosien kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista vaihtoehtobudjetit ovat fiskaalisesti

arvoisa herra puheenjohtaja täytyy sanoa kun tässä on viitattu teknologiateollisuuteen ja sinne syntyneisiin työpaikkoihin teknologiateollisuuden turunen ilmoittaa että suomi ei pärjää ilman tutkimusinvestointia ja kehitysrahoja ja tuo esille sen että nyt

kun me olemme jääneet investointien osalta ruotsista kaksikymmentäkaksi prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana tk rahoituksessa kaksikymmentäseitsemän prosenttia tarvittaisiin ehdottomasti joitakin välineitä eloranta esitti että muodostettaisiin pyöreä pöytä joka mahdollistaisi työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteisen tahtotilan ja koordinoinnin mitä voitaisiin tehdä kysynkin aivan kuten ihalainen oletteko kääntymään

arvoisa puhemies edustaja tuppuraiselle talous kasvaa työllisyys kohenee hallitus tekee täsmäkohdennuksia päämäärätietoisesti valikoituihin kohteisiin toisaalta voi kysyä miksi oppositio sanoo että tämä ei kelpaa tässä kohdin sanoa että on tehty selkeä panostus neljäsataa miljoonaa euroa osaamiseen kaksisataaneljäkymmentä miljoonaa euroa tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan jolla rakennetaan tulevaisuuden kasvua niitä työpaikkoja joilla meidän hyvinvointivaltio ylläpidetään

voi voi voi toissa viikolla kyselytunnilla ministeri lintilä lupasi julkaista virkamiesraportin jossa käytiin läpi puoliväliriihessä supistettavia yritystukia kun ylen toimittaja on nyt sitä kysellyt niin sitä ei olekaan saatu höpläyttikö ministeri lintilä suomen kansaa kysyisin jos hän olisi paikalla isompi höpläytys taitaa olla vielä tämä kun kysyin mitä yritystukia olette leikkaamassa kun oli luvattu kahdensadan miljoonan euron tehostaminen niin hän ei kertonut ja se suuri yllätys olikin se että hallitus ei pystynyt leikkaamaan yhtä ainoatakaan yritystukea sen sijaan edustaja lauslahti tekesin innovaatiomäärärahoista hallituskaudella yhteensä puoli miljardia siis tämän riihen lumepäätökset mukaan lukien puoli miljardia no nyt te olette jakaneet vaalikarkkeja sadoilla miljoonilla mutta ette ole miten ne rahoitetaan ilmeisesti myymällä valtion tuottavaa omaisuutta mikä on lyhytnäköistä miksi yhteenkään yritystukeen ei uskallettu puuttua kun lintilä ei ole vastaamassa niin edustajat vartiainen wallinheimo vähämäki mikä teidät halvaannutti miksi mitään ei tehty

arvoisa puhemies kyllähän puoliväliriihen jälkeinen aika näyttää siltä että suomi on nyt päässyt pieneen nousuun nyt on tärkeää että näillä puoliväliriihen linjauksilla saadaan koko suomi mukaan siihen nousuun ja kaikki suomalaiset mukaan tähän samaan nousuun jos me katsomme työeläkevakuuttaja ilmarisen viimeisimpiä arvioita elinkeinoelämän keskusliiton arvioita niin vauhti näyttää varsin hyvältä

mitkähän asiat taloudessa kasvoivat silloin teidän hallituskaudellanne työttömyys ja velka työttömyys ja velka kasvoivat edustaja rinteellä oli rakennepoliittinen ohjelma oli remontti oy mutta taisivat remontit jäädä tekemättä viime kaudella

arvoisa puhemies palaan pääministeri siihen kysymykseen jonka esitin mihin te ette vastannut katsotaan ensiksi tämä teidän työllisyystavoitteenne asetitte satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja missä ollaan nyt tilastokeskuksen lukujen mukaan kolmekymmentätuhatta joista niistäkin leijonanosa tuli syksyn kaksituhattaviisitoista aikana kun se käänne tapahtui

ennen kuin yksikään tämän hallituksen päätöksistä oli voimassa arvoisa arvoisa puhemies pääministeri te sanotte että kahden prosentin talouskasvulla kaikki tavoitteet saavutetaan jotta tämä työllisyystavoite tulisi täyteen se tarkoittaisi neljäkymmentätuhatta työpaikkaa kahden vuoden aikana per vuosi sellaisia lukuja ei ole nähty sitten yhdeksänkymmentä luvun lopun onko tämä todella mahdollista kahden prosentin talouskasvulla pystyttekö sanomaan jonkun talousasiantuntijan joka sanoo että kahden prosentin talouskasvulla tulee neljäkymmentätuhatta työpaikkaa per vuosi

arvoisa herra puhemies täällä ministeri grahn laasonen luetteli sitä samaa litaniaa kuin aikaisemmin valtiovarainministeri petteri orpo näistä lisäpanostuksista koulutukseen kun silloin kyselin sitä mikä taikurin takki orpolla on päällä niin hän ei ainakaan toistaiseksi ole taskujaan kääntänyt mutta ilmeisesti sama takki on myös grahn laasosella päällä kerta kaikkiaan on minusta pöyristyttävää että kun esimerkiksi yliopistoja pääomitetaan neljälläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla niin sitä kehutaan valtavan hienona upeana panostuksena jolla parannetaan yliopistojen asemaa kun arvio oli se että vaadittaisiin niin kuin grahn laasonen itse asiassa vielä aikaisemmin puhui miljardin euron pääomitusta jotta pelkät kiky kiky leikkaukset saataisiin toimimaan on tätä kummallista taikurin takki politiikkaa takeista täällä on puhuttu ennenkin mutta silloin puhuttiin ministeri soinin takista ja sehän nyt ei ole enää ehjänä ollut aikoihin kun saumat ovat revenneet jo aikoja sitten

kysymyksen kun ministeriön mukaan haitallisia tukia maksetaan kahdeksallasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla vuosittain missä tämän tiedon pitäisi olla jotta me poliitikot onnistuisimme tekemään vastuullisia päätöksiä tähän ministeri lintilä vastasi että hän ei ole vielä tavannut yritystä joka pitää saamaansa tukea haitallisena mutta jos kysytään niiltä yrityksiltä jotka eivät sitä tukea saa niin löydetäänkin niitä haittoja paljon enemmän tai jos kysytään niiltä jotka rahoittavat nämä tuet elikkä maksavat veroja enemmän kuin vielä ilmeisempää että tämä on kallis ja tarpeeton järjestelmä kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa jos katsotaan kuinka paljon rahaa siitä menee esimerkiksi upm kymmenelle niin en tiedä tarkkoja lukuja mutta uskallan väittää että sillä ei kovin isoa joukkoa johtajiakaan kustanneta onko todella niin että näiden yritysten kilpailukyky on näistä lahjusrahoista kiinni tässä on oiva kohta säästää valtiontaloudessa ja kohdentaa näitä rahoja paremmin

otamme sitten ministereiden vastauspuheenvuoroja pääministeri sipilä kaksi minuuttia
arvoisa herra puhemies kaikki hallituksen taloustavoitteet ovat voimassa velkaantumisen tavoite uudistusohjelman neljän miljardin tavoite työllisyysasteen tavoite kaikki tavoitteet ovat voimassa me teemme viimeiseen päivään saakka töitä niiden eteen ja niin on tehty tähänkin saakka olemme tehneet töitä yrittäjyyden edistämiseksi työn vastaanottamisen kynnyksen madaltamiseksi työn tarjoamisen kynnyksen madaltamiseksi ja niin edelleen lukematon joukko toimenpiteitä sitten tähän kiky sopimukseen hallitusneuvotteluissa todettiin että olemme saksaa ruotsia tärkeimpiä kilpailijamaita kustannuskilpailukyvyssä vajaa viisitoista prosenttia jäljessä lähdimme tätä taklaamaan kolmella keinolla ensimmäinen on kertahyppy kilpailukykysopimus joka sai lopulta tämän tämän muotonsa me lähdimme tavoittelemaan työajan lisäystä ja sillä pelkästään sitä sitä alun perin taklaamaan mutta hyvä sopimus se täyttää siitä noin neljä prosenttia vähän yli sitten maltilliset palkkaratkaisut siinä uralla ollaan hyvin pysytty toivottavasti pysytään myöskin syksyllä ja se kolmas keino on sitten tuottavuuden kasvattaminen se on pääasiassa yritysten vastuulla me totesimme että tässä korissa niin kuin edustaja ihalainen totesi meillä on suuri huoli korkean tuottavuuden viennin työpaikkojen kehityksestä ja sen vuoksi tässä suuntasimme tekesille lippulaivahankkeisiin suomen akatemialle ja myöskin ammattikoulutukseen niin paljon kuin tämä pieni talouden liikkumavara mahdollisti eli

näiden toimenpiteiden kokonaisuus johtaa suurin piirtein siihen mitä tavoittelimme hallitusneuvotteluissa kilpailukyvyn parantamiseksi tämä näkyy nyt luottamuksen palautumisessa tämä näkyy talouden talouden käänteessä ja tämä näkyy myöskin siinä että ensimmäiset jo ennustavat sitä talouskasvua mikä mikä johtaisi tuohon ja vielä vastaus siihen olemmeko antaneet periksi siitä että meidän talouskasvumme olisi emme takuulla anna tässä periksi kyllä suomessa pitää tavoitella yli kahden prosentin

herra puhemies pariin asiaan vastaan ensinnäkin näihin yritystukiin koska olin meidän puoleltamme niistä asioista neuvottelemassa kesärannassa

useampi taho sanoi että leikatkaa rohkeasti tehkää tehkää rohkeita leikkauksia mutta älkää nyt hyvänen aika täältä leikatko mikä koskee meitä äärettömän vaikea prosessi pitää muistaa että siellä on myös työpaikkoja kiinni näissä tuissa jos mennään johonkin koskemaan niin siellä voi käydä niin että me hävitämme työpaikkoja sen takia tämä ei ole mitään sellaista kun joku sanoo että tämä on helppoa hommaa niin

ei niihin suoriin tukiin vaan näihin verotukiin syksyn riiheen mennessä se on se lupaus mitä sitten tullaan tekemään niin se on sen ajan murhe mutta erittäin vaikea rasti toinen kysymys mikä liittyy ulosottoon siis meillä ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen oli agendalla ja se tarkoittaa sitä että keskusteluissa oli paitsi tämä suojaosan korottaminen myös muut ratkaisut ja päädyttiin muuhun ratkaisuun koska minullekin tuli yllätyksenä että kategorinen suojaosan nostaminen vaikka esimerkiksi nykyisestä vajaasta seitsemästäsadasta eurosta yhdeksäänsataan euroon olisi tarkoittanut sitä että se olisi hyödyttänyt hyödyttänyt hyvin matalatuloisia ja hyvin korkeatuloisia mutta tuloluokassa kaksituhattakaksisataa viiva neljätuhatta euroa kuukaudessa siinä olisi käynyt huonosti se olisi tehnyt semmoisen se olisi aiheuttanut noin seitsemälletoistatuhannelle velalliselle varattomuusesteen josta seurauksena olisi tullut maksuhäiriömerkintä ja se olisi haitannut heidän elämäänsä sen takia päädyttiin ratkaisuun jossa lykkäystä myönnetään tarkkaan toivottuun kohderyhmään eli voidaan tarkasti katsoa mihin kohderyhmään tämä kohdennetaan pitkään työttömänä olleisiin ulosottovelallisiin tämä on nopea toimenpide tämä ei aiheuta järjestelmäkustannuksia ja tämän lisäksi tämä on myös riittävä toimenpide työllistymiseen kannustamiseksi siksi mentiin tähän yhden minuutin

joka ainoa hallituksen laskelma sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen osalta ensi vuosikymmenen loppuun lähtee siitä että sosiaali ja terveydenhuollon menot kasvavat tässä maassa tavoitteena muutoksella jonka lakiesityksen yksi elementti valinnanvapauslaki on eduskunnan käsittelyssä ensi viikon keskiviikkona

tuohon kolmeen miljardiin siihen pyritään ictllä pyritään digitalisaatiolla pyritään aivan olennaiselta osaltaan toimintakäytäntöjen muutoksella aivan keskeistä on se mitä tapahtuu alueellisen maakunnallisen valmistelun osalta edustaja henriksson kysyi onko riskejä kyllä tässä on riskejä tullaan näkemään ja kokemaan se päivä että muutamissa maakunnissa tulee olemaan toimeenpanossa ongelmia johtuen siitä että toimeenpanoon ei ehkä ole sitä riittävää aikaa mitä tarvittaisiin yksi muutoksen elementti jotta kolme miljardia voidaan täyttää jotta riskejä voidaan vähentää on se että hallituksen esitys valinnanvapauslaista saadaan eduskunnan käsittelyyn jotta usko muutoksen toteutumiseen vahvistuu

arvoisa puhemies hallituksen asuntoasioista vastaavana ministerinä monet edustajat täällä kiinnittivät huomiota asumisen hintaan asumisen hinta saadaan pidettyä kurissa jos asuntotuotantoa saadaan lisää ja näinä arkeologian luvattuina aikoina edustaja kiuru muisteli omia tavoitteitaan ja menneitä kun te aloititte asuntoministerinä uskalsitte asettaa tavoitteen että asuntotuotantoa lisätään

oli kolmekymmentäkolmetuhatta asuntoa vuodessa teidän aloittaessanne kun te lopetitte se oli tullut alas kaksikymmentäviisi prosenttia kahteenkymmeneenkuuteentuhanteen kun me aloitimme lähdimme tuosta sitä nostamaan hallituksen kärkihankkeen mukaisesti ja kahdessa vuodessa tuotannon taso on noussut viisikymmentä prosenttia kolmekymmentäseitsemäntuhatta asuntoa tässä vaiheessa oppositio huutaa että entä kohtuuhintainen asuntotuotanto kun te olitte hallituksessa valtion tukemaa ara tuotantoa oli suunnilleen tasaisesti noin kuusituhatta asuntoa vuodessa nyt olemme nostaneet senkin jo kahdeksaantuhanteen ja tänä vuonna tavoittelemme yhdeksäntuhannen tuetun asunnon rakentamista

arvoisa puhemies hyvin lyhyesti riittääkö kahden prosentin talouskasvu tästä eteenpäin kauden loppuun saakka nostamaan työllisyysasteen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin se riittää jos työvoiman saatavuus ei aseta sille rajoituksia tämmöinen laskelma on on tehty ja tämä on juuri se seikka mistä meidän pitää käydä tiivistä yhteistyötä ja esimerkiksi neuvotteluja työmarkkinajärjestöjen kanssa niin että siihen pystytään on ihan mahdotonta arvioida mistä se kasvu tulee mutta tämmöinen jos työvoiman saatavuus ei aseta rajoituksia niin kahden prosentin kasvu riittää seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi vuonna kaksituhattayhdeksäntoista

minusta oli hyvä että että ministeri tiilikainen kiinnitti huomion siihen että viime hallituskaudella todella tehtiin aidosti kohtuuhintaisia vuokra asuntoja lisää koska nyt te mittaatte ne tulokset ulos ja on hienoa että te annatte sille arvoa koska yhden sellaisen kohtuuhintaisen kohteen rakentaminen kestää vuotta olen iloinen siitä että nyt todella näkyy se että viime hallituskaudella satsattiin pelkästään minun aikanani sataviisikymmentä miljoonaa euroa asuntopolitiikkaan yksittäisillä toimilla jään odottamaan samanlaista pakettia ministeri tiilikaiselta nyt kun ehditte keskittyä näihin asumisasioihin arvoisa puhemies sitten minä kiinnitän huomiota tähän koko tilanteeseen minä en tiedä mihin pääministeri nyt lähti mutta täällä ollaan ehdottomasti sitä mieltä että nämä hallituksen tavoitteet ovat oikeansuuntaisia mutta ihmettelemme miksi te itse ette niihin usko tämä ei kerta kaikkiaan käy niin että nyt nyt velkaantuminen jatkuu

puhemies olemme varmasti ainakin edustaja kiurun kanssa samaa mieltä siitä että turvallisuus on tärkeä asia puolustusministeri ei ole paikalla mutta ehkä jompikumpi paikalla olevista ministereistä osaa vastata puolustusvoimien valmiuteen lisätään vuosittain viisikymmentä miljoonaa euroa puolustusvoimien rooli on muuttunut koulutusorganisaatiosta ehkä hitusen valmiuden suuntaan muuttuneitten tilanteiden takia ja sen takia lisärahoitusta tulee mikä on erinomaisen hyvä asia kysyn ehkä orpo osaa vastata onko teillä käsitystä

näillä lisäpanostuksilla on kertausharjoitusvuorokausien määrään asia on ajankohtainen siinäkin mielessä että tällä hetkellä on juuri alkamassa alkamassa arrow seitsemäntoista harjoitus niinisalossa jossa on kansainvälinen kansainvälinen kokonaisuus koolla

arvoisa puhemies jos kysyn hallituspuolueiden tai oppositiopuolueiden edustajilta pitääkö tehottomia yritystukia leikata niin varmasti kaikki sanovat että pitää mutta sitten kun kysytään että no mitä ne tehottomat tuet ovat niin tuleekin erilaisia vastauksia tämän takia minusta on erittäin tärkeätä että hallitus maltilla

mutta kun tulee tänne sisälle ja kuuntelee opposition puheenvuoroja niin aivan liikaa on sitä vanhaa narinaa että kaikki menee huonosti ja on pielessä

arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta toimista työllisyyden edistämiseksi ja erityisesti työministeri lindströmiä päättäväisistä toimenpiteistä vaikeassa työtilanteessa olevien henkilöiden aseman helpottamiseksi viime vuonna säädettiin täällä eduskunnassa lex lindström jolla päästetään kertaluontoisesti vähintään viisi viisi vuotta pitkäaikaistyöttömänä olleet yli kuusikymmentä vuotiaat eläkkeelle tämä nyt kesäkuun alussa voimaan astuva eläketuki on moraalinen kädenojennus näitä henkilöitä kohtaan joiden työllistymismahdollisuudet ovat olleet erittäin heikot jatkossa hallitus ja työministeri lindström tulevat turvaamaan lakisääteisin keinoin reilut pelisäännöt nollatuntisopimuksilla työskenteleville henkilöille käsittääkseni lakiin aiotaan kirjata pykälät muun muassa sairausajan palkasta ja työajan vakiintumisesta mikä on tärkeää suurelle joukolle nollatuntisopimuksilla työskenteleviä palkansaajia arvoisa puhemies ministeri lindströmin toiminta on ollut erittäin rohkaisevaa ja kannustavaa

puhemies täällä on keskusteltu hieman siitä kenen ansiota on että pieni myönteinen vire taloudessa on kaikki olemme siitä äärimmäisen tyytyväisiä mutta täällä pääkaupunkiseudulla on varmasti aivan selvää että että ne ratainvestoinnit jotka on edellisten hallitusten toimesta päätetty ovat luoneet nimenomaan sitä asuntopohjaa josta nytkin on puhuttu eli se määrä tulee sieltä mutta sitten tuolla pääkaupunkiseudun ulkopuolella meillä on hallituksen toimesta biotalousohjelma kärkihankkeena pohjois karjalassa on kolme eri hanketta odottamassa rahoitusta tätä rahoitusta ei ole tullut pohjois karjalan työttömyysprosentti on yli kahdeksantoista eikö ole juuri näin että maakuntien omia vahvuuksia täytyy käyttää silloin kun haemme kasvua ja työllisyyttä

on aivan oikein että biotalouteen investoidaan ihmettelen tätä demarien näkökulmaa siihen että jokainen asia minkä tämä hallitus on tehnyt on jollakin tavalla viime vaalikauden ansiota mehän ne ansiot kyllä tiedämme älkää enää niihin palatko kaikki sen tietävät katsokaa biotaloutta edustaja myllerille sen verran että kyllä lieksan hanke etenee se lienee yleisessä tiedossa olihan siitä isossa maakuntalehdessäkin iso juttu mutta joka tapauksessa biotalouden puolella muistakaa hyvät edustajakollegat se että kysymys ei ole pelkästään metsäteollisuudesta kysymys on aivan valtavista uusista innovaatioista jotka muun muassa korvaavat muovia uutta

kun maankäyttö ja rakennuslakia tässä maassa uudistettiin tämä hallitus sen on tehnyt byrokratiaa on purettu niin teidän viestinne on aina ollut että menee väärin menee väärin ympäristö kärsii ja vaikka mitä aina löytyy syitä minkä tautta ei voi tehdä mutta niille jotka tekevät pitää kunnia antaa

arvoisa puhemies työllisyyden hoidosta vaikka nyt tällä hetkellä näyttää siltä ja on tosiasia että tämä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite hallituksella on pikkuhiljaa käynnistymässä se rupeaa pienin askelin edistymään niin silti meillä on hirmu paha pitkäaikaistyöttömyys itseäni harmitti kun en nähnyt koko tukityöllistämisrahoja

tässä julkisen talouden selvitysohjelmassa sieltä puuttuu tämmöinen tärkeä osa kuin pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon hoitoon tarvittavat tukityöllistämisrahat sehän on nimenomaan paras keino millä saadaan katkaistua se pitkäaikaistyöttömyys ja saadaan hoidettua sillä tavalla että heillä pysyy se ammattitaito ja työkunto sellaisina että he pystyvät uutta työpaikkaa lähtemään etsimään ja niihin uusiin työkohteisiin on

herra puhemies on tietysti rehellistä sanoa että hallituksen toimet ovat osittain vaikuttamassa tähän myönteiseen talouskehitykseen muutama asia täältä jotka nousevat esiin ensinnäkin huoli oikeusministeriön toimialasta jossa on leikkausta neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa se tuntuu erittäin kovalta kun samaan aikaan hallitus itse tekee esityksiä jotka lisäävät eri oikeusasteiden työtehtäviä ja resurssitarpeita tämä pistää varmasti monta kansalaista miettimään samaan aikaan hallitus laskee autoveroa sillä tavalla että se on noin sata viiva kaksisataa euroa per auto jota kansalaisen on hyvin vaikea edes huomata kun hän ostaa autoa kun laittaa nämä aivan oikeutetusti vastakkain niin mikä on tämä logiikka tässä ikään kuin pistetään muutama kymppi autoon mutta sitten leikataan oikeusturvasta ja oikeusperustasta näin merkittävästi moni tätä nyt kyselee ja ihmettelee ja vielä sanon että savonlinnasta viedään kohta kaikki nyt sieltä viedään oikeusistuin ja kohta siirretään varmaan olavinlinna

arvoisa puhemies yhteen oppositiosta esitettyyn harmitukseen pystyn itsekin yhtymään ja se on harmi siitä että perhevapaauudistuksen osalta ei saatu selvitystäkään eteenpäin mutta varmasti tämä työ jatkuu sillä sille on hyvä yhteisymmärrys ja kokoomuskin on puolueena esittänyt kunnianhimoisen oman mallinsa perhevapaauudistuksen toteuttamiseksi tätä tulemme kyllä edistämään jatkossakin työllisyys ja talouskasvu ovat ihan oikeutetusti ja perustellusti olleet tämän keskustelun ja julkisen talouden suunnitelman keskiössä se on aivan oikein mutta kestävän kasvun luomiseksi haluaisin osoittaa kiitosta hallitukselle myös muiden kestävän kehityksen tukipilareiden huomioimisesta on todella hienoa että tiukasta talousraamista huolimatta hallitus pystyi satsaamaan tulevaisuuteen myös ympäristönäkökulmasta kehitysyhteistyöhön saatiin pieni mutta tarpeellinen lisäys kaksikymmentäviisi miljoonaa ilmasto ja energiatoimenpiteisiin ja sitten metso rahoituksen jatkon turvaaminen viisi miljoonaa tämä oli oikein hieno ympäristömyönteinen päätös kiitos hallitukselle

puhemies osaavan työvoiman saanti on täällä noussut nyt esille ja se on kyllä yksi avainkysymys jos me aiomme nostaa työllisyysprosenttia taloutta parantaa parantaa aikuiskoulutukseen pitäisi mielestäni kyllä panostaa siitähän on kyllä leikattu ikävä kyllä samoin muuntokoulutukseen koska jos me haluamme saada kohtuullisen nopeasti sitä osaavaa työvoimaa niin nämä tavat kouluttaa ovat myös erittäin tärkeitä tässä paletissa kyllä minun täytyy sanoa että olen hyvin pettynyt siihen että ammattikorkeakoulut unohdettiin puoliväliriihessä ammattikorkeakoulut ovat juuri muun muassa näissä näissä asioissa erittäin tärkeitä minä toivonkin ja kysynkin voidaanko tähän asiaan palata myöhemmissä budjeteissa
arvoisa puhemies en tiedä onko hallitus ollut kädet pystyssä vai tumput suorina suorina voi sanoa että ei tästä riihestä kyllä paljon villoja jäänyt toimet työllisyyden ja kasvun aikaansaamiseksi ovat jääneet hyvin ohuiksi ja voi sanoa että

arvoisa puhemies kyllä vaikuttaa siltä että oppositiolla ei ole visiota siitä mihin suuntaan suomea pitäisi viedä te tuotte esille yksittäisiä toimia ei niillä saada suomen koko suuntaa käännettyä kaikkia niitä rakenteellisia keinoja jotka on nyt saatu liikkeelle mihin ne törmäsivät viime kaudella viime kaudella vasta hallituksen puoliväliriihessä herättiin siihen että täytyisi tehdä jonkinlaisia suuria reformeja ja rakenneuudistuksia tuli leikkauksia kolmesataa miljoonaa saman verran veronkiristyksiä keskustajohtoinen hallitus on pystynyt kahdessa vuodessa kääntämään suomen talouden suunnan siten että puoliväliriihessä tulee kolmesataa miljoonaa euroa panostuksia melkein seitsemääntuhanteen

perheen lapset pääsevät ilmaiseksi päivähoitoon monia monia panostuksia ja edellisellekin puhujalle vielä kommentiksi että vaikkapa lapin matkailuun kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa siitä että neljäkymmentä prosenttia matkailu on lähtenyt kasvuun yhtenä kärkihankkeena

ensin suuri paheksunta siitä että ministerit poistuvat kun on selontekokeskustelu käynnissä mutta tietenkin jos iltasatuja puhutaan niin sitten en enää yhtään ihmettele sitä minä olen huolissani sekä yksityishenkilöiden rahoista että valtiontaloudesta koska istun valtiovarainvaliokunnassa se on tehtäväni tässä talossa ministeri orpo voitteko kertoa muille ministereille että luottotiedot menevät ihmisiltä aina kun vouti ryhtyy toimenpiteisiin

hän saa kuusi kuukautta armonaikaa hänen velkojaan siirretään tämä on tärkeää yksi kysymys tähän perään vain kuoletetaanko korot tämän kuuden kuukauden ajaksi vai kasvaako se laina korkojen verran sen kuuden kuukauden ajalta
arvoisa puhemies huolimatta positiivista uutisista talouden saralla julkisen talouden ja työmarkkinoiden keskeisimmät haasteet ongelmat eivät ole poistuneet suhdannetilanteen normalisoitumisen myötä on olemassa riskit sille että hallituksen oikeansuuntaiset ja tarpeelliset politiikkatoimet vaikuttavat liian hitaasti tai vaimeasti siitä syystä määrätietoisia toimia on jatkettava ja katse pidettävä tiukasti tulevaisuudessa yhtenä keinona julkisen talouden kohentamiseksi verotuksen asiantuntijat ja euroopan komissio ovat toistuvasti suosittaneet verotuksen painopisteen siirtämistä työn verotuksesta kohti kulutuksen verotusta miten ketterästi hallitus aikoo jäljellä olevalla vaalikaudella tarttua verotuksen rakenteellisiin kehittämistarpeisiin
arvoisa puhemies talouden käänne on fakta ja siitähän me olemme täällä käytännössä yhtä mieltä nyt olennaista on todellakin katsoa eteenpäin tästä kaikki voitava ja enemmänkin että tämä käänne voisi vielä vielä vahvistua tässä mielessä syksyn työmarkkinaratkaisu ja sitten hallituksen oma budjettiriihi ovat se seuraava lähiajan kynnys jolloin täytyy tehdä vain hyviä päätöksiä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite on täysin mahdollinen ja siinä on on kyllä ehtona se minkä sanoi pääministeri

puheenvuorossaan tuntuu olevan edustajilla ja pääministerillä yhteinen sävel tämä on kypsyyskoe tästä eteenpäin me emme saisi eduskuntana valahtaa vaalimoodiin vaan meidän pitäisi kyllä pystyä jatkamaan yhteistyön tiellä eikä eikä myöskään hallituspuolueitten pitäisi valahtaa vaalimoodiin vaan todella

arvoisa puhemies minäkin yritän puheenvuorossani keskittyä asioihin ja oikeastaan siihen ytimeen minkä pääministeri ja edustaja ihalainen nostivat esille nimittäin suomalaiseen jalostusarvoon ja siihen

on tosiasia että se on tullut alas ja on hienoa että hallitus nyt tekee edes jotain sen eteen jotta me pysymme muun maailman ja muiden oecd maiden mukana mutta sitten edustaja hoskonen oikeastaan tämän koko puheenvuoroni ydin on siinä että kun te puhutte biotaloudesta te puhutte paikallisesta taloudesta tämä ei ole kestävä elinkeinostrategia suomelle siellä on alhainen jalostusarvo eli me palaamme tähän keskusteluun jolla aloitin tämä on se suomen ongelma me emme tule pääsemään siihen yli kahden prosentin talouskasvuun jollemme monipuolista elinkeinostrategiaamme ota mukaan kiertotaloutta niitä asioita millä suomi

arvoisa puhemies edellisen edustajan puheenvuorosta onkin hyvä jatkaa mihin niitä työpaikkoja nimenomaan syntyy nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja se missä nimenomaan suomella on mahdollisuudet on biotalouden biotalouden

mitä siellä sisällä kaiken kaikkiaan on puuala on on yksi mutta se mikä kasvussa on ollut merkittävä este on ollut se että näitten yritystukien osalta joista tehdään uutta tarkastelua tulee painottaa sitä että tukia tulee myös pienille ja keskisuurille yrityksille eikä niitä jaeta pelkästään niin sanotusti vanhoille suurille toimijoille vaan nimenomaan niille jotka kehittävät uutta teknologiaa nämä työpaikat ovat nyt sellaisia jotka syntyvät nimenomaan koko maahan

on se hyvä että hallituksessa on jotain hyvääkin ainakin yksi ministeri joka on täällä vastaamassa tässä keskustelussa ehkä siksi ministeri orpolle näistä savonlinnan kompensaatioista ei ole vieläkään vastausta saatu teiltä hallituksen osalta vaikka niitä on useaan otteeseen tässä tänään perätty ehkä nyt saamme vastauksen kun ei ole enää kilpailijoita ketkä siitä kertovat itä savossa kahdeskymmenesensimmäinen neljättä kaksituhattakuusitoista eli pikkasen reilu vuosi sitten

hanna kosonen ja kaj turunen totesivat että ainoa vaihtoehto on säilyttää okl savonlinnassa no tiedetään ettei säilynyt sen jälkeen turunen lupasi itse pitää huolen että kompensaatioita tulee sen jälkeen sipilä lupasi että tulee ja sipilä vielä totesi että tämä voi olla savonlinnalle vielä tulevaisuudessa parhaaksi nyt pettyneet savonlinnalaiset kuulivat kuinka täällä heidän edustajansa puolusti ministeriä ja väitti että se on savonlinnalaisten koulutuspaikkojen oma vika
arvoisa puhemies minullakin on henkilöön kohdistuva kommentti tähän alkuun kiitoksia ministeri orvolle että olette jaksanut tämän pitkän iltapäivän viime hallituskaudella tehdyt investoinnit liikenneinfraan ovat omassa kotikaupungissani mahdollistaneet hyvin paljon rakentamista sinne metroradan metroradan varrelle on noussut paljon korkeitakin kerrostaloja mutta valitettavasti tämä hallituksen asumistukiuudistusehdotus tulee kyllä vesittämään aika paljon sitä rakentamista koska sinne rakennetaan näitä pienempiä asuntoja ja kun te suunnittelette että asumistuki olisi sidottu siihen neliövuokran määrään niin alueet lähtevät eriytymään pienituloisilla ei ole varaa ottaa näitä pienempiä asuntoja siitä hyvien liikenneyhteyksien varrelta nyt pyytäisin että vielä kerran miettisitte siellä hallituksessa tätä asumistukiuudistusta koska kun asiantuntijat sanovat että alueet lähtevät eriytymään niin se ei ole sellaista hyvää kehitystä jota minnekään päin suomea tarvitaan nyt myönnän

puhemies tukityöllistäminen on sinänsä tietyissä tilanteissa tarpeen ja hyvä mutta kyllä nyt syntyy nimenomaan yksityiselle puolelle työpaikkoja se on vielä paljon tärkeämpää sen vuoksi että saadaan talous ja työllisyys paranemaan pysyvästi täällä on toivottu näitä yritystukien leikkauksia pyytäisin sosiaalidemokraateilta nyt edes muutaman esimerkin mistä mistä te haluatte yritystukia leikattavan mekin haluamme leikata tiettyjä tukia sitten kilpailukykysopimuksesta totean että kyllä se se toi luottamusta erittäin paljon tähän yhteiskuntaan ja se on tavattoman sen sisältöä voidaan arvostella esimerkiksi sitä miksi ammattiyhdistysliike suostui julkisen sektorin kaltoinkohteluun kuntien osalta totean että kuntatalous kääntyi positiiviseksi jo viime vuonna ja se on tämän hallituksen linja ja se on hyvä ei tarvitse enää ryhmäkokoja suurentaa eikä oppilasmääriä kurittaa kun on talous kunnossa kunnissa

arvoisa viittasi aikaisemmin ruotsalaisen eduskuntaryhmän kahdennentoista kohdan työllisyys ja yrittäjyyspaperiin jonka luovutimme pääministerille parisen viikkoa sitten valitettavasti tämä paperi ei ole kyllä käytössä kulunut mistä johtuen kaikki esitykset ovat edelleen voimassa vapaasti kopioitavissa otan tästä esiin vain yhden ja se liittyy hyvinkin tärkeään aihepiiriin nimittäin nuorisotyöttömyyteen miltä hallitus kuulostaa idea jossa alle kolmekymmentä vuotias nuori saisi ansaita viisisataa euroa kuukaudessa ilman että hän menettää muita tukia tai etuuksia samalla työnantaja maksaisi puolestaan pienempää työnantajamaksua palkatessaan tällaisen nuoren henkilön tämä on vapaata riistaa arvoisa valtiovarainministeri

arvoisa puhemies me olemme puolueena valmistelleet huolella kehysriiheen liittyen elinkeinopolitiikan kasvun ja uuden tulevaisuuden tavoitteita mukaan lukien muuten yritystukienkin kehittäminen mutta näistä kuuluu vähän ajan päästä olisin vielä palannut näihin kiky sopimuksen arvioihin on ymmärrettävää että siihen liittyy paljon tuskaa palkansaajien kannalta ja ongelmallisia ratkaisuja mutta täytyy muistaa muutama asia ensinnäkin kiky sopimuksen ansiosta otettiin hintakilpailukykyä kiinni suhteessa ruotsiin suhteessa saksaan kiky sopimuksella torjuttiin pakkolakipaketti ja paikallisen sopimisen vieminen lakiteitse eteenpäin ja myöskin uhka siitä että tulee lisää leikkauksia on hyvä muistaa tällaisia asioita ja minä luulen kun nyt ei ole enää syksyllä tätä yhteistä pöytää joka kiky pöytä niin voi aika monelle tulla ikävä siitä että meillä ei ole enää kykyä koordinoida talous ja työmarkkinapolitiikkaa niin kuin aikaisemmin on ollut ja tämän vuoksi syksyn tilanne tulee olemaan erittäin haasteellinen hoitaa työmarkkinaratkaisuja niin kasvua ja työllisyyttä mutta halusin vain tämän sanoa että kikyllä on myös tämä puoli

arvoisa puhemies paljon hyviä kysymyksiä jos aloitan niistä

sitä valmistelua jatkaa mutta me teemme toukokuussa ensimmäisen lisätalousarvion ja riihessä on kirjattu riihikirjaan että silloin tästä savonlinnasta tehdään konkreettisia päätöksiä mitä me voimme tässä tilanteessa tehdä samoin

positiiviseen rakennemuutokseen liittyvä kirjaus eli kun kun lähinnä länsirannikolla on on kasvavaa työpaikkojen tarjontaa niin siihen tehdään työtä miten me pystymme mahdollisimman hyvin vastaamaan esimerkiksi osaavan työvoiman saantiin liittyvissä kysymyksissä

ja se se on tarkoitus myöskin ratkaista sitten tuossa ensimmäisessä lisätalousarviossa edustaja kiuru kysyi kertausharjoitusten määrästä tällä rahalla pystytään nyt ainakin takaamaan se korotettu kertausharjoitusten taso johon nyt on tämän hallituskauden aikana päästy

puolustusministeriölle nyt tämä viidenkymmenen miljoonan valmiuden lisäraha tulee he miettivät sitten hyvin tarkasti miten se jyvitetään missä se parhaimmalla tavalla tulee käyttöön ja varmaan siihen suunnitelmat ovat olemassa ammattikorkeakoulujen rahoituksessa kiinnittäisin huomion siihen kahdeksankymmenen miljoonan pääomitukseen joka koskee koulutusta kokonaisuudessaan ainakin itse koen että

pääomituskokonaisuus tukee ja auttaa myöskin siellä mutta sitten vielä puhemies mietin tässä tätä kokonaisuutta vaikka pöydällä on paljon yksittäisiä kysymyksiä mitä on tehty hallitusohjelmassa syksyllä ja nyt niin ne itse asiassa pitävät sisällään erittäin suuren rakenteellisen uudistuksen meidän työn työn tarjonnan ja vastaanottamisen kokonaisuuteen ensimmäinen elementti on verot tuet maksut työn verotusta on on laskettu merkittävällä tavalla miljardi euroa työn verotusta on kevennetty sieltä miljoonaa työtulovähennykseen joka kohdistuu kaikkein pienimpiin pienimpiin palkkatuloihin ja edistää työn vastaanottamista edelleen tuet verot maksut kokonaisuudessa tämä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on erittäin merkittävä toimi asumistukijärjestelmää uudistetaan kannustavampaan suuntaan ja ylivelkaantuneiden asemaa helpotetaan en osaa edustaja tolppanen nyt vastata näihin kaikkiin yksityiskohtiin mutta kyllä paras mahdollinen malli haetaan siihen että nimenomaan velkaantuneen asemaa parannetaan eikä heikennetä ainakaan tässä muun muassa tutkija juho saari on nostanut esille sen että suurin kannustinloukku oikeastaan tällä hetkellä on ylivelkaantuminen meillä on sadoissatuhansissa ihmisiä jotka ovat ulosottokierteessä tai velkaantuneita ja silloin työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa toinen kokonaisuus on koulutetun työvoiman saanti silloin tämä ammatillisen koulutuksen reformi joka nyt on eduskunnassa on äärettömän tärkeä se ei auta tässä ja nyt mutta se on työvoiman saantiin tulevaisuudessa työelämän tarpeisiin ja nuorille sopivaan tapaan me edistämme liikkuvuutta ja ja sitten meillä on nuorten työllisyyshankkeita tässä riihessä taas päätetty lisää eli tämä toinen kokonaisuus koulutetun työvoiman saanti ja osaamisesta huolehtiminen on osa isoa kokonaisuutta kolmas on työnvälityksen uudistaminen ja aktiivimalli eli kolmen kuukauden välein tapahtuvat työttömien tapaamiset nyt siihen pistetään vielä paljon lisää rahaa että todellakin tapaamisia eivätkä puhelinsoittoja tapaamisia jossa tavataan henkilökohtaisesti pitkäaikaistyötön tai uusi työtön hänen kanssaan käydään läpi asioita mahdollisuuksia tarjotaan ja kerrotaan työmahdollisuuksista edelleen sitten nämä työlainsäädännön muutokset kaikkien mielestä ne eivät ole hyviä mutta ne ovat kiistatta tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan työllisyyttä parantavia joilla muun muassa lasketaan palkkaamisen kynnystä koeaikoja pidentämällä määräaikaisten työsuhteiden solmimista helpottamalla ja ja takaisinottovelvollisuutta

tässä joitakin mitä nyt keräsin neljä isoa kokonaisuutta joihin löytyisi paljon lisää elementtejä tämä on valtava rakenteellinen uudistus oikeasti mitä me olemme tekemässä että kun sanotte että mikään ei riitä niin toivon että silloin hahmotatte sen kokonaisuuden ei yksittäisiä toimia vaan kokonaisuuden tämä linja on hyvin linjakas halutaan lisätä kasvua antaa yrityksille mahdollisuus saada osaavaa työvoimaa vastataan niiden ihmisten tarpeisiin jotka tarvitsevat koulutusta jotta he pystyvät löytämään sen oikean työpaikan itselleen minusta tämä on hyvin loogista politiikkaa mutta sitten me tarvitsemme siihen kilpailukykyä edustaja ihalainen puhui taas viisaasti eli siis kyllä kilpailukykysopimuksella itsessään oli suuri arvo sillä että yhdessä pystyttiin ratkomaan koska eiväthän ne vaihtoehdot joita kuvasitte sieltäpäin katsottuna varmasti olleet erityisen mukavia en usko että pakkolakeja tai niitä lisäleikkauksia olisi halunnut kukaan nythän me olemme pystyneet menemään niin että tämä finanssipolitiikan viritys joka meillä on on uskottava se on riittävä tähän suhdanteeseen nähden ja meidän ei tarvitse tehdä lisää leikkauksia mutta se edellyttää määrätietoista työtä edelleen talouskasvun ja työllisyyden parantamisessa ja siinä hallitus tulee tekemään kaikkensa me emme anna periksi

arvoisa

juncker tai viittaan hänen sanomaansa että olemmeko kaikki samalla galaksilla näissä asioissa niin kaukana jotkut opposition edustajat ovat siitä tilanteesta missä suomi on

suomella on ensimmäistä kertaa nyt strateginen hallitusohjelma se yhdessä kilpailukykysopimuksen kanssa luo vakautta tähän tilanteeseen monella tavalla ennustettavuutta ja nyt tämän puoliväliriihen merkitys erityisesti tässä tilanteessa on se että se takaa että tämä tekemisen meininki joka hallituksella on jatkuu hallitus tekee työtä koko vaalikauden ajan kilpailukykysopimus kun eduskunnan pankkivaltuusto vieraili afrikassa niin ensimmäinen kysymys siellä oli sikäläisen keskuspankin johtokunnalta että miten on mahdollista tehdä kilpailukykysopimus se kiinnosti heitä erittäin paljon kanadassa se kiinnostaa maailmalla se on herättänyt paljon paljon huomiota se on erittäin tärkeä parantaa meidän hintakilpailukykyämme kilpailukyvyssähän meillä on kolmekin haastetta paitsi myöskin tuottavuudessa meillä on isoja haasteita ja myöskin vaihtosuhde

kaikki samalla galaksilla viittasin siihen että jos se näivettyminen olisi jatkunut mikä suomessa on jatkunut pitkään työllisyysaste erittäin alhaalla velkaantuminen jatkuvasti kasvussa niin sehän olisi vienyt suomen talouden kuilun partaalle sen takia käänne on ollut erittäin välttämätön ja hyvä

vihreiden osalta

yleensäkin viittasin siihen että velkaantuminen pitää laskea minusta myöskin sillä tavalla että meidän väestökehitys on on semmoinen että

ja vuosittainen velka on syntyvää lasta kohden yli satatuhatta euroa eli sellaisen velkakirjan me laitamme siihen äitiyspakkaukseen ikään kuin mukaan ja se on kyllä ihan ihan liikaa suomi on kasvun tiellä valtiovarainministerin kasvuluvut lähtevät heidän tavastaan tehdä tilastoja ehkä viime vuoden viimeisten kuukausien tilanteesta mutta kaikki muut ennusteet ovat parempia suomen pankki ennustaa yhtä pilkku kuutta prosenttia ja nyt viimeinen ennuste ilmarisen on kaksi pilkku kaksi itse lähden siitä ja uskon näin että jos maailmalta ei tule negatiivisia viestejä niin suomi hyvinkin pääsee kahden prosentin kasvuun sen ylikin ja se voi viedä meidän työllisyysastetta seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin jos todellakin työvoiman saanti ei ole esteenä

niin suuri puolue kuin sdp on niin ei löydy oikeastaan esimerkiksi sen pääsanomat hallituksen pitäisi erota ja tämä on vain tussahdus mitä tehdään ei se riitä ei se riitä hyvät ystävät noin suuren puolueen oppositiopolitiikaksi eikä kansalle ja myös vihreitä minä edelleen varoitan että te voi jatkaa yli varojen elämisen tiellä vaan kyllä kestävä kehitys ylisukupolvisuus ovat edelleen kestäviä arvoja myöskin vihreiden puolueohjelmassa minä olen sen nimittäin lukenut

tässä ollaan päättämässä myöskin sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta pitkällä aikavälillä se on erittäin hyvä asia sitten otan toisen asian esille mitä tässä ei ole ollut meidän pitäisi tehdä myöskin verotuksen tiekartta lähinnä seuraavaa vaalikautta varten hallituksen pitäisi asettaa toivottavasti asettaakin uskon että asettaakin asiantuntijatyöryhmä joka katsoisi mitä haasteita nyt verotuksessa lähivuosina on haasteita tulee yhdysvalloista brexitistä ja kansainvälisestä verokilpailusta harmaasta taloudesta palvelujen muutoksesta työn muutoksesta maakuntauudistuksesta ja niin edelleen ja olisi hyvä katsoa mitä kaikkia haasteita nyt tässä meillä edessä on tässä puhuttiin savonlinnasta se on ihan hyvä asia totta kai muutkin seutukunnat seutukaupungit ovat tässä muutoksessa haasteessa ja kannattaa muistaa ja olen ymmärtänyt että hallitus tästä on selvityksen tekemässäkin ja viimeinen asia on se että jalostusarvo on todella tärkeä asia ja sitä meidän pitää suomessa herra puhemies nostaa

arvoisa puhemies tarkastella julkisen talouden suunnitelmaa lähivuosille julkisia menoja on väistämätöntä sopeuttaa pitkän aikavälin talouskasvun maltillisiin ennusteisiin muun muassa väestömme ikärakenteesta johtuen vaaditaan malttia julkisiin menoihin pitää myös muistaa että kehysriiheen liittyvät toimet ovat linjassa hallitusohjelman kanssa ei tässä poukkoilla miten sattuu vaan tarkoitus on edetä hallitusneuvotteluihin pohjautuvien ratkaisujen viitoittamaa tietä maalia kohti toisin kuin edellinen hallitus jossa oli nykyinen oppositio varsin laajasti edustettuna oppositiosta huudellaan nyt keväthuumassa mitä sattuu valitetaan aika kovaan ääneen ettei hallituksen säästötavoitteisiin päästä kehyspäätöksen mukaisilla toimilla samanaikaisesti kritisoidaan tiukkaan sävyyn jokaista leikkausta ja hallituksen kohdentamia lisämäärärahojakaan ei olisi kuulemma kehnommin kehnommin voitu käyttää hallituksen toimia moititaan miettimättä sen pidemmälle edellisen hallituskauden aikana lisääntyi yhdeksästä pilkku kolmesta prosentista kymmeneen pilkku kolmeen prosenttiin nykyhallituksen aikana suunta on toinen ja työttömyys on viimeisen vuoden aikana laskenut kymmenestä pilkku yhdestä prosentista yhdeksään pilkku kuuteen prosenttiin onnistuneista päätöksistä on jo tässä vaiheessa näyttöä vaikka matkaa on vielä paljon jäljellä se myönnettäköön esimerkiksi nyt tehtävät panostukset aktiiviseen työllistämiseen kasvattamalla

resursseja sekä palkkatuen käytön tehostaminen ja työllistämistoimien kohdentaminen erityisesti pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin ovat hyviä esimerkkejä hallituksen toimista parantaa työllisyyttä ja ja ihmisten hyvinvointia kauaskantoisesti kannustinloukut ovat merkittävä ongelma yhteiskunnassamme lehdissä on kirjoitettu paljon siitä kuinka työn vastaanottaminen ei tietyissä tilanteissa kannata on hyvä että hallitus on ryhtynyt konkreettisiin toimiin kannustinloukkujen purkamiseksi työn vastaanottamisen pitäisi olla aina taloudellisesti kannattava ratkaisu siis oikeita työpaikkoja ja palkka jolla oikeasti pystyy elämään varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja jopa poistaminen pienituloisimmilta on oiva kannustin työn vastaanottamiselle lapsiperheissä tämä muutos tuo helpotusta monien lapsiperheiden taloushuoliin asuminen suomessa on liian kallista erityisesti kasvukeskuksissa tilanne on huolestuttava ja ja kalliit vuokrat vaikuttavat työn perässä muuttamiseen ja tätä kautta työvoimamarkkinoiden toimintaan kun asuminen nielee leijonanosan käteenjäävästä tulosta ei rahaa jää paljon muuhun käytettäväksi mikä on puolestaan hallaa kotimaiselle kulutukselle ja vaikuttaa luonnollisesti myös verotuloihin ja uusien työpaikkojen syntyyn kelan maksamat asumistuet ovat nousseet ennätyslukemiin ja tämä kehityskulku jatkuu jos ei mitään tehdä nykyinen asumistukijärjestelmä ylläpitää osaltaan korkeita vuokria ja ja se kaipaa uudistusta merkittävä osa vuokralla asuvista suomalaisista saa asumistukea samanaikaisesti esimerkiksi suurelta osin ammattiliittojen omistama sdpn rahasampona toimiva vvo korottaa vuokria ja käärii entistä suuremmat voitot eli toisin sanoen valtion kassasta virtaava raha mahdollistaa jatkuvat vuokrien korotukset ja valtavan kannattavan bisneksen siinä vaiheessa kun duunarin oma palkka ei riitä maksamaan näiden alun perin yleishyödyllisten toimijoiden lähettämää vuokralaskua

heidät myös huomioidaan mutta ei vielä riittävästi siihen täytyy panostaa tulevaisuudessa paljon enemmän yksinyrittäjiä on hyvin paljon suomessa ja ylivelkaantuneet se on ollut tabu ne jotka ovat ulosotossa joilla on konkurssi se on tabu heistä ei juurikaan puhuta mutta tämä hallitus tekee nyt heidänkin edukseen asioita on hyvä että hallitus pikkuhiljaa huomioi tämän porukan ja sen että ihmiselle pitää antaa mahdollisuus nousta ahdingosta se on sekä yksilön että yhteiskunnan etu varsinkin ministeri lindström on vienyt tätä asiaa hallituksessa eteenpäin ja nyt hallitus tekee toimia tämän suhteen positiivisia asioita vielä näin lopuksi uudessakaupungissa kotipuolessani myös täytyy huomioida tämä asumistilanne parakit eivät yksin riitä ja uudisrakentamista tarvitaan kiitos

arvoisa herra

ja täytyy kyllä myöntää että joskus on jopa häkellyttävää katsella täällä hallituspuolueiden suorastaan optimismia siitä kuinka hirvittävän hyvin kaikki nyt on kaikki on hyvin ja kaikki on tehty kelvollisesti ja muuta sitten kuitenkin kun katsoo sitä todellisuutta niin kyllähän nuo sinänsä hyvät orastavat kasvun merkit

omienkin suunnitelmien omien papereiden mukaan hallitus tulee jäämään omista tavoitteistaan niin työllisyyden kuin alijäämän suhteen minusta tämä on nyt juuri sitä kokonaisvaltaista keskustelua mitä tässä ministeri orpokin peräsi että että mitä nyt myönnetään että te te tulette jäämään alijäämätavoitteesta merkittävällä tavalla myös työllisyystavoitteista ja sitten kuitenkin vain todetaan no hei sunfrallallaa että eteenpäin mennään se nyt näin voi kerta kaikkiaan olla täällä aikaisemmassa debatissa jos olisi ministeri paikalla hän ehkä saattaisi noin kolmannen kerran kysyttynä vastata nimittäin on aivan merkille pantavaa että kun vertaa hallitusohjelman tavoitetta alijäämästä ja vertaa näitä julkisen talouden suunnitelman lukuja niin siinä on kolminkertainen ero alijäämään nähden kolminkertainen eli hallitus on ikään kuin näissä luvuissa jo antanut periksi näistä ja silti pääministeri sipilä sanoo että tavoitteet pidetään no tavoitteet pidetään mutta eri asia on se että samaan aikaan tiedetään että tavoitteita ei saavuteta se mistä se johtuu on se mitä olemme tänään sanoneet moneen kertaan että oli iso pettymys se tussahdus siinä mielessä että puhuttiin isoja ja tiedetään että on viimeinen hetki mutta hallitus tosiasiassa on nostanut kädet ylös antanut periksi tästä velkatavoitteesta tämä taas johtuu siitä että hallitus ei ole ollut kykenevä tekemään päätöksiä joilla työllisyyttä tosissaan tuetaan

se on myönteinen asia mutta samaan aikaan kun täällä esimerkiksi edustaja elomaa äsken kovasti puolusteli asumistuen leikkauksia se on hyvin kielteinen asia minä luin kommentteja välittömästi päätöksen jälkeen siellä aika moni moni asiantuntija sanoi että kuvitteleeko tosissaan joku että tämä laskee asumisen hintaa näin ei tule käymään tämä on tosiasiassa leikkaus kaikkien pienituloisten vuokra asujien kukkaroon enkä minä usko että perussuomalaiset siellä torilla ennen vaaleja kauheasti näistä leikkauksista henkseleitä paukuttelivat päinvastoin vastustivat tämänkaltaista politiikkaa mitä nyt ovat tekemässä täällä on aivan mielestäni oikeutetusti ylipäätään kysytty asumisen hinnan perään sen lisäksi että asumistukileikkuri tulee joka siis leikkaa toimeentuloa ei suinkaan suinkaan vuokria

kiinteistöveroa hallitus on ilmoittanut nostavansa sitten syksyllä jo kolmannen kerran jo kolmannen kerran ja mikä vaikutus kiinteistöveron korotuksella taas on asumisen hintaan niin kaikki tiedämme että se on negatiivinen eli asumiskustannukset jälleen kerran nousevat puhemies tähän loppuun aikaa on viisi minuuttia haluan vielä kerran sanoa sen saman minä nyt kehottaisin että hallituspuolueiden tutkimaan nämä suuret saavutukset mitä nyt kovaan ääneen mainostatte kuinka paljon nyt satsataan koulutukseen tai satsataan satsataan milloin mihinkin täällä on ihan ihan kylmät luvut sanotaan että tekesissä lisäpanostuksia no seitsemänkymmentä miljoonaa kyllä sitä ennen satakolmekymmentä pois ammatillisen koulutuksen reformi kyllä viisitoista miljoonaa lisää mutta kaksisataa miljoonaa sitä ennen pois perusopetuksen laaturahat kyllä viisitoista miljoonaa lisää mutta neljäkymmentä miljoonaa sitä ennen pois nämä listat kertovat että nyt tehdään sitä mistä kokoomus mainosti että peruuttamalla ei päästä eteenpäin nyt peruutetaan hyvä niin mutta toivoisi kyllä että tulisi myös tosiasiallisia työllisyystoimia hallitukselta
arvoisa

herra puhemies täytyy tämä hallitus ei voi mainostaa niin kuin erästä polkupyörää että vain pakki puuttuu tällä hallituksella kyllä on onneksi se toimii oikeassa kohtaa niin kuin tässä ollaan iltapäivän mittaan todettu en lähde pohtimaan puheenvuorossani menneitä enkä sitä mikä on kenenkin saavutuksia vaan olen keskittynyt puheenvuorossani siihen mitenkä voisimme kehittää julkista taloutta luoda työllisyyttä tähän maahan

pääministeri sipilä on toivonut ja lähtenyt ponnekkaasti viemään eteenpäin teemalla on aiemminkin tuonut esille että meillä pitäisi kasvuyritysten osalta luoda erityinen rahasto on hyvä että tekesille nyt annettiin lisärahoitusta mutta meiltä puuttuu tekesin hyvien projektien lopusta sellainen arvio

projektin onnistumisesta joka avaisi suoraan sille yritykselle joka on tämän tekesin seulan läpi pystynyt oman innovaationsa tekemään tuotteeksi

sitten sen teollisen toiminnan käyntiin saattamisen ja tässä kohtaa toivonkin että me voisimme erottaa sen mikä on velkaa ja mikä näkyy valtionvelkana eli meillä on senaatti kiinteistöissä neljä pilkku neljä miljardia omaisuusmassaa ja olen esittänyt että olisi hyvä että tätä omaisuusmassaa käytettäisiin vakuutena kasvurahaston yritysten pääomasijoitusta varten olevalle

muodostaa tämmöisen ison kasvurahaston ja nimenomaan kun senaatti kiinteistöjen pääomia käytetään sen vakuutena niin se ei näy valtionvelkana ja silloin eu kriteerit eivät koskisi tätä on on erityisen tärkeää että meidän pitäisi keskittyä nyt nimenomaan kasvuyritysten osalta no metsähallitus on nyt sitten saatu niin sanotusti yksityistettyä ja tälläkin hetkellä näemme että sieltä metsureita on irtisanottu ja lomautettu mikä on kansantaloudellisesti kestämätöntä hallituksen biotaloushanke tarkoittaa sitä että nyt näitä töitä tekevät virolaiset ja ulkomaalaiset firmat joissa tämä veroetuus ei tulekaan kansalle eikä kansalliseen käyttöön eli meidän pitää pystyä katsomaan metsähallitus ratkaisua siltä osin uusin silmin toivoisin että me voisimme nämä valtion verorahoilla kustantamat lupapalvelut palauttaa valtion omaksi toiminnaksi kun ne niin nyt annettaisiin ne postille ajokortit passit ja niin edelleen eli kehitetään postin omia toimintoja niin että ne ovat valtion omaa toimintaa ja vahvistetaan sillä tavoin julkisen tulorahoituksen osuutta nyt nämä rahat menevät r kioskin kautta norjalaiselle yritykselle eli palautettaisiin ne tämä on varmaan

syyllisiä hakee monien hallitusten vika että emme ole pystyneet postin toimintoja kehittämään kun toisaalla ollaan annettu valtion verovaroin kustantamia palveluita yksityiselle niin ollaan nukuttu sen ohi että me olisimme voineet kehittää postin aukioloaikoja sopia henkilöstön ja yrityksen välillä ja kehittää tavallaan tätä meidän omaa organisaatiota voi olla huutia siitä että en ole en ole vastustamassa sitä että postin monimuotoisuutta kehitetään minussa asuu sen verran sosialisti että minä pidän siitä ajatuksesta että posti voisi olla se toimija joka voi auttaa esimerkiksi vanhusten kotona asumisen edellytysten parantamista ja postilla voisi olla monimuotoisia muitakin palveluja jotka auttavat yhteiskunnassa kun ne ovat silloin yhteiskunnan itse tuottamia ja silloin se tavallaan julkisen talouden kannalta on kokonaiskustannusedullisempi veronumero pitää ottaa välittömästi käyttöön sitä ei saa jättää sinne vuoteen

sitä kautta saataisiin heti tehoja tähän julkisen talouden kestävyyteen ja yritystukijärjestelmä pitää uudistaa siten että tulevat investoinnit kohdentuvat suomeen ja työllistävät suomalaisia

värderade talman moni merkki viittaa siihen että talouden suunta on kääntynyt parempaan se on hyvä asia mutta nousu on kuitenkin vielä hyvin heiveröinen tänä vuonna bktn ennustetaan kasvavan yksi pilkku kaksi prosenttia se on kaukana hallituksen tavoitteista ja kaukana siitä tasosta joka vaaditaan siihen että päästäisiin seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen mistä heiveröinen kasvumme sitten muodostuu se muodostuu pääosin kotimaisesta kulutuksesta ja erityisesti rakentamisesta helsinki ja muut kasvukeskukset rakentavat ja muu maa näivettyy vienti ei valitettavasti vielä vedä ja se on hyvin kapea alaista ei tässä vielä ole vakaan kasvun rakenteellisesti vakaan kasvun ainekset työttömyys on laskenut viime vuodesta neljällätoistatuhannella työttömällä se on neljätoistatuhatta ihmistä joille tämä päivä näyttää valoisamalta kuin eilinen samaan aikaan komissio kuitenkin arvioi että rakenteellisen työttömyyden osuus on kaksisataakuusitoistatuhatta sen määrän ero kausitasoitettuun työttömien määrään kaksisataakolmekymmentäviisituhatta on hyvin pieni yhdeksäntoistatuhatta kappaletta heidän saamisensa töihin saattaa onnistua mutta rakenteellisen työttömyyden taltuttaminen vaatii rakenteellisia toimia ja niitä niitä rakenteellisia toimia emme ole vielä hallituksen esityksistä löytäneet ei etteikö löytyisi hyviäkin alkioita aktivointimallissa on paljon positiivista kuten työttömälle sivutoimisen yrittämisen mahdollistaminen on hyvä että konkurssilainsäädäntöä uudistetaan ja olemme iloisia siitä että hallitus ei enää puolusta päiväkotimaksujen korotuksia vaan on siirtynyt kehumaan maksujen madaltamisen autuutta näin ajat muuttuvat mutta ei näillä toimilla rakenteellista työttömyyttä korjata hallitus tietää kuitenkin hyvin mitä tekoja se vaatisi se vaatisi että vanhempainvapaat uudistettaisiin mikä helpottaisi naisten asemaa työmarkkinoilla kuten myös naisvaltaisten yritysten asemaa voin selittää hetken kuluttua muutos ei tapahtuisi nopeasti mutta se olisi varma tähän löytyy useita malleja joista sakn esittämä malli olisi jopa kustannusneutraali tämä on tasa arvokysymys se on työllisyyskysymys mutta myöskin kilpailukykykysymys maa joka ylläpitää rakenteita jotka aiheuttavat sen että emme saa kaikkia resursseja käyttöömme työmarkkinoilla ei ole kilpailukykyinen siitä huolimatta hallitus ei halua tähän puuttua siitä huolimatta keskusta ja ja kokoomus suostuvat siihen että perussuomalaiset estävät hallituksen uudistuksia hallitusohjelma jota väitetään strategiseksi sisältää strategisen työllisyystavoitteen siitä huolimatta tähän tavoitteeseen pääsyä ei priorisoida koska hallitusohjelmasta puuttuu teknisiä kirjauksia tekninen luettelo asioista joita hallitus saattaisi harkita

arvoisa puhemies me olemme jättäneet hallitukselle kahdennentoista kohdan työllisyystoimenpideohjelman toivon että hallitus suhtautuu tähän tehtävään strategisesti ja tutustuu siihen vaikka kaikki toimenpiteet sellaisinaan eivät olisikaan hallitusohjelmaan kirjattuja kiitos

arvoisa herra puhemies edustaja ala nissilä kyseli tuossa olemmeko samalla galaksilla tarkoittaen tietystikin hallituspuolueita ja oppositiopuolueita kyllähän tästä vähän sellainen tähtien sota tunnelma tuli mieleen jokainen ampuu sinne ja tänne ja katsoo mihinkä sitten osuu voi olla että joskus osuu ja joskus ei osu ei liene kuitenkaan eduskunnan tavoitteiden mukaista se että kinastelemme siitä kuka on milloinkin mitäkin tehnyt sitä tekemistä nimittäin kyllä varmasti piisaa mielenkiintoisinta on kyllä katsoa tulevaisuuteen ja tässä suhteessa edustaja myllykosken puheenvuoro oli erinomaisen hyvä tuossa näkökulma oli juuri se miten voidaan vahvistaa meidän taloutta luoda tuotantoa työllisyyttä ja tätä kautta parantaa parantaa sitten suomen selviytymismahdollisuuksia erityisesti olen kyllä iloinen myös edustaja myllykosken puheenvuorosta postin suhteen sinällänsä asia ei suoraan tähän liity millään lailla mutta että uskalletaan ja voidaan tarkastella suomen posti oyn tilannetta myös niin että mitä kaikkea siellä voidaan tehdä jotta postin toimintaa voidaan turvata olenpa kuullut tässä salissa jopa postin hallintoneuvoston jäseneltäkin joskaan ei ei edustaja joka istuu siinä edustaja myllykosken vieressä puheenvuoroja jotka ovat olleet hyvin pitkälti juuri toisen suuntaisia melkein kuin postia alas ajavia ja tässä mielessä ei kyllä tarvitse olla edes sosialisti kun haluaa puolustaa sitä että suomessa postin toiminta turvataan kaikissa olosuhteissa tällöin siinä haetaan myös niitä uusia tehtäviä joihinka pääsääntöisesti postin henkilöstökin on itse halunnut lähteä mukaan tämä on oikea näkökulma ja ja pidän siitä tosin haluan myös korostaa että olen postin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja tältä osin tämä kommentti tulee nyt sitten tässäkin mielessä koska olen olen nähnyt missä missä kaikissa ongelmissa posti myös muuttuvissa olosuhteissa on ja kuinka kuinka asiaa voidaan viedä eteenpäin mutta erittäin virkistävä hieno puheenvuoro edustaja myllykoski kiitos kiitos siitä hallituksen tavoitteenahan on on todellakin itse asiassa suomen uudistaminen kuntoon paneminen ja tältä osin kyllä vaikka tästä niin sanotusta puoliväliriihestä paljon puhutaan onko se ollut hämärissä olosuhteissa vai valoisissa olosuhteissa kuitenkin talouden käänne on tapahtumassa ja silloin pitää vahvistaa ilman muuta sen talouden käänteen toteutumista ja eteenpäinviemistä työmarkkinajärjestöillä on edelleenkin valtavan suuri vastuu kilpailukykysopimus on auttanut meitä ja se on näkynyt hyvin selkeästi yritystoiminnan vahvistumisena ja uskona siihen että suomeen kannattaa investoida tämä on näkynyt erityisesti laivanrakennusteollisuuden autoteollisuuden ja varmasti myös meidän biotalouden puitteissa ne ovat meillä suuria asioita myös hallituksen kärkihankkeita omalla laillaan ja pitää meidän panostaa on kysymys sitten nykyisestä äänekosken äänekosken tai tulevasta kuopion biohankkeesta eli finnpulpin tehtaasta tai sitten vaikkapa mihin edustaja hoskonen viittasi aiemmin ja puhuttiin lieksan tehtaasta ja ja hankkeesta nämä ovat kaikki niitä mitä mitä suomessa tarvitaan jokaisessa maakunnassa metsämaakunnassa erityisesti on mahdollisuus näihin biohankkeisiin ovat ne sitten tuotantomuodoltaan tai tai nimeltään mitä tahansa ja siihen kyllä suomen kannattaa panostaa koska se luo nimenomaan sellaista työtä mitä tänä päivänä tarvitaan

suomella on mahdollisuus mennä asiassa eteenpäin kun kun uskomme itseemmekin tässä mielessä kyllä myös hallituksen puoliväliriihen tavoitteet jotka ovat lähtökohdaltaan juuri turvallisuuteen työllisyyteen työllisyyteen huolenpitoon ja uudistumiseen liittyviä ovat kaikki

kun edustaja viitanen muun muassa tuossa aikaisemmin puhui että että ensin hallitus leikkaa sitten antaa vähän takaisin no näin tietyllä lailla on käynytkin se pitää myöntää tottahan se on mutta se taas johtuu taloudellisesta tilanteesta ja varaa on sitten sen verran antaa liekaa uudelleen kuin talouskasvu kulkee eteenpäin tässä mielessä ne tavoitteet sen seitsemänkymmenenkahden tai miksei suuremmankin työllisyysasteen saavuttamisesta toivon mukaan ovat eduskunnan yhteisiä eivätkä ainoastaan hallituksen tavoitteita ja on toivottavaa kyllä että

poliittisesti on mahdollista antaa tukensa noille tavoitteille koska viime kädessä sillä ratkaistaan miten miten tämän vuosikymmenen aikana suomen talous ja tulevaisuus kehittyvät

herra puhemies

on erittäin hyvä että hallituksessa ei ole enempää puolueita edellisessä hallituksessa sen alkumetreillä oli kuusi puoluetta ja mikään uudistus ei mennyt eteenpäin kun aina joku kuudesta vastusti ja jokaisella oli veto oikeus päätöksiin sellaisella yhteistyöllä ei ole isänmaan kannalta tuloksellisuutta ja se on tavattoman tärkeää esimerkiksi perhevapaamalli josta täällä edustaja kiuru huutelee olisi voinut todellakin viime kaudella mennä eteenpäin mutta joku sitä ilmeisesti vastusti kun sitä ette tehneet vaikka täällä laidasta laitaan sitä vaaditte nyt oppositiosta näin asia tietysti menee että kuuden puolueen hallitus ei saa tuloksia se tuli todistetuksi ja olkoon oppina tulevaisuutta varten arvoisa puhemies hallitusohjelma koostui kolmesta keskeisestä asiasta eli sopeutuksesta työ ja yrittäjyysuudistuksista ja pitkän tähtäyksen rakenneuudistuksista sopeutustoimet on tehty neljän miljardin kipeät uudistukset leikkaukset jotka näkyvät tietysti monella tavalla mutta ne olivat välttämättömiä kun katsotte hyvät edustajatoverit erityisesti toverit tämän jtsn sivun neljätoista taulukkoa sen alaosassa valtionvelka vuonna kaksituhattakymmenen oli seitsemänkymmentäviisi miljardia vuonna kaksituhattaviisitoista yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku kahdeksan miljardia valtionvelan kasvua kaksikymmentäviisi miljardia

kuntien velka vuonna kaksituhattakymmenen oli kymmenen pilkku kuusi miljardia vuonna viisitoista se oli kahdeksantoista pilkku yksi miljardia eli valtionvelka nousi noin kaksikymmentäviisi miljardia ja kuntien velka kahdeksan miljardia valtavia lukuja näinkö olisi voitu jatkaa ei missään tapauksessa siksi on hämmästyttävää että oppositio jatkuvasti moittii kaikkia leikkauksia ja lupaa että kyllä me kun pääsemme valtaan korjaamme kaiken se on vastuutonta täysin vastuutonta täällä puheenjohtaja rinne runsas vuosi sitten sanoi että heti pitää ottaa miljardia homekoulujen korjaamiseen helppo luvata mutta missä on toteutus mistä löytyy hallitus joka tekee sen ja vielä väittää että että veroastetta ei nosteta eikä velkaa oteta lisää eli katteita vähän lisää puheisiin on tärkeää että nämä sopeutustoimet on nyt tehty ja hallitus piti lupauksensa että tässä suunnitelmassa ei enää tule uusia leikkauksia ja niitä ei täällä ole pieniä täsmennyksiä tietysti aina on niin kuin pitääkin olla mutta nyt on jo niin kuin edustaja rossi edellä sanoi tehty viisaasti on havaittu että tietyissä kohdissa tarvitaan jo uusia panostuksia kun niihin on varaa esimerkiksi tk

vaikutus nyt ja tulevaisuudessa on on merkittävä ja tavattoman tärkeä kuntatalous todellakin on korjaantunut jo erittäin vahvasti viime vaalikaudella hallitus leikkasi poliisilta puolustusvoimilta koulutuksesta ja kunnilta ja kunnat ajautuivat siihen tilanteeseen että lähes kaikkialla oli yt neuvotteluja irtisanomisia veronkorotuksia ja velkaantuminen niin kuin mainitsin oli aivan hirvittävää kunnissa nyt tilanne on se että kuntatalous jo viime vuonna oli puoli miljardia positiivinen yt neuvotteluja ei käydä missään veroprosenttia alennettiin jo neljässätoista kunnassa velkaantuminen on hidastunut erittäin pieneen tai oikeastaan loppunut kuntapuolella eli talous on tältä osin korjaantunut tähän suunnitelmaan sisältyy myös tavattoman monia myönteisiä pieniä asioita ja totesin että johtamani kunta ja terveysjaosto voi nyt keskittyä muihin kohteisiin kuin kuin mitä tähän asti on aina syksyllä tehty kun luette sivun kolmekymmentäkolme maininnat niistä mihin kohtaan hallitus nyt panostaa kiitokset siitä
sen laajempaa debattia ei nyt käynnistetä mutta annetaan vastauspuheenvuoro

tässä edustaja aika laajasti arvosteli sosiaalidemokraattien vaihtoehtoa en ota siitä itseeni vaan koen että tämä on koulutustehtävä on koulutustehtävä mitä enemmän me omaa vaihtoehtoamme voimme täällä salissa esitellä sitä parempi se on nimittäin ensinnäkin kuntatalouden suhteen joka minulla tässä muuten on tässä asiakirjassa vaihtoehtobudjetissa tälle vuodelle me sosiaalidemokraatit esitämme että kuntatalouteen jäisi enemmän liikkumavaraa kuin hallitus jättäisi siihen sen lisäksi me esitämme että kuntien valtionosuuksia jäisi kunnille enemmän käteen mutta paras temppu on se että te olette täällä nyt esittämässä tänään eduskunnalle että jo tulevastakin sote rahoituksen osasta joka maakunnille tulisi joka on entistä kuntarahaa nipistettäisiin satakuusikymmentäkuusi miljoonaa euroa muina miehinä täällä sitten kuitenkin edustaja antaa ymmärtää kuinka hyvin nyt hoidetaan kuntapuolen asioita minä en näin tyrmistyttävää kohtelua ole koskaan missään nähnyt

arvoisa herra puhemies kun sosiaalidemokraatit sanovat että mielellään jättäisivät kunnille lisää liikkumavaraa no mitähän se mahtaisi olla se on käytännössä uutta velkaa tässä mielessä haluan kyllä muistuttaa että ei sitä suomen pankkia eikä sitraa voi moneen kertaan ryöstää ryöstää teidänkään toimestanne ja se raha sitten syntyy me haluamme hallituksen kautta olla panostamassa siihen panostamassa siihen että suomeen syntyy uutta työllisyyttä uutta tuotantoa luodaan yrityspohjaa avataan vientiteollisuudelle mahdollisuuksia ja tätä kautta syntyy luonnollista taloudellista liikkumavaraa kunnat ovat omalta osaltaan tehneet tietystikin tietyn tyyppisten julkisen talouden vaikeuksien kautta säästöpäätöksiä ja omia ratkaisujaan ja tätäkin kautta on päästy eteenpäin jos ei olisi ollut tämä yleinen taloudellinen tilanne tällainen niin varmaan se meno olisi jatkunut samalla lailla kuin ennenkin

vuonna kaksituhattakuusitoista kuntatalous oli plussalla noin sen neljäsataaviisikymmentä miljoonaa kunnat eivät velkaantuneet enää ja kuntien talous oli vakaalla pohjalla kyllä minä tiedän että suunnitelmia löytyy niitä löytyy paperikorit täynnä jos haluaa etsiä teidän budjettivaihtoehdossanne ryöstettiin ensin sitra ja sitten suomen pankki ainoa ainoa mikä tässä tilanteessa

kalevalaisen sammon ryöstö jolla varmaan voisi lopun ikää puhua että kyllä meillä on semmoinen kone että nyt tulee rahaa että paukkaa mutta toivoisin kuitenkin sen verran tähän keskusteluun realiteetteja että kun lähdetään esimerkiksi kuntataloudesta puhumaan niin kunnat ovat se toimija joka ihmisille palvelut järjestää ja sen talouden ylläpito on aitoa työtä eikä suunnitelmien esittelyä joille ei ole mitään pohjaa

sote uudistus tulee sen kunnilta viedyn rahaosuuden jälkeen asettamaan hyvin isoja haasteita esimerkiksi koulutuspalveluiden osalta nyt kun meillä on ekonomisti täällä salissa edustaja vartiainen niin pyytäisin että hän nyt kuitenkin täällä puhuisi järkeä myöskin että ei tässä kaikki ole ihan auvoisasti vaan vielä olisi paljon sellaisia asioita joita olisi syytä tarkistaa koska sote uudistus totta kai pitää saada vietyä eteenpäin se on iso rakenteellinen uudistus ja sitä kaikki ovat odottaneet mutta se täytyy toteuttaa sillä tavalla että esimerkiksi suuret kaupungit ja pääkaupunkiseutu eivät siitä kärsi

arvoisa puhemies on selvää ettei tuossa sote uudistuksessa kyllä ihan täydellinen malli ole se on tunnustettava siihen jää varmasti myös valuvikoja mutta itse luotan siihen että kyllä tämä suomalainen järjestelmä kuitenkin korjaa niitä jos me odotamme täydellistä järjestelmää niin saamme maailman tappiin odottaa odottaa varmasti sitä sen takia on on edettävä tässäkin kun nyt kuuntelee tässä sosiaalidemokraattien puheita siitä kuinka he olisivat nyt tehneet sitä ja tätä ja laittaneet talouden kuntoon niin en itse tykkää taaksepäin katsomisesta mutta ei siitä ole kuin kaksi vuotta kun se hallitustaival päättyi jolloin te olitte neljä vuotta hallituksessa kun katsoo niitä mitä silloin tehtiin

varsinkin oppositiota kuuntelee että jos te olisitte nyt ruorissa niin ei tämä talous välttämättä ihan tällä lailla olisi kääntynyt kyllä ainakin se velkaantuminen olisi ollut paljon holtittomampaa

kiuru ja myllykoski ja

arvoisa puhemies tässä edustaja lohi minusta käytti siinä mielessä rakentavan puheenvuoron että kyllä hallitukselle pitää antaa aikaa me nimenomaan haluamme antaa aikaa sille että te voisitte puolivälitarkastelussa jota tänään tässä salissa nyt tehdään

arvoisa herra puhemies pakko vastata edustaja lohelle kun hän puhui tässä sotesta ja että varmasti jää valuvikoja niin varmasti tulee käymäänkin tässä kohtaa täytyy sanoa että valuvika on sellainen että kun on tehty hyvät perustat ja sillä on muotti niin sitten tapahtuu valussa joku pieni virhe jota sitten voidaan korjata mutta nyt täytyy kyllä sanoa että tässä sote mallissa on jo muottikin tehty virheellisesti jo nyt nähdään että tämä ei voi onnistua

on niin kuin se mahdoton kuvio jos ajateltiin että soten tavoitteena on se yksikanavaisuus nyt se räjäytettiin monikanavaiseksi ja se myydään ja pilkotaan ja tämä tulee olemaan kallis asia julkisen talouden osalta tässä on enemmän kuin valuvika muotti on rakennettu

arvoisa puhemies on selvää että tässä on näkemysero tämän soten suhteen uskon itse kuitenkin vaikka tämä ei ole täydellinen malli että tällä pärjätään siellä maakunnissa kun päästään tätä rakentamaan on tärkeää että päästään eteenpäin että tämä aikataulu pitää pitää että ei synny siellä maakunnissa ja kuntakentillä mitään kaaosta mutta palaan vielä tähän mitä tässä edustaja kiuru totesi siitä mitä sipilä vaati viime kaudella kyllähän nyt vappupuheissakin rinnekin vaati että kun sipilä on sanonut tulos tai ulos niin hänen pitäisi nyt erota mutta tässä on se iso vertaamme näitä tilanteita teidän tavoitteenne oli viime hallituskaudella se että työllisyysaste nousee ja miten kävi tuli satatuhatta työtöntä lisää nyt me olemme panneet työllisyysasteen kasvutavoitteeksi ja siihen suuntaan ollaan selvästi menossa talous kasvaa pitkästä aikaa kun se teidän hallituskaudellanne koko ajan oli miinuksella tässähän on on aivan selvä suunnanmuutos tapahtunut suomessa ja itse asiassa suomalaistenkin usko tulevaisuuteen on palannut kaikkialla muualla paitsi täällä oppositiossa
arvoisa puhemies viime vaalikaudella ehkä sitä nyt ei saisi muistella enää valtio velkaantui siis kaksikymmentäviisi miljardia kunnat kahdeksan miljardia valtion kassasta syötiin kahdeksan miljardia ja valtion omaisuutta myytiin runsaalla kolmella miljardilla eli yli kolmellakymmenelläviidellä miljardilla

vuodesta viisitoista vuoteen kuusitoista ja ja kuntien velka kasvoi nolla pilkku seitsemän miljardia eli tahti on puolittunut siitä mikä oli teidän kaudellanne viime kaudella kuntatalous oli kurjassa kunnossa yt neuvotteluja irtisanomisia

arvoisa puhemies suhdannenäkymät ovat kohentuneet kasvu on kiihtymässä yli trendikasvun eli olemme hyvää vauhtia noususuhdanteessa ja kun talouskasvu ylittää trendikasvun niin silloinhan julkistaloudessa on vahvistamisen aika huomatkaa kaikki tekin myös tässä salissa jotka olette viime vuosina vedonneet lordi keynesiin ja jakaneet hallitukselle suosituksia stimuloivammasta elvyttävämmästä finanssipolitiikan otteesta huomatkaamme yhdessä että nyt on julkistaloutta vahvistavien menoleikkausten aika jos siis viimeaikaiset suhdanneuutiset ylipäänsä toimivat perusteluna finanssipolitiikan muuttamiselle mihinkään suuntaan suunta on pikemminkin kiristävä tämä on tärkeä muutos siinä keskustelussa jota meidän on syytä käydä mutta samalla täytyy muistaa se tämä suhdanteiden paraneminen eli kasvun normalisoituminen ei vielä saa julkistalouttamme vakaalle pohjalle on hyvin tärkeää ymmärtää suhdanne elpymisen ja trendikasvun välinen ero elpyminen tarkoittaa voimavarojen käyttöasteen nousua normaalitasolle ja se voi sisältää nopeankin kasvupyrähdyksen se pyrähdys ei voi kuitenkaan jatkua kun resurssien käyttöaste on normaali silloin siirrytään ellei sitten jouduta uuteen taantumaan trendikasvulle joka on väistämättä nykyennusteiden valossa aika nuivaa ja aika hidasta tätä suhdanne elpymispyrähdystä voisi verrata flunssasta toipumiseen ja trendikasvua peruskuntoon kun henkilö toipuu flunssasta se ei tarkoita että hänen peruskuntonsa on vielä parantunut ja kuitenkin tämä peruskunto eli se trendikasvu ja ja trendinomainen työllisyysaste ratkaisevat julkistalouden pitkän ajan kestävyyden siksi on julkisen talouden kestävyyden kannalta aika toissijaista eli lähes irrelevanttia kasvaako talous tänä vuonna yksi vai kaksi prosenttia koska joka tapauksessa ne pidemmän ajan kasvuennusteet prosentin luokkaa ja niiden varaan on tämä julkisen talouden suunnittelukin ripustettava siksi vaikka ei ole syytä synkistellä on myös vahingollista ja kansalaisten pettämistä vedota siihen että nyt olisi tulossa niin pitkäaikaista niin nopeaa kasvua että enää ei tarvita julkisen talouden vahvistamista työllisyysasteen nousun kautta olemme siis edelleen pitkällä aikavälillä velkaantumisen suhteen räjähtävällä uralla niin kuin valtiovarainministeriön ennusteista käy ilmi eikä edes julkisen talouden nippa nappa tasapaino riitä me tarvitsemme turvamarginaaleja meitä voi kohdata uusi kansainvälinen taantuma tai jopa sotilaallisen tilanteen kiristyminen ja silloin on ihan anteeksiantamatonta jos meillä jo lähtötilanteessa on merkittävä rakenteellinen alijäämä ja yhdessä kyllä vasemmistoliiton puheenjohtaja li andersson oli aivan oikeassa tämän päivän debatissa jos hävittäjiä ostetaan niitä ostetaan aivan oikealla rahalla aivan oikealla velalla jonka hoitokulut eivät häviä minnekään tätä argumentointia toivoisin kaikkien edustajien seuraavan välttämättömätkin menot on saatava ahdetuksi kehykseen sisään sitä varten se kehys on olemassa ei ole olemassa mitään a luokan menoja ohi kehyksen ja b luokan menoja kehyksen sisällä kunnioitetaan budjettikehystä

kasvun ennustaminen on tietysti epävarmaa mutta vaikka meidät kasvu yllättäisi iloisesti niin se perustuisi silloin vain korkeampaan tuottavuuskasvuun koska me joka tapauksessa tiedämme että työpanoksen kasvu on vähäistä ja siitä korkeasta tuottavuuskasvusta taas on julkiselle taloudelle aika vähän iloa miksi no siksi että se nostaa myös julkisen talouden kustannuksia tätä eivät selvästikään kaikki ole ymmärtäneet mutta kun tuottavuus kasvaa niin silloin palkat nousevat se on markkinatalouden

myös tulonsiirrot koska niin kuin tässä salissa hyvin tiedetään emme me hyväksy sitäkään että tulonsiirrot jatkuvasti jäisivät jälkeen reaalipalkoista siksi oli kasvu mitä tahansa meidän täytyy nostaa työllisyysastetta jos me haluamme meidän julkistaloutemme kuntoon ja siksi tämän hallituksen ja seuraavankin hallituksen on vielä pakko jatkaa työmarkkinoita koskevien reformien tiellä kiitos

arvoisa puhemies hallituksen puoliväliriihessä tehtiin lukuisia tavallisia kansalaisia hyödyttäviä päätöksiä

puoliväliriihen eräs painopistealue oli työllisyyden hoito panostetaan nyt merkittävästi myös työelämää koskeviin sääntöihin tehdään parannuksia esimerkiksi nykylainsäädännössä varsin huonosti huomioituihin nollatuntisopimuksiin saadaan vihdoin selkeät lakiin perustuvat pelisäännöt työministeri lindströmin johdolla lainvalmistelun tavoitteeksi on asetettu että nollatuntisopimuksia solmittaisiin jatkossa vain niillä aloilla joilla nollatuntisopimukset ovat aidosti tarpeellisia hallitus päätti myös muun muassa helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista lyhentää yrittäjien sairauskarenssia neljästä päivästä yhteen päivään parantaa yksinyrittäjien työttömyysturvaa sekä keventää konkurssin tehneiden yrittäjien asemaa nämä toimet mahdollistavat työllisyyden kasvun jatkumisen edelleen yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta lisätään muun muassa veronkiertoa suitsimalla harmaan talouden ja veronkierron kimppuun käydään laajentamalla rakennusalalla hyväksi havaitun veronumeron käyttöä muillekin aloille lisäksi satsataan vaikeasti työllistyvien palkkatukeen ja lisätään työvoimapalvelujen resursseja työttömät voivat ensi vuoden alusta lähtien saada yritystoiminnan käynnistäessään neljän kuukauden ajan työttömyyskorvausta mikä tarjoaa hieman nykyistä parempaa taloudellista turvaa uudelle uralle astuttaessa puoliväliriihessä kiinnitettiin huomiota myös perheiden asemaan ja taloustilanteeseen erityisesti pienituloisten perheiden päivähoitomaksuja alennettiin huomattavasti jo eduskunnan viimesyksyisen budjettikäsittelyn yhteydessä ja nyt jatketaan samalla linjalla kaksituhattaviisisataa euroa kuussa ansaitsevan yksinhuoltajan päivähoitomaksu alenee jopa yli sadalla eurolla samoin päivähoidon sisaralennus suurenee yle veron alarajaa nostettaneen toistamiseen tällä hallituskaudella mikä vapauttaisi toteutuessaan hyvin monta pienituloista suomalaista kyseisestä verosta kotihoidon tuki säilyy ennallaan ja mahdollistaa jatkossakin perheiden valinnanvapauden opintorahaan tulee seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotus lisämäärärahoja suunnataan myös päihdeäitien hoitoon ja turvakoteihin mikä helpottaa monen vaikeassa asemassa olevan perheen tukalaa tilannetta arvoisa puhemies sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen satsataan lisää resursseja se auttaa pitämään muun muassa poliisien määrän kohtuullisena samalla rajavalvonnan suojelupoliisin ja puolustusvoimien toimintaedellytyksiä kohennetaan pakolaiskiintiö säilyy nykyisellä tasollaan vaikka sen korottamisesta käytiin julkista keskustelua hieman ennen puolivälitarkastelua myös turvapaikkapoliittisen ohjelman toimeenpanoa jatketaan eräs kauan kaivattu koulutuksen uudistus on ammatillisen koulutuksen reformi joka tehostaa ammattikoulutuksen rakenteita mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmät opintopolut ja edesauttaa oppimisvaikeuksista kärsivien kärsivien nuorten pääsyä työelämään lisäksi hallitus käynnistää kielikokeilun jonka piiriin kunnilla on jatkossa mahdollisuus hakeutua laki kielikokeilusta on nyt lausuntokierroksella ja tulee pian eduskuntakäsittelyyn perussuomalaiset ovat jo aiemmin tehneet kokeiluun osallistumiseen tähtääviä valtuustoaloitteita monessa suomen kunnassa kielikokeilun piiriin otettavat koululaiset ja opiskelijat vapautetaan kokonaan pakollisesta ruotsin opiskelusta kaikilla kouluasteilla mikä on hyvin merkittävä muutos nykyiseen kieltenopiskeluun se on myös parannus verrattuna niihin aiempiin suunnitelmiin joiden mukaan kielikokeiluun valittavat henkilöt olisi vapautettu vain määräajaksi tuleva kokeilu on siten askel kohti todellista kielten opiskelun valinnanvapautta ja samalla osa puoliväliriihen kokonaispakettia

arvoisa puhemies

pieniä kertaluonteisia panostuksia tulee tutkimukseen ja kehitykseen niillä hallintoalan osilla joista on räikeästi leikattu arvoisa puhemies haluan kuitenkin korostaa muutamia asioita joihin olisimme toivoneet toisenlaista ratkaisua tunnelma oli korkealla sillä tosiasiallisesti ennen kehysriihen alkua itse pääministeri linjasi maaseudun tulevaisuudessa että hallituksen puoliväliriihessä huhtikuun lopulla työllisyysasteen nostaminen ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen nousevat teemoina ylitse muiden tätä samaa mieltä oli pääministeri sipilä myöskin kaksituhattaneljätoista vappuna jolloin hän katsoi että työttömyyden kuriin saamisen pitäisi nyt olla hallituksen ykköstehtävä silloin pääministeri sipilä oli sitä mieltä mitä tänäkin päivänä pitäisi olla näin ollen olemme odottaneet tältä kehysriiheltä erittäin vahvoja päätöksiä työllisyyteen liittyen huolemme on siinä että jos valtiontalouden tasapainoa ei haeta vahvemmalla työllisyyden hoidolla sekä työllisyysasteen nostolla edessä on jälleen lisäleikkausten tie

talouspoliittisten talouspoliittisten tavoitteiden täytyy olla tällä hallituskaudella keskiössä valitettavasti on todettava niin kuin asiantuntijatkin ovat jo todenneet että nämä hallituksen tavoitteet ovat karkaamassa käsistä tämän selvemmin tätä viestiä ei olisi yhteiskunnassa sanottu ääneen kuin sen tekivät valtiovarainministeriön omat virkamiehet alkuviikon puserruksen ja tuherruksen kaksipäiväisen tuherruksen tuloksena tehdyt toimet jäivät valtiovarainministeriön arvion mukaan perjantaina tuon samaisen viikon perjantaina liian pieniksi jotta hallitus tavoittaisi nämä omat tavoitteensa tämä on ikävä kuulla on siis todettava että työllisyysaste jää seitsemäänkymmeneen prosenttiin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista velaksi eläminen ei sekään tule loppumaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi vaikka sipilä nimenomaan korosti omassa puheessaan oppositiojohtajana

itse asiassa koko se julkisen talouden raami jossa alijäämä siis nousee neljään pilkku kahteen miljardiin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista joka on kolme kertaa enemmän kuin hallitus itse linjasi joka tarkoittaa käytännössä sitä että hallitus ei pysty edes siihen alijäämätavoitteeseen minkä viime hallitus työnään lopulta sai kuntoon tämä on minusta kyllä aivan käsittämätön lopputulos nyt olemme tilanteessa jossa tätä leikkauslinjaa on joiltakin osin laastaroitu on tehty joitakin pieniä toimia joissa on korjausliikettä mutta nuo kasvupanostukset valitettavasti jäävät vähäisiksi suhteessa tavoitteeseen satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa noin neljäkymmentäviisituhatta työpaikkaa tulee näillä toimilla kokoon tässä kehysriihessä tuli vain noin neljätuhatta työpaikkaa luotua ja se on kyllä suuntana sellainen joka ei tule toimimaan arvoisa puhemies minä haluan lopuksi todeta että kyllä tämä tilanne jossa nyt ollaan tulee olemaan hyvin hankala vuonna kaksituhattayhdeksäntoista laaja veropohja murtuu sillä tässä esityksessä sisällä on

se on aika kova juttu leikkaaminen tulee jatkumaan velkaantuminen jatkuu ja sote uudistukseenkin tulee aika kovia pommeja joissa säästöä ei välttämättä tule

arvoisa herra puhemies tänään on eduskunnassa ruodittu hallituksen puoliväliriihen tuloksia ja niitä on sanottu tussahdukseksi ja vaikka minkälaiseksi mutta itse näen selvää valoa tunnelin päässä suomen talouden

tervehdyttäminen on tärkeä asia niin että talouden kasvu on noin yksi viiva kaksi prosenttia työllisyys kohenee koko ajan kuitenkin kohti sitä työllisyystavoitetta jonka hallitus on asettanut hallitus kuroo umpeen koko ajan sitä kymmenen miljardin kestävyysvajetta niin että tarvittavat säästöt on toteutettu työllisyystoimia on on tehty ja tässä riihessäkin niitä tehtiin tukku sen lisäksi on meneillään useita uudistuksia esimerkiksi sosiaali ja terveysuudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi mutta on selvää että suomen kuntoon laittaminen ei ole pelkkää taloutta suomi on kunnossa vasta silloin kun tämän sata vuotisen historian kaikki ihmiset suomalaiset jokainen jollain tavalla mukana meidän eduskunnassa on ehdottomasti vahvistettava ihmisten luottamusta tulevaisuuteen puhummepa silloin vaikka sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuudesta johon tähänkin tuli lisärahoitusta poliisin toimiin ja niin edelleen eriarvoistumisen torjuntaan on on tehty paljon tekoja ja niitä julkisen talouden tilannekuvassakin on ollut paljon on ollut myönteistä talouden lamasta huolimatta että olemme pystyneet joihinkin parannuksiin kuten korottamaan korottamaan kaikista pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä ja laittamaan omaishoitoa kuntoon olemme pitäneet myöskin erittäin tiukasti kiinni siitä että kunnilta ei leikata valtionosuuksista ei ole tingitty se olisi pois ihmisten peruspalveluista koulutuksesta ja terveydestä siis niistä lähipalveluista joita jokainen tarvitsee päivittäin hallituksen puoliväliriihen parhainta antia ovat tietysti panostukset päivähoitomaksujen pieni ja keskituloisten perheiden toimeentuloa se merkitsee yli kuuteentuhanteenseitsemäänsataan perheen siirtymistä nollamaksuluokkaan päivähoitomaksujen osalta se on tervetullutta siihen varhaiskasvatuskeskusteluun jota parhaillaan käydään

painotuksia meillä on niskassamme tavoitteet hiilineutraalista suomesta fossiilisista polttoaineista eroon pääsemisestä sekä mahdollisuus kokonaiseen kiertotalouteen jokaisella sektorilla nämä ovat mittavia haasteita ja se tarkoittaa sitä että ilman rahallisia panostuksia me emme niihin pääse niskassamme on myös tietysti koko maailman kattavat energia ja ja ilmastotavoitteet hallitus panostaa nyt kaksikymmentäviisi miljoonaa miljoonaa euroa siihen että energia ja ilmastostrategian mukaiset toimet tulevat toteutettavaksi tämä mahdollistaa laajalti uusiutuvan energian hankkeita kuten biokaasu aurinkoenergia ja biojalostamotehtaiden rakentamista tämä merkitsee työtä koko suomeen erityisen kiire meillä on linjata vähäpäästöisen liikenteen edistämistoimia ja tämä työ on nyt sysätty parlamentaariseen ryhmään johon itsekin kuulun meillä on kiire linjata miten sähkö ja kaasuautojen yleistymistä vauhditetaan miten liikenteestä kerättävien verojen ja maksujen osuutta merkittävästi ehkä uudistetaan miten joukkoliikenteeseen saadaan edelleen enemmän ihmisiä miten liikenteestä tehdään kokonaismäärältäänkin älykkäämpää ja ja saadaan valmiutta siihen että että liikenteestä nämä mittavat

lyhyesti käytän puheenvuoroni ruusuja ja risuja ruusuja haluan antaa siitä että poliisien määrärahaa saatiin korotettua tämä on hyvin tärkeä asia täällä kyseltiin eikö oppositiota kiinnosta sisäinen turvallisuus todellakin kiinnostaa tämä on äärimmäisen tärkeä asia poliisi on tällä hetkellä hyvin haasteellisessa tilanteessa näillä resursseilla ja tämä tulee heille kyllä hyvin tervetulleena lisänä

ryhmässä on toimettomana nuorisotyöttömyys tämmöinen rakenteellinen osattomuus on tulossa tänne suomeen jälleen ainakin siltä valitettavasti nyt näillä toimilla joita hallituksella on näyttäisi toivoisi että niitä virheitä joita yhdeksänkymmentä luvulla laman aikaan tehtiin ei tällä hallituskaudella tehtäisi tulevilla eikä koskaan enää ikinä tämä on nimittäin hyvin vakava ongelma nyt kun eletään tätä suomen itsenäisyyden juhlavuotta suomi sadalla teemalla yhdessä niin sen vuoksikin olisi jotenkin paikallaan että juuri tänä vuonna tehtäisiin ne panostukset näihin nuoriin ihmisiin että osattomuus ei täällä meidän suomessa pääsisi kasvamaan myöskään tämä asumistuen uudistus ei sekään sovi tähän suomi yhdessä teemaan nimittäin asiantuntijoiden mukaan tämä asumistuen neliövuokrien hintakatto tulee aiheuttamaan sen että asuinalueet tulevat eriytymään kun meillä suomessa päinvastoin pyritään saamaan tämmöistä inkluusiota meidän yhteiskuntaamme niin se että meillä lähtisivät lähiöt eriytymään ja tulisi näitä hyvin matalan vuokran alueita jonne sitten matalammalla tulotasolla olevat ihmiset päätyisivät vaikuttaa monen sukupolven ajan sitten sitten ja näitä korjausliikkeitä tulee olemaan hyvin vaikea myöhemmin tehdä

arvoisa herra

julkisen talouden suunnitelma jäljellä olevaksi vaalikaudeksi on erittäin hyvä ja realistinen totta kai siellä on paljon haasteita ja uhkiakin mutta ei niiden paisuttelu ja varsinkaan niillä pelottelu ole sivistystä vaan pitää lähteä torjumaan uhkia määrätietoisesti julkisen talouden alijäämä on supistunut se on kiistaton tosiasia ja ennen kaikkea suunta on saatu muuttumaan se on tässä tämän hallituksen tekoina mielestäni yksi niitä ansiokkaimpia suunta on saatu muuttumaan esimerkiksi voi mainita vaikka kuntatalouden kuntatalous viime vuonna oli neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa plussalla pitkän pitkän korpivaelluksen jälkeen päästiin pintaan pää on veden pinnalla ja kuntatalous on elpymässä ja kuntahan se on joka palvelut ihmisille tekee ilman sitä kunnan toimivaa taloutta palvelut enemmän tai vähemmän kärsivät toivon että oppositio oppositio tämänkin ymmärtäisi hieman positiivisemmin toki kiitostakin tullut mutta semmoinen yleislinja on ollut kovin negatiivinen mitä hieman ihmettelen talous kasvaa tällä hetkellä hieman talouslaskijasta riippuen yksi pilkku kaksi viiva kaksi prosenttia sillä välillä ovat ennusteet tämän vuoden kasvuksi työttömyys on laskenut jonkun verran ei tietenkään vielä riittävästi sadantuhannen uuden työpaikan tavoitteeseen on vielä matkaa mutta tässäkin asiassa voi sanoa arvoisa puhemies että suunta on oikea voisimme näistä numeroista väitellä loputtomiin mikä on oikea määrä työttömiä tällä hetkellä ja mikä tällä hetkellä saatu syntymään pääasia että suunta on oikea ja investointeja tehdään esimerkiksi biotalouden puolelle tehtävät investoinnithan esimerkiksi äänekosken investointi ei vielä tällä hetkellä työllistä mitään muita kuin kirvesmiehiä rakennusmiehiä ja monta muuta ammattilaista jotka sitä tehdasta rakentavat mutta sitten kun lähdetään siihen käyttövaiheeseen niin se lähes kuuden miljoonan motin puumäärähän mikä sinne vuodessa menee luo uutta työtä alihankintaan uutta metalliteollisuuteen uutta kemianteollisuuteen uutta kuljetuspuolelle uutta se on eräänlainen valtava sampo joka jauhaa koko ajan positiivista tulosta sille alueelle missä se vaikutusalue on eli koko keskiseen suomeen tämä on syytä muistaa näitä hankkeita on suomessa vireillä monia tässä keskustelussa kolme hanketta jos oikein muistan edustaja riitta myller kyseli niiden tilanteiden perään lieksassa on se bioöljytehtaan hanke etenemässä samoin nurmekseen on tulossa uusia investointeja ja toivon mukaan ilomantsiin saadaan myös tämä teknisen hiilen tehdas siellä on ihan selvää myötätuulta olemassa näitä pitää valtiovallan vain rohkaista antaa sinne tukea ja toteuttaa nämä hankkeet niin että yrittäjät investoivat

keskusliittokin on on todennut että suunta on saatu vaihtumaan ja kasvua tapahtuu kaikilla päätoimialoilla tämä on mielestäni erittäin arvokas viesti arvoisa puhemies pari huomiota lopuksi vielä biotalouden puolelta äsken mainittu äänekosken tehtaan investointi on valtava edistysaskel mutta olen sitä ihmetellyt että kun biotaloutta on nyt edistetty tämän hallituksen aikaan tosissaan niin opposition puolelta on esitetty heti valtavia epäilyjä luonnon monimuotoisuuden kestävien hakkuumäärien ja kaiken muunlaisen menemisestä pilalle olenpa nähnyt sellaisen ennusteen sellaisenkin asiantuntijan joka väitti että suomen metsien kasvu on seitsemänkymmentäyhdeksän miljoonaa mottia vuodessa onhan nyt kummallista että kumotaan lähes sata vuotta vanha suomen metsien inventointitieto yhdestoista inventointi on menossa tarkat tiedot ovat meillä hallussa siitä huolimatta vielä esitetään totuudenvastaisia tietoja suuresti ihmettelen lopuksi arvoisa puhemies yksi asia joka minun mielestäni on näistä kehityssuunnista ehkä se kaikkein tärkein byrokratian purku maankäyttö ja rakennuslakiamme olemme uudistaneet jo kaavoitusta on yksinkertaistettu pientalojen rakentamista on helpotettu kaavoitus koskee totta kai niin kaupunkeja kuin maaseutua tässä mennään rinta rinnan kesäasuntoja voidaan muuttaa pysyviksi asunnoiksi siellä missä mökin omistaja katsoo sen olevan tarpeen niin että kunta päättää siitä asiasta ilman sen kummempaa byrokratiaa tärkeintä siinä on että kaavoitusbyrokratiaa on vähennetty ja kunnalla on yhä enemmän omissa asioissaan toimivaltaa tämä on mielestäni se iso asia jolle pitää antaa suuri arvo toivon että näissä uudistuksissa edetään vauhdilla eikä jäädä huutamaan kuten oppositio tällä hetkellä tekee turhan perään

arvoisa puhemies

perheen lapset ilmaiseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen on hyvä uudistus siitä on hallitukselle annettava kiitos mutta sen rahoitus ei ole hyvä tämä maksatetaan nyt nostamalla kiinteistöveroa ja se kohdentuu kohtuuttomasti mummonmökissä asuviin vanhuksiin ja mummonmökissä asuviin eläkeläisiin vero on tasavero ja suhteellisesti sekä tasa arvoisesti katsottuna se ei ole tasapuolinen sillä mummonmökkiläiset maalla vanhassa omakotitalossa asuvat maksavat tulotasoonsa nähden enemmän kuin uusissa omakotitaloissa asuvat hyvin toimeentulevat ihmiset on käsittämätöntä että tätä pidetään tasa arvoisena toimintana sen maksavat nyt hyvin pitkälle ne ihmiset jotka ovat jo omat lapsensa kasvattaneet ja sen lisäksi antaneet hoivaa ja huolenpitoa myöskin lastenlapsille ja lastenlastenlapsille etenkin minä ihmettelen tässä sitä että perussuomalaiset ovat hyväksyneet tämän koska tämähän on juuri sitä sitä joukkoa sitä väkeä joka on perinteisesti ollut perussuomalaisten kannattajia ihmettelen suunnattomasti

olisin kysynyt oikeusministeriltä mutta hän poistui täältä kun televisiokamerat sammuivat siitä että jos nyt velallisen asemaa helpotetaan ja puhutaan siitä että henkilön tekemä mahdollistetaan niin tarkoitetaanko luonnollisen henkilön tekemää konkurssia vai henkilökohtaista konkurssia nämä ovat kaksi eri asiaa aivan erityyppistä asiaa toisessa konkurssiin mennessä olleet varat ja omaisuus siirtyvät konkurssipesään ja sillä hoidetaan niin pitkälle maksuja kuin voidaan ja sen jälkeen henkilö voi aloittaa uuden elämän ja sillä mitä tienaa konkurssin jälkeen ei enää hoideta konkurssipesän velkoja

niin hänen ei tarvitse puolen vuoden ajan maksaa voudille mitään elikkä ulosottomies ei käy palkan päälle ja ulosmittaa sitä minä haluan tietää kasvavatko tämän puolen vuoden aikana korot sille saamiselle sille velalle joka ulosotossa on ja näin puolen vuoden ajan sitten kasvattavat koko ajan sitä velkamäärää mikä velallisella on tämä ei minun mielestäni ole jos se näin on niin tämä ei ole kyllä parannus päinvastoin tässä paketissa on työllisyyden hoito nostettu keskiöön se on ajatuksena hyvä ja kannatettava mutta nyt näyttää siltä että tässä tuntuu työttömien kyykyttäminen ja kyttääminen olevan työllisyyspolitiikan lippulaiva nostan pari esimerkkiä hallituksen kaavailujen mukaan työttömän on raportoitava seitsemän päivän välein työnhakunsa jatkumisesta jos työtön ei tätä tee esimerkiksi siksi että hänellä ei ole tietokonetta hän putoaa työttömyysturvan ulkopuolelle takaisin pääsee vasta kun on ollut työssä tai aktiivitoimenpiteissä tai kun on toimittanut lääkärintodistuksen sairaudestaan sairaudestaan työvoimatoimistolle tämä on aika kova uudistus absurdia toimintaa hallituksen suunnitelmissa on myös vaatia työtöntä tekemään vähintään kaksitoista työpaikkahakemusta kolmen kuukauden sisällä jos ei näin tapahdu rapsahtaa kuudenkymmenen päivän karenssi työttömän on myös tulevaisuudessa oltava kolmen kuukauden sisällä kahdeksantoista tuntia työssä tai aktiivitoimenpiteissä jos tämä ei täyty korvausta leikataan liki viisi prosenttia kolmen kuukauden eli kuudenkymmenenviiden päivän ajalta työ ja elinkeinoministeriön tarkoitus on alentaa työttömyyden kuluja ja sen maksumieheksi näköjään otetaan työttömät tässä on ikävää se että tässä kohdassa ei tarjota työtä ja tässä ei meidän taloutemme parane maassa on yhteensä kolmesataakahdeksankymmentäviisituhatta työtöntä kun työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olevat ihmiset otetaan mukaan ja kun nämä ihmiset alkavat tekemään viikkoraporttia niin sinne tarvitaan lisää työväkeä totta kai sitten työllistää mutta se maksaa eikö olisi paljon järkevämpää käyttää ne rahat mitkä tähän menevät esimerkiksi siihen että työvoimatoimistojen taholta etsittäisiin piilotyöpaikkoja kuten ennen tehtiin se olisi työllistämistä joka loisi kasvua se olisi työllistämistä joka lisäisi

arvoisa herra puhemies pääministeri sipilän hallituksen aloittaessa työnsä

puolivälissä on oikea hetki arvioida näiden toteutumista päätöksenteon uudistaminen yritysmaailman tehokkuusmittareiden mukaan on jäänyt tienvarteen hallitusohjelma on samanoloinen kuin ne yleensä ovat ministereiden määrä on sellainen kuin se suomen hallituksissa yleensä on ollut avokonttorissa istuvan johtoryhmän sijaan hallitus sovittelee sisäisiä eroavaisuuksiaan tavallisilla poliittisilla kompromisseilla pääministerin oppimisprosessin seuraaminen ei kuitenkaan ole arvioinnissa olennaisinta tärkeää on arvioida millaiset ovat hallituksen politiikan näkymät sen taipaleen kääntyessä loppupuolelle tiivistäen voi sanoa ettei hallituksella ole esitettävänään omaa näkemystä talouspolitiikan suuresta linjasta suomen talous on ottanut iskuja kansainvälisen talouden hitaan kasvun suomen elinkeinoelämän rakenteellisten kilpailukykyongelmien vuoksi nyt se asettaa toivonsa kansainvälisen talouden piristymiseen ja etenkin meille kaikkein tärkeimmän talousalueen euroalueen kasvun elpymiseen toivotaan että tuuli tarttuu purjeisiin ja vie venettä eteenpäin julkisen talouden tervehtymisessäkin vastuu siirretään muille miljardisäästöt toteutuvat vasta seuraavalla vaalikaudella jos sitten toteutuvat onhan julkisen talouden suunnitelmaan kirjattu huomiona että rakenteelliset säästöt ovat valmisteluvaiheessa ja että niiden toteutuminen riippuu kunnista arvoisa puhemies hallituksen finanssipolitiikan olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon suomeen vaikuttavat suhdanteet viime vuoteen kohdistettiin leikkauksia joiden siirtäminen olisi pitänyt paremmin yllä kotimaista kysyntää nyt taas olisi varaa kiristää finanssipolitiikkaa tämä on toki jälkiviisautta sen esille tuominen on kuitenkin paikallaan koska on aivan selvää että finanssipolitiikkaa ohjasi alusta pitäen puoluepolitiikka ja vaalitaktiikka huonot uutiset ensin ja sen jälkeen toivotaan että ajan kuluminen ja politiikan löysääminen painavat pahan mielen unohduksiin

suomen tuottavuuden kasvun näkymät ovat vaisut elinkeinoelämän painopiste on siirtynyt korkeasta teknologiasta lähemmäs raaka ainetuotantoa julkisen talouden valinnoilla voidaan välillisesti vaikuttaa talouden kasvu uraan olisi panostettava koulutukseen ja tutkimukseen koulutuksen avulla voitaisiin pitkällä tähtäyksellä lisätä työn tuottavuutta myös työvoiman tarjonnalle voitaisiin tehdä jotain järkevä perhevapaauudistus lisäisi työhön osallistumista tasa arvoa lisäävä perhevapaauudistus pitäisi sekä äidit että isät paremmin kiinni työelämän muutoksessa ja parantaisi tuottavuutta julkisen talouden valinnoilla olisi myös suurempaa vaikutusta tuottavuuteen panostamalla tutkimukseen voisimme nousta taas teknologian eturiviin tutkimuksesta on sen sijaan leikattu suomen luonnonvara ala on tärkeä osa taloutta uskotella että sellutehtaiden nimeäminen biotuotetehtaiksi parantaa talouden rakennetta laisinkaan hiukan kiitostakin pitää hallitukselle toki antaa kauppojen aukioloaikojen muutos oli jo aikakin tehdä ja liikennepolitiikassa on liikettä kunhan hallitus ei olisi hidastellut apteekkien lobbaamisen vuoksi olisi palvelusektorin kokonaisuudelle voinut antaa vähintään tyydyttävän arvosanan arvoisa puhemies hallituksen työtavat ovat tasaantuneet ja tavoitteet pelkistyneet valtapolitiikkaan sen alkupäivien vahvuuksista on enää jäljellä yksi sillä on sekin on kuitenkin rapautumassa kuntavaaleissa hallituksen kannatus jäi alle viidenkymmenen prosentin rajan vielä merkittävämpää on että hallitus näyttää menettäneen yhteyden kansan arvomaailmaan suomalaiset eivät olekaan vanhakantaisia konservatiiveja saati suvaitsemattomia suomen kansa tukee liberaaleja arvoja me olemme suvaitsevaisia kannatamme euroopan yhtenäisyyttä kannatamme miesten ja naisten tasa arvoa ja vapautta valita oma elämäntapa se hämärän hetki joka on kyseenalaistanut arvomme on väistymässä hallituksella on vielä kaksi vuotta aikaa isänmaan vuoksi toivon sille menestystä monessa asiassa mutta nyt voimme alkaa laskea sen viimeisiä päiviä

arvoisa puhemies me keskustelemme tänään julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi on erittäin hyvä että meillä on tasaisin väliajoin mahdollisuus keskustella tulevista vuosista ja talousnäkymistä on ensinnäkin hyvä tunnustaa se mistä olemme samaa mieltä kaikki tässä salissa ovat varmaan yhtä mieltä siitä että vaikka suomen taloudessa näkyy valopilkkuja meillä on vieläkin edessä haasteita koska keskustelua on käyty pitkään nostan esiin esiin muutaman muutaman asian jotka ovat huomion arvoisia paljon puhuttu hallituksen yritystukien karsintatyön tulos on pyöreä nolla hallitus ei siis ole saanut mitään karsittua ja jatkaa näin ollen löysän käyttöä samalla kun itse vakuuttaa että suomella on velkaongelma on esimerkiksi monia yritystukia jotka vääristävät kilpailua on myös niitä joiden panostukset eivät vaikuta kilpailukykyyn tai työllisyyteen ja on myös niitä jotka ovat haitallisia ympäristölle olisi tässä vaiheessa ollut viisasta perata perata läpi yritystuet jotka ohjaavat yrityksiä saastuttamaan ja kuluttamaan rajallisia resursseja enemmän näiden tukien karsiminen ja uudelleenohjaaminen talouden etsimiseen olisi vähintä mitä hallitus olisi voinut tehdä toiseksi pitkään odotettu perhevapaauudistus on vieläkin tekemättä perhevapaita uudistamalla hallitus olisi parantanut suomen työllisyysastetta ja työllisyyttä lisäksi tämä olisi ollut tasa arvoteko jolla oltaisiin helpotettu nuorten naisten työllistymistä

kannustettu isiä jäämään entistä enemmän kotiin viettämään perhevapaita lastensa kanssa on siis ihmeellistä kuinka nämä asiantuntijoiden pitkään peräänkuuluttamat uudistukset yritystukien karsiminen ja perhevapaiden uudistaminen ovat jälleen jääneet tekemättä tervetulleena uudistuksena voisi toki kehua varhaiskasvatusmaksujen ja lisäksi on hienoa että hallitus otti vähän takaisin joitakin koulutus ja tutkimusleikkauksiaan tästä puoliväliriihestä on nähtävissä se että hallitus on yrittänyt paikata aiemmin tekemiään leikkauksia osin kertaluonteisilla pienillä summilla toivon että panostukset tutkimukseen ja koulutukseen ovat suuremman linjanmuutoksen alku osaamiseen panostaminen loisi uskoa myös julkisen taloutemme kestoon pitkällä aikavälillä

yritin tuossa jokin aika sitten saada debattivuoron mutta nyt on mahdollisuus puhua kun tuossa edustaja yanar puhui yritystuista niin minä puhun hieman kuljetustuista eli kuljetustuet ovat erittäin tärkeitä erityisesti itäisessä ja pohjoisessa suomessa niiden tarkoituksena on alentaa syrjäisemmillä alueilla toimivien pk yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia korkeita kuljetuskustannuksia merisatamiin ja siten parantaa yritystoiminnan sekä työllistämisen edellytyksiä niillä alueilla tuki on elinehto vientiteollisuudellemme kilpailussa esimerkiksi ruotsalaisia kilpailijoitamme vastaan olemme paljon haastavammassa asemassa heihin nähden koska etäisyydet merisatamiin ovat pidemmät kuin mielestäni kuljetustuista tulisi tehdä pitkäjänteinen poliittinen linjaus ja ne tulee ehdottomasti säilyttää jatkossakin

jäi sanomatta tuossa äskeisessä puheenvuorossa se että kun biotaloutta nyt on edistetty ihan oikeasti ja miljardi investointeja on tehty ja tehdään edelleen niin on syytä muistaa se yksinkertainen tosiasia että on hyvin tärkeää että saamme yksityiset investoinnit liikkeelle jokainen paperitehdas taikka jokainen biotalouslaitos olkoon se mikä tahansa on itsessään kymmenien satojen miljoonien jopa miljardien investointi joka tukee nimenomaan suomalaista metalliteollisuutta ja niin edelleen

suomalaista vihreää kultaa puuta tehtaille voimalaitoksiin ja niin edelleen meidän on laitettava tieverkkoa kuntoon tämä hallitus on siinä kääntänyt tässäkin asiassa kelkan miinuksesta plussalle olemme selvästi ottaneet uuden suunnan jossa alemman tieverkon ja päätieverkon kuntoa ja rautatieverkon kuntoa parannetaan se on totta että arvostelijat voivat sanoa tähänkin puheenvuoroon heti että se ei ole vieläkään kunnossa ei varmasti ole siellä on noin kahden miljardin euron hoitovaje josta tulee hoidettua noin karkeasti sanottuna yksi kolmasosa vähän yli elikkä olemme sillä tiellä millä meidän pitää olla eikä pidä pelätä sitä että olemme sijoittamassa suuria investointeja koska ne jonain päivänä tuovat sitten takaisin uusina työpaikkoina työttömyys vie meiltä noin viisi miljardia euroa hieman yli ja sitten toinen mikä meiltä kuluttaa valtavasti pääomia on esimerkiksi tämä nykyisenlainen asumistukipolitiikka joka on aiheuttanut sen että me vuosittain sijoitamme yli kaksi miljardia euroa asumistukiin asumistuessa sinällään ei ole mitään pahaa siinä että tuetaan vähävaraisten ihmisten asumista se on aivan oikein lämpimästi sitä tuen mutta sellainen asumistuki ei saa olla josta ulkomaiset miljonäärit käyvät täällä ottamassa valtavia voittoja ja vievät sitten ne voitot ulkomaille ja eivät edes maksa kunnolla suomeen veroa